ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä keskustelu tiedonannosta päättyi kolmastoista yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa ovat toimi kankaanniemi ville tavion kannattamana kari uotila paavo arhinmäen kannattamana ja pia viitanen riitta mäkisen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta toimi kankaanniemen ehdotusta vastaan sitten voittaneesta pia viitasen ehdotusta vastaan lopuksi äänestetään siitä nauttiiko

valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on keskustelu sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista tässä asiakohdassa esitellään myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän vihreän eduskuntaryhmän vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ruotsalaisen eduskuntaryhmän ja kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetit vaihtoehtobudjettien esittelypuheenvuorojen seitsemän minuuttia jokaisella eduskuntaryhmällä jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri petteri orpo seitsemän minuuttia debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena siten että etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä viiva asiakohdasta

arvoisa puhemies toivon että tänään keskustelemme suomalaisten tulevaisuudesta ja kansalaisten arkeen vaikuttavasta talouspolitiikasta

että työllisyysaste saadaan nostettua pohjoismaiselle tasolle tarvitaan investointeja ja uudistuksia jotka luovat uskoa tulevaisuuteen ja vahvistavat kansakunnan eheyttä ja kaikkien osallisuutta talouslinjan on on oltava ekologisesti kestävä sdp laittaisi nämä uudistukset ja investoinnit nyt liikkeelle arvoisa puhemies me tekisimme tulevaisuusinvestointeja jotka turvaavat talouden kasvun ja vahvistavat oikeudenmukaisuutta me panostamme koulutukseen työllisyyteen kasvuun ja ihmisten kannalta tärkeisiin palveluihin me lisäämme tuhat uutta lääkäri ja hoitajakäsiparia sdpn vaihtoehdossa työllisyys paranee valtionvelka vähenee eriarvoisuus vähentyy ja tuloerot pienentyvät arvoisa puhemies suomen talous perustuu korkeaan osaamiseen koulutus ja läpi elämän jatkuva osaamisen kehittäminen ovat parasta muutosturvaa muuttuvassa maailmassa ne vähentävät myös eriarvoisuutta suomessa oli maailman koulutetuin väestö nyt olemme nuoremmissa ikäluokissa jo oecdn keskitason alapuolella kehitys on hälyttävää suunta on käännettävä miten se tehdään seurataan sdpn osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä ohjelmaa tehdään tieteen ja tutkimuksen ja koulutuksen kunnianpalautus palautetaan kaikille lapsille oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja pienennetään ryhmäkokoja alennetaan varhaiskasvatusmaksuja tuntuvasti se on myös tehokas keino lisätä työn tekemisen kannustavuutta tehdään ammatillinen koulutus ja lukiot aidosti maksuttomiksi laajentamalla oppivelvollisuutta lisätään korkeakoulutusta ja vahvistetaan julkisia tutkimus ja innovaatiopanoksia turvataan perustutkimuksen rahoituksen vakaus ja ennakoitavuus panostetaan koulutuksen ja tutkimuksen rinnalla aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ei kyykytetä vaan autetaan ja tuetaan arvoisa puhemies valtava joukko ihmisiä on jäänyt kokonaan osattomiksi kasvun hedelmistä hallituksen eriarvoistavan politiikan vuoksi leikkaukset opiskelijoiden työttömien eläkeläisten vammaisten ja sairaiden arjen toimeentulosta ovat lisänneet eriarvoisuutta korjataan tämä tilanne parannetaan pieni ja keskituloisten ihmisten asemaa ja kavennetaan tuloeroja yleisesti ja miesten ja naisten välillä erityisesti tehdään etuuksien indeksikorotukset normaalisti ja vahvistetaan pieni ja ja keskituloisten eläkeläisten toimeentuloa satsataan lääkekorvauksiin alennetaan asiakasmaksuja ja panostetaan palveluissa ihmisten arjen tarpeisiin käynnistetään sosiaaliturvan ja perhevapaiden uudistaminen sdpllä on niihin molempiin oma hyvä mallinsa sdpn yleisturva tekisi sosiaaliturvasta sujuvaa perhevapaamallimme lisäisi tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta ja vahvistaisi työllisyyttä arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ei voida enää aikailla lämpeneminen pitää pysäyttää asteeseen meiltä suomalaisilta se edellyttää että suomi on hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi ja pian sen jälkeen hiilitaseemme on negatiivinen aikaa on vähän ja tarvittavat muutokset ovat suuria sdpn vaihtoehtobudjetissa sitoumusten toteuttaminen käynnistetään ja luodaan pohjaa välttämättömille reformeille tarvitaan laajaa muutosta kohti ympäristöystävällistä yhdyskuntarakennetta kokonaan uutta lähestymistapaa tuotantoon kuluttamiseen ja liikkumiseen tarvitaan kulttuurista muutosta kohti vähemmän aineellisia hyödykkeitä kuluttavaa elämäntapaa sdp esittää kestävän kehityksen arvonlisäveron käyttöönottoa siinä kulutusta ohjataan kattavasti ilmastoystävälliseen suuntaan arvoisa puhemies hiilinielut ja maankäyttö ovat päästöjen vähentämisen rinnalla ilmastopolitiikan ytimessä jotta hiilineutraali suomi vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi toteutuu täytyy päästöjen ja olla tasapainossa sdp haluaa toteuttaa tämän hiilinieluja pitää kasvattaa samaan aikaan haluamme varmistaa että hyvinvointimme kannalta tärkeä metsäteollisuus menestyy ja luo uusia työpaikkoja tämä edellyttää että puuraaka ainetta on riittävästi olemassa olevien ja uusien kestävien hankkeiden tarpeiksi metsien hakkuita voidaan lisätä kun hiilinieluja kasvatetaan tuntuvasti kun hiilinieluja kasvatetaan tuntuvasti se tarkoittaa muun muassa nykyistä parempaa metsänhoitoa ja uusia metsiä

alan osaaminen on suomessa korkeatasoista joten uskon päästävän tavoitteisiin oikea politiikka turvaa hiilineutraalisuuden ja työpaikat oikea politiikka turvaa hiilineutraalisuuden ja työpaikat arvoisa puhemies valtaosa tässä edellä esittämistäni uudistuksista ja ja korjaavista toimenpiteistä on investointeja jotka maksavat itsensä takaisin maksavat itsensä takaisin uudistuksia joiden tekemättä jättäminen on vastuutonta se on vastuutonta edustaja zyskowicz meidän ja tulevien sukupolvien menestyksen näkökulmasta esimerkiksi talouspolitiikan että oppivelvollisuuden laajennus vahvistaisi julkista taloutta pitkällä aikavälillä tästä on kyse tehdään investointeja jotka vahvistavat suomen taloutta tulevaisuuteen toiseksi sdp vahvistaisi julkisen talouden tulopohjaa oikeudenmukaisella ja laajalla veropohjalla jossa on matalat verokannat me alennamme alennamme verotusta siellä missä se hyödyttää talouskasvua ja työllisyyttä ja otamme verotuksella sieltä missä siitä on vähiten haittaa arvoisa puhemies verosuunnittelu ei ole tuonut suomeen yhtään työpaikkaa verosuunnittelulla ei ole rakennettu yhtään laivaa verosuunnittelulla ei ole tehty yhtään mobiilipeliä verosuunnitteluun puuttuminen ei vahingoita pk yrityksiä päinvastoin verosuunnitteluun puuttuminen hyödyttää suomalaisia yrityksiä arvoisa puhemies suomi on parhaimmillaan kun suomi on rohkeimmillaan

puhemies

turvaa ja oikeudenmukaisuutta ketään ei myöskään jätetä yksin vaihtoehtomme keskeisiä linjauksia ovat valtion velkaantumisen lopettaminen talouskasvun edistäminen kansallisomaisuuden suojeleminen ja säilyttäminen jälkipolville sekä rahanjaon oikeudenmukaistaminen ja sen oikeudenmukainen jakaminen perussuomalaiset panostaisivat turvallisuuteen keventäisimme verotusta ja tekisimme asumisesta ja liikkumisesta halvempaa tekisimme suomesta myös vähiten houkuttelevan pohjoismaan haittamaahanmuutolle arvoisa puhemies suomessa talous on ollut kiitettävää ja noussut hyvä kasvusta huolimatta hallitus ottaa uutta velkaa yksi pilkku neljä miljardia se on muuten saman verran kuin suomelta menee pelkästään turvapaikka ja kotoutuskuluihin muutamassa vuodessa ajatelkaa koko ensi vuoden velan määrän verran perussuomalaiset haluavat lopettaa valtion velkaantumisen lähtökohdan tulee olla että vain sitä jaetaan mitä on eikä syömävelkaa oteta tuleville sukupolville samalla kun jaetaan sitä mitä on on pyrittävä kasvattamaan sitä sitä säkkiä jota jaetaan jotta sitä jaettavaa olisi enemmän tämä tarkoittaa tuottavan suomalaisen työn ja yrittämisen edistämistä perussuomalaiset ottaisivatkin jo ensi vuonna noin miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus ja samalla antaisimme suomalaisille enemmän joku kysyy miten se on mahdollista minäpä kerron perussuomalaisessa politiikassa säästettäisiin satoja miljoonia muun muassa haittamaahanmuuton kuluista ja tuulivoimatuista lisäksi valtion kassasta maksettaisiin satoja miljoonia vähemmän kehitysapua jo ensi vuonna kun siirryttäisiin perussuomalaisten laatimaan kehitysapumalliin joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja nimenomaan ruohonjuuritason auttamiseen kuten edellä totesin perussuomalaiset käyttäisivät huomattavasti vähemmän rahaa kuin hallitus mutta suomalaisille jäisi silti paljon enemmän vaihtoehtomme sisältää yhden pilkku miljardin euron säästöt mutta nämä säästöt eivät ole pois tavallisen duunarin yrittäjän eläkeläisen koululaisen perheen tai työttömän taskusta perussuomalainen politiikka on oikeudenmukaisuutta me otamme sieltä mihin ei oikeudenmukaisella ajattelulla rahaa tarvita emme kiristä yhtäkään veroa emme yhtäkään päinvastoin mihin sitten sijoittaisimme ne eri tavalla sijoitetut ja säästetyt eurot suomalaisella kuluu kohtuuton siivu tuloista tällä hetkellä asumiseen jonka hintaa alentaisimme muun muassa keventämällä lämmityspolttoaineiden verotusta puuttumalla sähkön siirtohintojen riistovoittoihin laskemalla kiinteistöverojen raja arvoja ja laajentamalla muuttoavustusta työn perässä kulkemiseen laskisimme polttoaineiden verotusta ja tekisimme näin liikkumisesta halvempaa elämiseen jäisi enemmän rahaa tästähän on ollutkin vahvaa kansalaiskeskustelua viime päivinä muun muassa dieselveron muodossa

verotusta määräisimme omaishoidon tuen verovapaaksi ja poistaisimme lääkkeiden omavastuun pienituloisilta lapsiperheille palauttaisimme verovähennyksen panostaisimme huomattavasti turvallisuuteen kouluttamalla lisää kenttäpoliiseja ja panostamalla hätäkeskuslaitoksen ja puolustusvoimien henkilöstöön emme tarvitse lisää niin kutsuttuja facebook poliiseja ihmisten kyttäämiseen vaan arjen turvaajia ihmisten pariin vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten torjuntaan ja tutkintaan työllisyyteen panostaisimme nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa näin nimenomaan yksinyrittäjille jää alkuun paremmat mahdollisuudet kasvaa loisimme näin oman yrityskannustimen mallissamme yritys joka kasvaa ja palkkaa työvoimaa mutta ei jaa osinkoja on vapautettu yhteisöverosta koulutusta haluamme uudistaa tukemalla elinikäistä oppimista joka sektorilla ja muun muassa kehittämällä oppisopimuskoulutusta takaisimme laadukkaat lähi ja kyläkoulut taloudellisilla panostuksilla tämän kaiken lisäksi aloittaisimme pidemmän aikavälin suuremman verouudistuksen jossa ansiotuloverotusta lasketaan asteittain kohti ruotsin tasoa tavallinen keskituloinen työssä käyvä ihminen saa ruotsissa noin kaksisataa euroa kuukaudessa enemmän käteen miettikää kaksisataa euroa tämä kannustaisi työntekoon ja lisäisi ostovoimaa myös perintöverotukseen ja lesken taloudelliseen asemaan annamme helpotuksia perintöverouudistuksilla näistäkin on on ollut paljon kansalaisten toiveita tässä puheessa ei ehdi valitettavasti avaamaan kaikkea sitä hyvää jota meillä on kaksikymmentäkuusi sivua ja pyydän tähän tutustumaan oikeudenmukaisuuspaketissamme haluamme korjata muutaman räikeimmistä epäkohdista ja varmistaa kansalaisten oikeusturvan toteutumisen haluamme antaa epäterveestä sisäilmasta sairastuneille tarpeellisen hoidon ja auttaa ennaltaehkäisemään sairastumisia palauttaisimme ruoka apuun takaisin tuen joka sieltä on leikattu lisäksi panostaisimme nuorten mielenterveystyöhön ja eläinsuojeluun arvoisa puhemies tätä on siis perussuomalainen suomi ja oikeudenmukaisuus me jaamme yhteisiä varoja takaisin ensisijaisesti omalle kansalle vaihtoehtomme on realistinen ja maanläheinen emmekä edes vaalien alla sorru lupaamaan katteettomia höttölupauksia

arvoisa puhemies suomi on maa jossa yhdistyvät ankara ilmasto kova historia vahva oikeudenmukaisuuden taju ja pitkälle kehittynyt hyvinvointivaltio olemme vauras maa jolla on sekä kyky huolehtia heikommistaan että halu parantaa turvallisuutta ympärillään inhimillisen kehityksen mittareilla olemme maailman kärkijoukossa sinne olemme päässeet tekemällä työtä yhdessä tarjoamalla tasa arvoiset eväät elämään jokaiselle lapselle ja pitämällä huolen yhteisestä ympäristöstämme valtion budjetti on yksi tärkeimpiä työkaluja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä koulutuksen laadun parantamisessa ja ympäristöön kohdistuvien uhkien torjumisessa valitettavasti hallituksen budjettiesitys jättää tässä paljon parantamisen varaa vihreiden vaihtoehtobudjetti rakentaa tulevaisuutta kolmen suuren kokonaisuuden kautta se suojelee ilmastoa panostaa koulutukseen ja torjuu

puhemies vihreät ovat erityisen huolissaan hallituksen liian vähäisistä toimista ilmastonmuutoksen torjunnassa tänä syksynä ykn ilmastopaneelin ipccn raportti on ravistellut koko maailmaa se on herättänyt myös suomalaiset siihen todellisuuteen että emme ole syrjässä ilmastonmuutoksen vaikutuksista vielä on aikaa toimia mutta aikaa ei ole hukattavaksi suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö vihreät haluavat aloittaa fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien alasajon heti päästöjen vähentämisen lisäksi meidän on turvattava metsien hiilinielut sen vuoksi on puhuttava siitä että hakkuutavoitteet asetetaan ilmaston kannalta kestävälle tasolle ja lisätään metsien suojelua suomen tavoitteena pitää olla hiilineutraalius vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä minkä jälkeen nettopäästöt on painettava negatiivisiksi kohti vähäpäästöisempää suomea voimme kulkea leikkaamalla tukia jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta samalla vapautamme varoja jotka voidaan käyttää koulutukseen ja osaamiseen teollisuuden energiaverojen palautuksesta ja päästökauppakompensaatiosta luopumalla rahoittaisimme panostuksia toisen asteen koulutukseen lakkauttamalla kaivosten alennetun sähköveron rahoittaisimme valtion tutkimuslaitosten lisärahat työkoneissa käytetyn polttoöljyn tuista leikkaamalla meillä olisi varaa panostaa koulutuksen laadun ja tasa arvon parantamiseen peruskouluissa myös liikenteen päästöjä on vähennettävä siksi vihreät vapauttaisivat sähköautot määräaikaisesti auto ja ajoneuvoverosta ja lisäisivät rahaa joukkoliikenteeseen arvoisa puhemies hallitus on leikannut tällä kaudella koulutuksesta arviolta yhdeksänsataa miljoonaa euroa erityisen vakava on tilanne ammatillisessa koulutuksessa ammatillisen koulutuksen opettajilta kuuluva viesti kertoo huolesta ja koulutuksen tasa arvon rappeutumisesta yhä ahtaammalle ajetuissa oppilaitoksissa lähiopetuksen tuntimäärät ovat vähentyneet ja opettaja on yhä harvinaisempi näky nuoren arjessa epätasa arvo kun aktiivisimmat pärjäävät edelleen ja heikommat opiskelijat jäävät jalkoihin kun ohjaamiseen ja tukeen ei riitä aikaa kolmena päivänä koulussa ja kahtena kotona ei ole hyvä viikkotahti kenellekään opiskelijalle vihreät vaativat koulutuksen kunnianpalautusta sitä varten vihreiden vaihtoehtobudjetti panostaa koulutukseen kaikilla asteilla yhteensä lähes

ammatillisiin oppilaitoksiin lisäisimme aloituspaikkoja lähiopetusta ja opettajia jotta nuoret saisivat sekä koulutuspaikan että tarvittavan osaamisen työelämään korkeakoulujen rahoitukseen tekisimme tasokorotuksen jotta työrauha opetukseen ja tutkimukseen palautuisi hallituksen mittavien leikkausten jälkeen suomen kouluista voisi tehdä maailman parhaita arvoisa puhemies hallitus on tehnyt talouspolitiikkaa jossa suurimmat leikkaukset kohdistuvat sosiaaliturvaan ja koulutuksen tasa arvoon tukia on leikattu lääkkeiden omavastuita korotettu ja etuuksien indeksikorotuksia jäädytetty kun sosiaaliturvan ostovoima heikkenee köyhä muuttuu suomessa entistä köyhemmäksi näin hyvinvointivaltion pohja murenee vihreiden vaihtoehtobudjetin tavoitteena on kaventaa tuloeroja vihreät palauttaisivat etuudet indeksiin ja tekisivät työttömyysturvaan takuueläkkeeseen ja opintotukeen selvät tasokorotukset vihreiden vaihtoehtobudjetti pyrkii myös vähentämään perheiden eriarvoisuutta peräti satakolmekymmentäviisituhatta lasta elää tällä hetkellä suomessa köyhässä perheessä köyhiä perheitä on monenlaisia on niitä joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat työttömiä on niitä joissa hoidetaan kotona pieniä lapsia on niitä joissa isoimmat lapset käyvät toista astetta vihreiden vaihtoehtobudjetti lähtee siitä että lapsiperheköyhyyttä pitääkin vähentää laaja alaisesti vihreät korottaisivat kotona lapsiaan hoitavien vanhempien vähimmäispäivärahoja ja sitoisivat ne indeksiin keventäisimme pienten lasten vanhempien maksutaakkaa tekemällä varhaiskasvatuksesta maksutonta viisi vuotiaille pienituloisimmille perheille kohdentaisimme alennuksia peruskoulujen aamu ja ja iltapäivätoiminnassa tekemällä toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta toisimme helpotusta opiskelijoiden ja heidän perheidensä elämään

arvoisa puhemies kun uusia tavoitteita esitetään kysytään aina mistä rahat vihreiden vaihtoehtobudjetti esittää painopisteen siirtoa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja koulutukseen köyhyyden vähentämiseen ja globaalin vastuun toteuttamiseen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja sukupuolten välisen tasa arvon edistämiseen tämä budjetti on myös tasapainossa varat esitämme otettavaksi muun muassa tehottomista ja ympäristölle haitallisista energia ja yritystuista teemme siis eri valintoja kuin hallitus velkaa emme ota enempää vaan suuntaamme painopisteet toisin hallitusta jonka tavoitteita olisivat ilmastonmuutoksen torjunta koulutus ja köyhyyden vähentäminen voisi kutsua vaikka kestävän kehityksen hallitukseksi

arvoisa puhemies maanantaina saimme uutta arvokasta tietoa suomalaisen hyvinvointivaltion tilasta terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tuoreita tuloksia laajasta tutkimuksesta jossa on seurattu

syntyneitä suomalaisia lapsuudesta aikuisuuteen asti ensimmäinen ryhmä eli lapsuuttaan lama ajan suomessa jälkimmäinen kasvoi laman selättäneessä nousukautta nauttivassa maassa silti toimeentulotukea tarvitsevien perheiden osuus oli pysynyt lähestulkoon samalla tasolla vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän syntyneiden perheistä osuus oli kolmekymmentäkuusi prosenttia ja kymmenen vuotta aikaisemmin syntyneiden perheistä se oli kolmekymmentäkahdeksan tämä tutkimus osoittaa että vaikka suurimmalla osalla suomalaisista nuorista ja perheistä menee hyvin

köyhyys

tärkeimmässä tehtävässä köyhyyden kierteen katkaisemisessa suomesta on tullut hyvinvoivien ihmisten hyvinvointivaltio miten tässä näin on käynyt kyse ei ole siitä etteikö olisi tiedetty mitä pitää tehdä tiedämme että pitää tukea lapsiperheitä panostaa varhaiskasvatukseen ja huolehtia siitä että mahdollisimman moni saa vähintään toisen asteen koulutuksen mutta silti monet hallitukset ovat tehneet toisin miksi näin koska muut asiat ovat liian usein olleet liian monelle valtaa pitävälle tärkeämpiä ja niin ovat olleet tällekin hallitukselle lähes kahden miljardin veronkevennykset ovat olleet teille tärkeämpiä kuin kaikista pienituloisimmilta leikkaamisen lopettaminen te ette onnistuneet leikkaamaan yritystukia edes euron verran mutta koulutuksesta onnistuitte leikkaamaan miljardin arvoisa puhemies vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti kertoo siitä mitkä asiat ovat meille kaikista tärkeimpiä ne ovat tasa arvo sivistys ja ympäristö me panostamme yli miljardin sosiaaliturvan vahvistamiseen opintotuen työttömyysturvan ja pienten eläkkeiden tasokorotuksiin sekä perusterveydenhuollon ja julkisten hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen me rahoitamme nämä uudistukset kiristämällä varallisuus ja osinkoverotusta suitsimalla aggressiivista verosuunnittelua ja perumalla kiky sopimuksen työntekijöiden maksukorotukset sekä karsimalla ympäristölle haitallisia tukia

asteeseen on alettava tapahtua ja nopeasti päästöjä pitää vähentää ja hiilinieluja kasvattaa niin että kaksituhattakolmekymmentä luvun alussa suomi sitoo enemmän hiiltä kuin mitä päästää ilmakehään jos me epäonnistumme tässä tehtävässä tulemme jäämään historiaan päättäjinä jotka ensimmäisinä näkivät ilmastonmuutoksen seurauksia ja joilla viimeisinä oli kunnolliset mahdollisuudet siihen puuttua me emme voi epäonnistua tässä onnistumisen resepti on teoriassa yksinkertainen päästöt alas nielut ylös ja rahavirrat tukemaan tätä siirtymää samalla on huolehdittava sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta tekemällä tuloeroja kaventavaa politiikkaa vasemmistoliiton vaihtoehdossa panostetaan joukkoliikenteeseen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä energiaremontteihin ja uusiutuvaan energiaan uusina välineinä haluamme ottaa käyttöön kaivostoiminnan rojaltiveron lentoveron alennetun alvikannan polkupyörien kenkien laukkujen ja vaatteiden korjauspalveluille sekä selvittää muovi tai pakkausveron mahdollisuutta arvoisa puhemies kuluneen vaalikauden aikana on vaihtoehtobudjettien käsittelyn yhteydessä usein ajauduttu väittelyyn yksityiskohdista sellaisia puheenvuoroja kuullaan varmaan tänäänkin näiden budjettien suurin arvo on kuitenkin isoissa linjauksissa vaihtoehtobudjetit tekevät näkyväksi ja konkreettiseksi erot puolueiden välillä ne osoittavat mikä on kenellekin tärkeää hallituksen valinta on ollut eriarvoisuutta kasvattavat veronkevennykset ja leikkaukset meidän valintamme on inhimillinen ja oikeudenmukainen suomi

arvoisa puhemies perhevapaauudistuksesta ei tule hyvää jos se ei saa maksaa mitään rkp haluaa perhepoliittisen kokonaisuudistuksen joka pidentää ansiosidonnaisia perhevapaita kahdeksaantoista kuukauteen kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaisesti lisäksi haluamme antaa kaikille kolme vuotta täyttäneille lapsille oikeuden neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivässä tarvitsemme myös uutta joustoa perhevapaiden käytössä meidän on sopeutettava vapaat entistä paremmin lapsiperheiden todellisuuteen ja vanhempien työtilanteisiin tukholman katukuvan ja puistojen tapaan myös suomessa pitäisi näkyä yhtä paljon pieniä lapsiaan hoitavia miehiä kuin naisiakin tarvitsemme veropolitiikkaa jossa palkansaajalle jää enemmän käteen kuin tällä hetkellä työn verotusta keventävä ja varovaisesti kulutusverotusta kiristävä mallimme parantaa yrittäjyyden edellytyksiä ja nostaa työllisyysastetta kotitalousvähennyksen korotus vahvistaa tätä trendiä rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä ovat sitä mieltä että työn verotuksen alentaminen on oikea ratkaisu kunhan se toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siksi korotamme samalla takuueläkettä ja luovumme kansaneläkkeen indeksijäädytyksestä sekä korotamme opintotukea ja yksinhuoltajien lapsilisiä eduskunnan tietopalvelun tekemän vaikutusarvion mukaan kaikki tuloluokat hyötyisivät mallistamme eniten panostuksemme hyödyttäisivät yksinhuoltajaperheitä ja opiskelijoita olemme myös keskittyneet erityisesti pienen kansaneläkkeen varassa eläviin vanhuksiin tänä vuonna eduskunnan tietopalvelu selvittää ensimmäistä kertaa huolellisesti jokaisen yksittäisen varjobudjetin vaikutukset vaihtoehtobudjettien vaikutuksia verrataan hallituksen talousarvioehdotuksen vaikutuksiin rkpn tulokset ovat hyviä vaihtoehtobudjettimme parantaa kaikkien tuloluokkien tulokehitystä ja sen työllistävä vaikutus on kolmentuhannen työpaikan verran suurempi kuin hallituksen budjetin vastaava vaikutus toistan meidän mallimme luo enemmän työpaikkoja ja siitä jää enemmän käteen kaikille ihmisille

arvoisa puhemies mielenterveysongelmat paitsi aiheuttavat inhimillistä kärsimystä myös lisäävät sairauspoissaloja töistä ja johtavat ennenaikaisiin eläköitymisiin mistä on paljon haittaa myös kansantaloudellemme

arvoisa puhemies kd eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti on tasapainoinen esitys jossa on useita parannusehdotuksia hallituksen esitykseen me emme ole unohtaneet heikommassa asemassa olevia kansalaisia vaan esitämme konkreettisia toimenpiteitä joilla parannetaan lapsiperheiden sairaiden ja iäkkäiden asemaa

arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta vaihtoehdollamme rakennettaisiin inhimillisempi ja kestävämpi suomi

arvoisa puhemies syntyvyys oli viime vuonna ennätyksellisen alhaisella tasolla ja tänä vuonna näyttää siltä että tämä ikävä ennätys rikotaan kd on nostanut nostanut syntyvyyskehityksen esille useampaan otteeseen tässä salissa hallituksen vastaus on joka kerta kerta ollut syntyvyyden lasku on vakava ongelma ja se johtuu monista syistä hallituksen mukaan mitkään yksittäiset toimenpiteet eivät ratkaise ja tämä on varmasti totta mutta se ei kuitenkaan saa olla tekosyy sille ettei tehdä mitään kd eduskuntaryhmä esittää vaihtoehdossaan useita toimenpiteitä joilla parannetaan lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja parannetaan niiden tulevaisuudenuskoa tarvitsemme lapsimyönteisen yhteiskunnan ja perheiden tilanne tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa siksi esitämme muun muassa lapsivähennyksen palautusta lapsilisien tasokorotusta tuhannen euron kertaluonteista vauvarahaa perheille ja huoltajalisän korotusta perhe etuuksien korotusten lisäksi esitämme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämistä ja panostuksia koulutukseen eri tasoilla arvoisa puhemies eduskunnan apulaisoikeusasiamies toi tällä viikolla esiin huolensa lasten vammaisten ja vanhusten laitoshoidon tilasta kd eduskuntaryhmä jakaa tämän huolen apulaisoikeusasiamiehen mukaan vanhuksia vanhuksia sidotaan sänkyyn ja tainnutetaan lääkkeillä koska hoitohenkilökunnasta on pulaa monin paikoin vanhustenhoidon tilanne pitää korjata ja toimeen pitää ryhtyä välittömästi vaihtoehtobudjetissamme esitämme rahoitusta tuhannen uuden hoitajan tämän lisäksi tarvitaan parempia hoitosuosituksia hoitajamitoitus pitää asettaa uudelleen niin että voidaan taata hyvä ja inhimillinen hoito myös saattohoitoa tulee kehittää koko maassa lääkekorvauksiin esitämme parannuksia ja keliaakikkokorvaus on saatava takaisin arvoisa puhemies hallitus esittää pientä korotusta takuueläkkeeseen kd eduskuntaryhmän mielestä korotus ei ole riittävä ja esitämme kolmenkymmenen euron lisäkorotusta takuueläkkeeseen kansaneläkettä tulee samoin korottaa esityksemme mukaisesti myös eläkkeiden verotusta kevennettäisiin ikäihmiset ansaitsevat hyvää hoivaa ja hoitoa kaikkein pienimpien eläkkeiden tason pitäisi olla sillä tasolla että sillä tulee toimeen arvoisa puhemies kd eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan useita panostuksia koulutukseen esitämme lisämäärärahaa yliopistoille ammattikorkeakouluille ja ammatillisille oppilaitoksille opintorahaan esitämme tuntuvaa korotusta nuorten syrjäytymisen estämiseksi esitämme lisärahoitusta etsivään nuorisotyöhön työpajatoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen hyvän koulutuksen lisäksi tarvitsemme lisäpaukkuja tutkimukseen ja kehitykseen ja erityisesti haluamme painottaa uusiutuvaan energiaan ja energianjakelun tehostamiseen liittyvän tutkimuksen merkitystä talouskasvun siivittämänä työttömyys on lähtenyt laskuun ja tämä on jos jotain hyvä asia vaikka työttömien määrä on laskenut on meillä yhä valtava määrä työttömiä samaan aikaan monella alalla ja monilla alueilla on vakava työvoimapula kd panostaisi hallitusta enemmän enemmän aktiivisiin työllisyystoimiin ja muuntokoulutukseen sillä työttömät tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja yritykset tarvitsevat tukea rekrytointiin haluan erikseen mainita vaihtoehdostamme myös pienten ja keskisuurten yritysten viennin edistämisen tukemisen pk yritykset haluavat kasvaa ja niissä syntyy suurin osa uusista työpaikoista ja kasvun esteitä pitää siksi purkaa lopuksi arvoisa puhemies mistä rahat tärkeimpiä tulolähteitä ovat sokeriveron käyttöönotto ja alkoholiveron lisäkorotus esitämme myös työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden rajaamista viime vuosina räjähdysmäisesti kasvaneisiin asumistukimenoihin pitää puuttua ja esitämme niihin vanhojen rajoitusten palauttamista mikä toisi merkittäviä säästöjä kd haluaa rakentaa kestävää lähimmäisyhteiskuntaa jossa huolehdimme heikoista jossa lapsiperheet voivat hyvin ja jossa on turvallista elää ja vanheta

arvoisa rouva puhemies me politiikassa kiitämme toisiamme liian harvoin minusta kaikki kollegat oppositiossa ansaitsevat nyt kiitoksen tehdystä työstä nämä varjobudjetit on laadittu huolella esitykset on perusteltu ja niiden takana on paljon työtä paljon on listattu hyviä asioita kaikesta ei kuitenkaan voi olla samaa mieltä mutta keskustelu keskustelu vaihtoehdoista on erittäin tervetullutta ja toivon että käymme tämän keskustelun rakentavassa hengessä ja toisiamme kunnioittaen arvoisa puhemies me olemme tässä salissa useasti keskustelleet siitä ketä kiittää talouskasvusta ja työllisyydestä tänään töissä on lähes satakaksikymmentätuhatta ihmistä enemmän kuin hallituskauden alussa minä iloitsen jokaisesta isästä ja äidistä miehestä ja naisesta nuoresta ja varttuneemmasta joka on saanut töitä sen voi varmuudella sanoa että työllisyyden kasvusta vastaavat varmuudella ainakin niin yritykset kuin työssä käyvät ja töihin pyrkivät ihmiset kiitos kuuluu siis heille elinkeinoelämän tutkimuslaitos julkaisi tällä viikolla raporttinsa jonka mukaan noin puolet työllisyyden kasvusta johtuu hallituksen toteuttamista uudistuksista siis yli viisikymmentätuhatta työpaikkaa hallituksen tekemistä uudistuksista myös kansainvälinen noususuhdanne on toki ruokkinut meidän talouttamme ennen kaikkea meidän pitäisi nyt kuitenkin keskustella siitä millaisia valintoja meidän on tehtävä jotta suomi olisi hyvä paikka asua elää ja yrittää myöskin tulevaisuudessa miten me huolehdimme vauvasta senioriin että palvelut pelaavat arvoisa puhemies nyt kun käsittelemme täällä menolisäyksiä ja veronkorotuksia on tosiaan tärkeää katsoa tulevaisuuteen minä haluan että suomi on sellainen maa jossa jokainen voi luottaa siihen että hänelle käy hyvin että jokaiselle on mahdollisuuksia että jokainen saa tehdä ja menestyä ja pärjätä mutta heikommasta pidetään huolta siksi tarvitsemme korkean vähintään prosentin työllisyysasteen kaksikymmentä luvulla jotta saamme rahoitettua tärkeät palvelut kuten päiväkodit koulutuksen ikäihmisten palvelut siksi meidän on keskityttävä työllisyyteen suomalaisen hyvinvoinnin tulevaisuus on työssä työ torjuu kaikkein tehokkaimmin myöskin köyhyyttä ja eriarvoisuutta opposition varjobudjetit vastaavat näihin suomen tärkeimpiin haasteisiin melko heikosti valtiovarainministeriön virka arvion mukaan vaihtoehtobudjettien vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen jäävät kovin pieniksi minä nostan hattua vihreille että esitätte rohkeasti oman vaihtoehtonne kannattaa en sitä valitettavasti voi eduskunnan tietopalvelun mukaan vaihtoehtonne heikentäisi työllisyyttä kahdellakymmenellätuhannella hengellä emmekö me ole yhdessä puhuneet että juuri työttömyys lisää sdp puolestaan haluaa verottaa kovemmin työtä ja yrittämistä minne te sdpssä ajattelette uusien työpaikkojen syntyvän me tiedämme että ne syntyvät yrityksiin me tarvitsemme yrityksiä jotka investoivat ja haluavat kasvaa suomessa sinne niitä työpaikkoja syntyy suuri virhe tässä tilanteessa olisi pysäyttää talouden ja työllisyyden kasvu mittavilla veronkorotuksilla arvoisa puhemies nykyistä korkeampi työllisyysaste tarkoittaa sitä että uudistuksia on jatkettava tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen joka joka tekee jokaisen lisäeuron tienaamisesta kannattavaa meidän on jatkettava verotuksen uudistamista niin että työnteon sijasta verotamme päästöjä ja haittoja verotus on otettava vahvasti mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön verotus on ohjauskeinona vahvimpia jolla voimme pysäyttää aikamme suurimman haasteen eli ilmastonmuutoksen meidän on myös jatkettava työelämän ja koulutuksen uudistamista tarvitsemme perhevapaauudistuksen ja jatkuvan koulutuksen mahdollisuuden ihmisille minä olen iloinen että monet puolueet ovat ehdottaneet perhevapaiden uudistamista me sanomme kyllä uudistukselle ja naisten tasa arvolle arvoisa puhemies oppositiolta toivon lisää rohkeutta uudistaa suomea rohkeutta tarvitsemme jotta voimme suojella suomalaisten hyvinvointia suomalaisten hyvinvointia työllisyyttä lisäävät uudistukset loistavat poissaolollaan esimerkiksi sdpn vaihtoehtobudjetista samalla opposition vaihtoehtojen taustalla siintää lupausten aava ulappa jokaiselle luvataan jotakin suomen tulevaisuutta ei voi nimittäin rakentaa velkarahalla voimmeko nyt tässä salissa kaikki sitoutua siihen että emme syö lastemme ja lastenlastemme eväitä siltä ettei yksikään puolue tässä salissa haluaisi rakentaa suomea velkarahalla mutta vaihtoehtobudjetit valitettavasti on rakennettu tai ainakin monet niistä höttöiselle pohjalle esimerkiksi sdp kertoo hankkivansa lisätuloja hallinnon digitalisaatiouudistuksella kaksisataa miljoonaa euroa en usko että se jo kaiken tehdyn jälkeen on realistista lisää rahaa puolue kaivaa sitran taseesta ja suomen pankista yli neljäsataa miljoonaa euroa valitettavasti tulevaisuuteen varattuja rahoja voi käyttää vain kerran menot on arvioitu alakanttiin ja tulot vastaavasti viritetty äärimmilleen jotta teillä olisi varaa kaikkiin lupauksiinne kuilu esitystenne ja todellisuuden välillä on syvä ja leveä sitten te vielä sanotte että budjettinne vähentäisi velanottoa enemmän kuin hallituksen budjetti näin epävarmalle pohjalle rakennettu budjetti ei ole valitettavasti uskottava eikä vastuullinen sdpn on yhtälönä kerta kaikkiaan mahdoton puolueilla on eroja sen tämä työelämäkeskustelu osoittaa vaikka vaalit lähestyvät niin jokaisen edustajan ja jokaisen puolueen tässä salissa pitää muistaa että populismilla on lyhyet jäljet tämän hallituksen jälkeen työn linjaa on jatkettava jotta turvaamme hyvinvoinnin jos lipsumme tästä edessä on kiihtyvä velkaantuminen korkeammat verot ja alhaisempi elintaso sitä meistä kukaan ei varmasti halua
kiitoksia seuraavaksi pääministeri sipilä enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitän myös osaltani eduskuntaryhmiä oppositioryhmiä vaihtoehtojen esittelystä olette tehneet huolellista työtä suomen talouden kuntoon laittaminen ja korjaaminen ei ole ollut helppo tehtävä neljä vuotta sitten lähtötilanteemme hallituskauteen oli vaikea nyt suomen suunta on saatu käännettyä kasvu uralle kilpailukyky on saatu kuntoon kilpailukykysopimuksen avulla suomen talous kasvaa jo toista vuotta lähes kolmen prosentin vuosivauhtia pitkäaikaistyöttömien määrä on kahdessa vuodessa vähentynyt viidelläkymmenellätuhannella henkilöllä siis viisikymmentätuhatta henkeä on on saatu nostettua köyhyydestä iloitsen myös siitä että nuorisotyöttömyys on vähentynyt viisi prosenttiyksikköä

osattomimpia ovat työttömät siksi työllistävää politiikkaa täytyy jatkaa valtion velkaantuminen on myös saatu taitettua velkaantumisen vuosivauhti oli edellisen hallituksen peruja kuusi miljardia euroa vuodessa ensi vuonna nettolainatarve on yksi pilkku kahdeksan miljardia ja julkinen talous on suurin piirtein tasapainossa emme missään tapauksessa halua jättää ylisuurta velkaa nuoren sukupolven maksettavaksi arvoisa puhemies oppositionkin budjettiehdotukset on voitu tehdä nyt hyvässä talous ja työllisyystilanteessa emme kuitenkaan olisi näissä työllisyysluvuissa jos olisimme koko kuluneen vaalikauden noudattaneet opposition linjaa tähän perään täytyy todeta että joissain kysymyksissä esimerkiksi kd ja rkp ovat tehneet positiivisen poikkeuksen

nousee esiin huoli nuorten syrjäytymisestä jaamme varmasti tämän huolen tässä salissa hyvin laajasti syrjäytymiseen pitää puuttua jo varhaisessa vaiheessa yksi tämän hallituksen isoista hankkeista on ollut lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma siinä perheitä pyritään auttamaan jo ennen kuin ongelmat kärjistyvät ja joudutaan turvautumaan esimerkiksi huostaanottoon perheiden pitää saada apua ajoissa ja matalalla kynnyksellä arvoisa puhemies vaaleissa punnitaan puolueiden poliittisia linjoja joita tänään käsittelemme vastuuttomuuteen ei ole varaa opposition puheissa on ollut myös sellaista vastuuttomuutta johon en voi olla kiinnittämättä huomiota puheenjohtaja rinteen vappusatanen on esimerkki helposta lupauksesta joka maksaisi yksi pilkku neljä miljardia euroa on selvää että meidän tulee parantaa jo työnsä tehneiden sukupolvien asemaa mutta kaikille menolisäyksille tulisi esittää uskottava rahoitus lisäksi täytyy kiinnittää huomiota opposition tulolähteisiin odotin jännityksellä onko tässä jo neljännen kerran suomen pankin ja sitran tase ryöstettävänä ja sieltähän se jälleen kerran löytyi arvoisa puhemies lopuksi on ilo huomata että ilmastonmuutos nousee lähes kaikkien puolueiden vaihtoehtobudjetissa esiin meidän tulee asettaa kunnianhimoiset mutta samalla realistiset tavoitteet ilmastotoimiin suomen tulee saavuttaa hiilineutraalisuus ensimmäisten valtioiden joukossa maailmassa viimeistään kaksituhattaneljäkymmentäviisi myös hiilinielujen vahvistaminen suomessa ja maailmanlaajuisesti on välttämätön osa ilmastonmuutoksen ratkaisua samalla täytyy pitää mielessä että puuta käytetään maailman pelastamiseen ei tuhoamiseen suomalainen kestävä metsänhoito kestää kaiken vertailun puun käyttöä voidaan kestävästi lisätä hallitusohjelman linjauksen mukaisesti

arvoisa puhemies ministeri orpo sdpn veropolitiikan johtavia ajatuksia on se että laajennetaan veropohjaa matalilla verokannoilla verotetaan tulevaisuudessa siellä mistä verotetaan huolehditaan siitä että se hyödyttää talouskasvua ja työllisyyttä ja verotetaan sieltä missä sillä on vähiten haittaa minun kysymykseni kuuluu ministeri orpo teille pidättekö te aidosti perusteettomana sdpn lähdeveromallia niille osinkotulon saajille jotka tällä hetkellä maksavat nollaveroa lähinnä

se on neljäsataa miljoonaa euroa osana meidän veropolitiikkaa pääministeri sipilä totean teille sen että tämä sdpn eläkeläislupaus tarkoittaa sitä että yli ihmistä nousee eläkeläisköyhyydestä se on arvovalinta kyllä meillä siihen rahaa löytyy jos arvoja halutaan noudattaa oikealla tavalla haluan sanoa teille myöskin sen että tämä sitran ja suomen pankin taseen käyttäminen taseet työhön tarkoittaa käytännössä sitä ettei tarvitse myydä nestettä vaan pääsee näistäkin

puhemies kiitän siitä että ministereiltä ei tullut yhtään haukkuja ainakaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin joten lähden positiivisella mielellä liikkeelle haluaisin huomauttaa että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa ei ollut veronkorotuksia vaan täsmennettyjä veronalennuksia nimenomaan ongelmatilanteisiin ja yrityksen ja työllisyyden parantamiseen oikeastaan kiinnitin huomiota siihen kun pääministeri kehui kdn ja rkpn kuitenkin oli veronkiristyksiä myöskin eli oletteko te samaa mieltä että muun muassa kulutusveroihin pitäisi kiristyksiä laittaa kuten rkp esittää olisi mielenkiintoista kuulla pääministeri totesi että että ilmasto on esiintynyt kaikkien budjeteissa ja olisin kysynyt mitä mieltä te olette perussuomalaisten ajatuksesta säätää euroopassa ilmastotulli että se hillitsisi sellaisten tuotteiden tuomista eurooppaan ja suomeen joissa ympäristöarvoja ei kunnioiteta näin saisimme myös tuloja tuloja ympäristönsuojeluun tämä on ollut perussuomalaisten ehdotus ja vastakaikua ei kuulu hyvä ehdotus

arvoisa puhemies ministeri orpo teidän puheenvuoronne alku oli parempi kuin sen loppu koska alussa sanoitte että pitäisi käydä rakentavaa hyvää keskustelua yritän nyt omalta osaltani sitä käydä vihreiden vaihtoehtobudjetissa nostetaan yli kaksikymmentäkuusituhatta ihmistä ylös köyhyydestä se on tärkeä asia tässä tilanteessa jossa puhutaan muun muassa työttömien peruspäivärahan tasosta ja ja kaikkein köyhimpien ja vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tukemisesta mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä että meidän pitäisi saada aikaan sellainen perusturvauudistus joka samaan aikaan kannustaa ottamaan vastaan kaikkea työtä olisi aktivoiva ja tämä on varmasti yksi seuraavan hallituksen aivan keskeisiä haasteita vihreät ovat esittäneet oman perustulomallinsa

puhemies tietopalvelun tekemä työ on äärimmäisen arvokasta mutta samalla olisi myöskin hyvä olla tietoinen siitä mitä arvioidaan kun esimerkiksi lasketaan näitä dynaamisia työllisyysvaikutuksia tämän tietopalvelun laskentakaavan mukaan kaikki panostukset sosiaaliturvaan vähentävät työnteon kannustimia ja siksi lasketaan työpaikkojen määrä miinusmerkkisenä jos tällä logiikalla siis poistetaan suomalainen sosiaaliturva kokonaan niin saataisiin vaihtoehtobudjetti joka näyttäisi todella hyvältä pelkästään työllisyysnumeroiden näkökulmasta samaten tässä arvioidaan että panostukset koulutukseen ja osaamiseen eivät tuo lainkaan lisää työllisiä ja työpaikkoja mitä mieltä ministeri orpo ja sipilä ovat tämän kaltaisesta arviosta onko tämä linjassa hallituksen käsityksen kanssa etteikö koulutukseen ja osaamiseen panostaminen olisi juuri sitä politiikkaa jota suomen kaltaisessa maassa kannattaa tehdä niin tasa arvon kuin työllisyyden näkökulmasta ja joka myös luo huomattavan paljon kestävämpää pohjaa työllisyydelle ja elinkeinoelämälle kuin nämä jatkuvat mittavat veronkevennykset

rkp panostaa vaihtoehtobudjetissaan muun muassa yksinhuoltajiin koska meille tärkeätä on tasa arvoinen suomi ja näemme sen että lapsiköyhyys on kasvanut juuri yksinhuoltajaperheissä sen takia kysyn hallitukselta ettekö te näe että yksi vaikuttavuutta korostava panos mikä voitaisiin tehdä on purkaa toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen välistä riippuvuutta jos sen tekee se vaikuttaa erinomaisen paljon yksinhuoltajan arkeen meidän laskelmissamme se tietäisi satakaksikymmentäkahdeksan euroa lisää käteen kuukaudessa meidän mallissa arvoisa hallitus nyt kun tarvitaan enemmän yhdenvertaisuutta eikö tämä olisi nyt syytä tehdä teillä olisi vielä aikaa tähän
arvoisa puhemies ojensin ennen tätä tilaisuutta omat budjettikappaleet sekä pääministerille että ja oli kiva kiva huomata että olitte noteeranneet meidän rakentavan ehdotuksemme olemme omasta mielestämme tehneet hyvin tarkat ja tiukat laskelmat siinä ei ole mitään ilmaveivejä tehty siinä ole mitään höttöä me emme ole lainanneet rahaa emme suomen pankista emmekä myöskään sitralta vaan me olemme yrittäneet keksiä ratkaisuja millä tavalla meidän vaihtoehtomme olisi sopusoinnussa mutta palaan tähän puheeseen kun ministeri orpokin nosti esille että suomen täytyy uudistua tosiasia on nimittäin se että jos syntyvyysluvut eivät lähde nousemaan me olemme erittäin vakavassa tilanteessa sen suhteen miten suomi uudistuu ja haluaisin kysyä miten hallitus nyt aikoo tarttua tähän haasteeseen kd on yrittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan esittää useita toimenpiteitä ja haluaisimme mielellämme kuulla miten hallitus vastaa tähän haasteeseen että suomi oikeasti voisi uudistua jatkossakin

arvoisa puhemies toisin kuin ministeri orpo antoi ymmärtää sdpn vaihtoehto lisää työllisyyttä verrattuna hallituksen vaihtoehtoon arvoisa puhemies toisin kuin ministeri orpo antoi ymmärtää tästä meidän vaihtoehdostamme ei rohkeutta puutu meillä olisi rohkeutta laittaa perhevapaauudistus käyntiin heti tällä hallituksella ei ollut rohkeutta siitä päättää meillä olisi rohkeutta torjua nuorten syrjäytymistä sillä että oppivelvollisuutta laajennettaisiin toiselle asteelle heti koska se

saammeko nuoret koulutukseen ja sitä kautta pitempiä työuria on aivan keskeinen kysymys sen suhteen miten pärjäämme tulevaisuudessa meillä olisi rohkeutta käynnistää sosiaaliturvauudistus mutta arvoisa puhemies sen lisäksi tarvitaan sydäntä ja siinä tullaan tänne verotukseen tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja me olemme nyt osoittaneet että ottamalla finanssisektorin mukaan ja ottamalla ulkomaiset suursijoittajat jotka nyt on vapautettu veroista listattujen pörssiosinkojen puolella hieman näihin talkoisiin mukaan kuten olemme esittäneet sairaanhoitajan ja rakennusmiehen pikkulapsiperheelle jolla on lapset päivähoidossa se voisi lisätä jopa kaksisataa euroa kuussa eli rohkeutta ja sydäntä löytyy mutta kelpaako

arvoisa puhemies kyllä perhevapaauudistus tarvitaan mutta sen pitää olla kyllä sillä tavalla sydämellä tehty että se on parannus perheille eikä heikennys kun katson sdpn mallia niin mikä on esimerkiksi lasten kotihoidon tuen kohtalo siinä ei näytä hyvältä se johtaisi perheitten valinnanvapauden heikkenemiseen monessa tapauksessa ja taitaa olla ihan suora leikkaus monen perheen toimeentuloon me keskustassa haluamme perhevapaauudistuksen mutta sen pitää olla perheiden ja lasten näkökulmasta tehty sen pitää olla parempi kuin nykyinen malli ja se vaatii vähän rahaakin sitä ei voi tehdä kustannusneutraalilla tavalla arvoisa puhemies täytyy sanoa että hyvääkin ensi vuodelle on perherintamalta esimerkiksi kaikista köyhimpien pienten lasten perheitten tilanne paranee kun vanhempainpäivärahoja nostetaan kahdeksallakymmenellä eurolla mutta sitten vielä viimeisenä arvoisa puhemies yrittäjävähennyksen leikkaus sdp te te kiristäisitte pienyrittäjien verotusta ja sillä tavalla riskeeraisitte hyvän talous ja työllisyyskehityksen älkää sotkeko sitä myönteistä kehitystä mikä tässä maassa on älkää verottako pienyrittäjiä nykyistä

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että tämä pienyrittäjien tilanne tuli esiin nimittäin jos te tutustutte meidän vaihtoehtomme vaikutusten arviointiin huomaatte sieltä että puolet yrittäjistä saa itse asiassa enemmän verrattuna hallituksen ja ketkä siellä nimenomaan ovat nimenomaan pienyrittäjät sdpn vaihtoehdossa pienyrittäjille jää enemmän rahaa kasvuun kuin mitä hallitus tarjoaa ja mitä tulee perhevapaauudistukseen niin niin arvoisa edustaja kaikkonen te sanoitte että perhevapaauudistuksen pitää olla parannus no miksi te valmistelitte huonoja malleja keskustalla on perheministeri joka vastaa tästä valmistelusta jos me haluamme suomalaisille perheille paremman perhevapaamallin niin arvoisa keskusta arvoisa hallitus miksi te valmistelitte huonoja malleja
puhemies todettiin perhevapaauudistuksen tarve mutta ei ollut mahdollista toteuttaa meidän mielestämme parempaa uudistusta kustannusneutraalisti ja tehän esititte kustannusneutraalia mallia jälleen tässä näin me lähdemme siitä että perheisiin pitää panostaa nykyistä enemmän lähdemme siitä että tämä siirtyy seuraavan hallituksen työlistalle vaaliohjelmassamme esittämään myös lisää rahoitusta perhevapaauudistuksen toteuttamiseen toivomme että mahdollisimman moni puolue lähtee tähän hankkeeseen mukaan sillä suomalaiset lapsiperheet ovat ansainneet nykyistä paremmat perhevapaat ja sitten arvoisa puhemies tämä yrittäjävähennys sehän koskettaa lähes kolmeasataaviittäkymmentätuhatta pienituloista yrittäjää lähinnä alle viisikymmentätuhatta euroa tienaavia elikkä aika paljon pienyrittäjiä siinä joukossa on joille tilanne olisi heikennys ja kyllä se riskeeraa sen hyvän kehityksen mikä meillä on kun työpaikkoja syntyy nyt juuri pieniin ja keskisuuriin yrityksiin juuri sinne minne tämä yrittäjävähennys on kohdistettu niin että ei sitä kuulkaa kannattaisi nyt poistaa

puhemies eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan demarien demarien budjetin reformit kurittaisivat yrittäjäperheitä kuudellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ensi vuonna elikkä se siitä yrittäjien verotuksesta

käytetään vuosittain suomen lasten nuorten sosiaalityön ilmaston koulutuksen ympäristön tulevaisuusinvestointeihin joita te peräätte tässä omassa budjetissanne tulevaisuusinvestointeihin ei niitä siemenperunoita kannata syödä se kannattaa nyt oppia tässä vihdoin viimein että joka vuosi sitä ei tuoda tänne ja rinteen vappusatanen on nyt puolessa vuodessa kutistunut kolmeenkymmeneen euroon jos sama tahti jatkuu kevääseen niin eläkeläiset ovat kohta maksupuolella sitten vaalien jälkeen ja siihenhän tämä johtaa

arvoisa puhemies puolueilla on eroja totta totisesti perussuomalaisille tulee ensin suomalainen työ ja yrittäminen ja senkin jälkeen aina suomalainen ensin lapsivähennyksen palauttaminen on meidän vaihtoehtobudjetissamme lisäksi me emme halua vaikeuttaa maaseudulla asumista kuten keskusta ja muut puolueet autoilun kohtuuttomat kustannukset vaikeuttavat maaseudulla asumista me haluamme halpuuttaa kulkemista ja myös teollisuuden kustannuksia on hyvä ottaa hieman suhteellisuudentajua että esimerkiksi olkiluoto kolmeen käynnistyessään leikkaa saman verran päästöjä kuin koko suomen liikenne jos verrataan siihen että sama energia tuotettaisiin hiilellä meidän kannattaa tehdä sellaista ilmastopolitiikkaa joka ei heikennä suomalaisen teollisuuden toimintakykyä onko hallitus valmis vaikuttamaan eussa niin että saataisiin ilmastotullit koska perussuomalaiset haluavat oikeasti parantaa maailmaa

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen torjunta on todellakin se yhteinen haasteemme ja on hyvä että näissä se on nostettu vahvasti esiin me vihreät haluamme että suomi on hiilineutraali jo vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä aivan kuten valtiovarainministeri totesi verotus on hyvä ohjauskeino siihen että ilmastonmuutosta torjutaan siksi ihmettelenkin että että fossiilisille kuitenkin edelleen annetaan tuntuvia veronalennuksia ja niitä me haluaisimme vähentää lisäksi me tiedämme että pelkkä uusiutuvaan siirtyminen pelkkä kiertotalous ei ole ratkaisu tarvitaan myös ylikulutuksen hillintää ja kulutuksen kohtuullistamista siksi kysyisinkin olemme esittäneet täällä niin lentoveroa kuin muoviveroakin miltä nämä vaikuttavat ja voisiko hallitus ottaa nämä omaan ohjelmaansa

puhemies nyt todellakin tarvitaan inhimillistä ja oikeudenmukaista politiikkaa vasemmistoliitto haluaa aidosti kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja me suhtaudumme vakavasti siihen että suomalaisen laadukkaan terveydenhuollon suuret kompastuskivet ovat hoitoonpääsy ja asiakasmaksu ja sen takia vasemmistoliitto esittää parempaa hoitotakuuta me esitämme että kiireelliseen hoitoon pääsee välittömästi ja kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä julkiselle sektorille on ehdottomasti palkattava lisää sekä lääkäreitä että hoitajia erittäin vaativiin perusterveydenhuollon tehtäviin toinen kompastuskivi on asiakasmaksut joista vasemmistoliitto haluaa luopua kokonaan perusterveydenhuolto on paitsi kustannustehokasta myöskin inhimillistä ihmisten on päästävä maksuttomasti hoitoon ei ole mitään järkeä periä perusterveydenhuollosta lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoista sellaisia maksuja joihin ihmisillä ei ole varaa se siirtää hoidon

näillä opposition varjobudjeteilla sillä ne todella ovat vain varjo hallituksen budjetista olisi enemmän pohjaa jos teidänkin olisi pitänyt opposition puolella neuvotella niistä tavoitteista summista sijoituksista mitä teillä on niin kuin hallituksen täytyy ei hallituksen budjetti ole minkään yksittäisen eduskuntaryhmän tai puolueen budjetti vaan yhteistyön tulos

osalta täytyy sanoa että ainoastaan yksi fakta vie koko pohjan teidän vaihtoehtobudjetiltanne säilöönotto niin kuin te esitätte kaikille kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille maksaisi kuusisataaviisikymmentäyksi miljoonaa euroa vuodessa ja tätä summaa ei teidän budjetissanne ole

arvoisa puhemies olemme vakuuttuneita siitä että selkeällä ja kannustavalla työllisyyspolitiikalla tehdään taloudellisesti kestävämpi pohja me haluamme helpottaa yrittäjyyttä muun muassa tarjoamalla palkkahallintoa pienyrittäjille lisäämällä paikallista sopimista poistamalla ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan ja myös poistamalla perintö ja lahjaveron sukupolvenvaihdoksista miltä tämä ehdotus kuulostaa arvoisat ministerit

rouva puhemies kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti lähtee siitä että me haluamme inhimillisemmän ja kestävämmän suomen meidän satsauksemme lähtevät lapsiperheistä vanhuksista koulutuksesta ja turvallisuudesta tuore kunnallisalan tutkimussäätiön tutkimus osoittaa sen että kansalaiset kohtuullisen tyytyväisiä julkisiin palveluihin kaikkiin muihin paitsi vanhusten palveluihin kristillisdemokraatit esittävät omassa vaihtoehdossaan sitä että meidän on saatava tuhat uutta hoitajaa me tarvitsemme parempaa ja laadukkaampaa vanhustenhoitoa moni ikääntynyt tällä hetkellä miettii sitä miten selvitä taloudellisista haasteista kun eläkkeitten indeksit on jäädytetty on leikattu ja toisaalta lääkekulujen omavastuuosuutta on koko ajan nostettu

kaltaista vahvaa työllisyys ja talouspolitiikkaa täällä me olemme nyt kuulleet esimerkiksi sdpn valtavasti hyviä kansalaisten kannalta menolisäyksiä kuitenkin pitää pitää todeta että on epärehellistä epärehellistä perustaa tuloja hötteikölle kaikki nämä teidän tulolisäyksenne perustuvat ei voimassa olevaan lainsäädäntöön vaan tarvitaan lainsäädännön muutoksia ja se mahdollistaa sen että ne tulot tulisivat vasta seuraavan vuoden alussa lisäksi on syytä muistuttaa että vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä te edelleen ehdotatte että sitrasta ja suomen pankista tuloutetaan valtion budjettiin on täysin epärealistista kuvitella että tänne vaalien jälkeenkään syntyy sellaista enemmistöä joka on valmis tällaiseen ryöstöön ja muuttamaan tätä lainsäädäntöä teillä on hyvä syy nyt perustella miksi toistuvasti teette näin kertokaa meille

puhemies ryhmäni ei ole tehnyt omaa vaihtoehtobudjettia käytän tämän tilaisuuden sanoakseni pari sanaa suomen talouden ydinkysymyksestä suomen jäsenyydestä euroalueessa suomihan on kärsinyt siitä tavattomasti kuten vertailu ruotsiin osoittaa jos suomen talouskasvu olisi viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut yhtä nopea kuin ruotsissa meidän kansantaloutemme olisi nyt viisikymmentä miljardia euroa suurempi valtiolla ja kunnilla olisi käytettävissään yhteensä noin miljardia enemmän kaikki teidän toiveenne voitaisiin toteuttaa jos olisi pysyttäydytty euroalueen ulkopuolella edelleen ensi vuonna valtio velkaantuu kovaa vauhtia tosiasiassa valtion menoista yli viisi prosenttia katetaan ottamalla lisää velkaa uusi euroalueen kriisi on tulossa suomi kärsii siitä muita enemmän ja joutuu taas velkarahalla tukemaan muita kriisimaita suomen on pyrittävä mahdollisimman nopeasti eroon euroalueesta
seuraavaksi valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja edustaja vähämäki kiitos puhemies
vaihtoehtobudjettien tavoitehan nostaa asioita ja ilmiöitä keskusteluun ei välttämättä niinkään olla aivan täydellisiä me esitämme tässä että ilmiöpohjainen budjetointi otettaisiin osaksi tulevaa hallitusohjelmaa ja itse asiassa täytyisi tehdä ilmiöpohjainen hallitusohjelma ja valita vaikkapa viisi ilmiötä mitä me lähdemme tulevan hallituksen aikana sitten taklaamaan ne voisivat olla vaikka ilmastonmuutos kestävä kehitys ja siellä apuna voisi olla ilmastotulli ja siitä saatavat tulot työn ja sosiaalituen yhteensovitus eli sotu uudistus täytyisi tehdä työn vastaanotto täytyy saada kannattavaksi työllisyysaste ylös ja samalla ostovoimaa lisää kotitalouksille elinikäinen oppiminen innovaatiot koulutukseen täytyy panostaa sitten asuminen eläminen liikkuminen niiden kustannuksia täytyy alentaa köyhän asia ei saa tässäkään kohtaa unohtua sitten täytyy vielä löytää niitä uusia töitä uusia kasvun lähteitä

edustaja vähämäen rakentava puhe oikein korostaa sitä että ikävä kyllä ministeri orpo unohti oman lupauksensa olla rakentava alle minuutissa tuttu ylimielisyys tuli esiin ja sdpn mallista väitteitä jotka eivät pidä paikkaansa toisin kuin hän väitti sdp alentaa työn verotusta ja alentaa enemmän kuin hallitus jokainen pieni ja keskituloinen palkansaaja eläkeläinen hyötyy enemmän kuin hallituksen budjetissa sdpn malli hyödyttää jopa neljäntuhannenseitsemänsadan euron kuukausituloihin asti huolehdimme keskiluokasta paremmin kuin kokoomus ja huolehdimme pienyrittäjistä paremmin kaltaisistani sillä sdp on perinteisesti suutarien ja räätälien puolue ja toisin kuin hän väitti sdpn vaihtoehto lisää työllisyyttä seitsemällätuhannella hengellä verrattuna hallituksen malliin teemme merkittävät uudistukset jotka tältä hallitukselta jäivät tekemättä

hoitajakäsiparia perusterveydenhuoltoon
sitten otetaan valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajia

puhemies aluksi haluaisin tuohon elon kommenttiin mainita siitä että kun perussuomalaiset esittävät kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöön ottamista niin ennen kaikkea me haemme sitä että suomen turvallisuutta lisätään jos meillä kuljeskelee täällä vapaana noin neljäsataa henkilöä joilla on kytköksiä terrorismiin ja heitä ei saada maasta ulos niin edes heidät otettaisiin säilöön toisekseen täytyy ymmärtää se että turvallisuus maksaa ja siihen ja siihen perussuomalaiset ovat lisäämässä määrärahoja muun muassa poliiseille ja rajavartiolaitokseen ja moneen muuhun toimintaan perussuomalaisten tavoite on lopettaa haittamaahanmuutto kokonaan suomen tie ei voi olla ruotsin tie ruotsissa monet naiset elävät turvatonta elämää siellä ei monessa paikassa uskalleta edes iltaisin enää liikkua suomesta tulee tehdä pikaisesti epähoukutteleva maa haittamaahanmuutolle tämä säästää lyhyelläkin aikavälillä satoja miljoonia ja pidemmällä aikavälillä miljardeja euroja tästä on kysymys arvoisa puhemies tutustukaa näihin oikeudenmukaisuuden paketteihin mitä meillä on esimerkiksi

arvoisa puhemies kun täällä puhutaan nyt näistä uudistuksista niin se minkä näkisin todella tärkeänä sdpn vaihtoehdossa on se että me haluamme panostaa esimerkiksi lapsiin ja nuoriin siten että kaikilla on oikeus harrastaa ottaisimme käyttöön islannin mallin mukaisesti suomen mallin joka tähän liittyy samoin tekisimme hyvän uudistuksen sen suhteen että kaikille nuorille tarjottaisiin maksuton toinen aste hyvin tärkeä hyvin painopiste ja näillä katsotaan tulevaisuuteen puhemies minun on kyllä ihan pakko todeta tähän kohtaan kun kuuntelen tätä keskustelua että kyllä nyt on pääministeri sipilän hallituksessa ja hallituspuolueilla hyvin kylmä linja kun täällä puheenjohtaja rinne yrittää puhua eläkeläisten puolesta niin täällä heti kerrotaan että nyt on rahat loppu ja ja vähän niin kuin aliarvioidaan tätä aloitetta joka on hyvin tärkeä on totta että eläkeläisillä on toimeentulo ongelmia meidän vaihtoehdossamme puututaan näihin konkreettisella tavalla eikä vain vaadita viikonloppupuheissa

arvoisa rouva puhemies edustaja rinne te olette julkisuudessa ottanut kantaa suomeen tuleviin hakkuisiin silloin kun johtavat poliitikot ottavat kantaa metsäpolitiikkaan ja arvioivat hakkuiden määrää niin hyvin herkällä korvalla sekä suomalaiset että kansainväliset investoijat kuuntelevat että mikä on suomalaisen metsäpolitiikan tuleva linja

anteeksi pääministerin vuoro oli nyt olkaa hyvä
arvoisa puhemies yrittäjävähennys on tässä noussut monta kertaa esille vuonna kaksituhattaseitsemäntoista sen sai kolmesataaneljäkymmentäneljätuhatta asiakasta ja pääosa heistä noin kahdeksankymmentä prosenttia oli alle viisikymmentäviisituhatta euroa tienaavia kolmekymmentäviisi

kaksikymmentäviisituhatta euroa tienaavia tavallisia suomalaisia pienyrittäjiä huomisessa valtioneuvoston istunnossa tulee kaksi asiaa toinen on perheen yrityksen ei omistavan perheenjäsenen työttömyysturva se laitetaan viimein kohdalleen tästä tulee esitys eduskuntaan huomenna myöskin päätämme täydentävästä budjettiesityksestä ja siinä eduskunnalle tulee hieman enemmän nyt sitten sitten jakamatonta varausta joten näitä monia täällä nousseita asioita voidaan pistää sitten eduskunnassa kuntoon uudistuksista perhevapaauudistus täytyy tehdä se se tulee maksamaan sitä ei voi tehdä kustannusneutraalisti samoin

debattia jatketaan eli juhantalo seuraavaksi

vaihtoehtobudjetit paisuvat sellaisiksi että jokainen kivi ja kanto kaivetaan esiin ja pyritään joku hyvä löytämään ja se on yleensä epärealistista politiikkaa jota nyt sdp johtaa täällä kun vertasi näihin puheisiin joita pääministeri ja ministeri orpo pitivät kyllä tulee vakuuttuneeksi siitä että hallituksen linja on täysin oikea elinkeinopoliittisesti ajatellen meidän työllisyyden ja työttömyyden suhde on vakava asia tänä päivänäkin ja pitää löytää henkilölle työtä kun varmaan on työpaikkoja vapaana meillä on suuri ongelma tässä maassa miten työtä saadaan lisää kun yksi prosentti työttömyydestä saadaan pois se tuo julkiseen talouteen yksi pilkku ja tässä mittasuhteessa voidaan nähdä miten tärkeitä summia ovat nämä työllisyysnumeroiden kasvut se on oikea linja mitä hallitus

puhemies perussuomalaisten lähtökohta on se että ensin täytyy työllä ja yrittämisellä saada jaettavaa ja sitten vasta jaetaan niin kuin puheenjohtaja meri totesi tässä suhteessa meillä on paljon tässä vaihtoehtobudjetissa toimenpiteitä jotka eivät ole määrärahakysymyksiä vaan sisällöllisiä

kohteita joita pitää rahoittaa on koulutus meillä on koulutuspaketti täällä ja siihen liittyvät järjestelmäuudistukset asumisen halpuutus asuminen koskee meitä jokaista meillä on seitsemäntuhatta asunnotonta heillekin pitää järjestää asunto perusturvaa joka oman jaostoni on tärkeä on parannettava täällä on mainittu että meillä on sukupolvi joka on rakentanut tämän hyvinvoinnin ja elää hyvin heikossa asemassa tämä on hallituksen budjetista unohtunut siihen me haluamme panostaa ja kaikkein tärkein asia koko kansalle on turvallisuus ja siihen myös vahva panostus on perussuomalaisten paketissa

puhemies edustaja eestilälle olisin todennut hakkuista että suomalainen metsänhoito on maailman kärkiluokkaa ja suomalainen metsäteollisuus on tehnyt paljon päästöjen hillitsemiseksi ja raaka ainetehokkuuden parantamiseksi nykyinen hakkuutaso ei ole liikaa ja hakkuita voidaan lisätä kun onnistutaan vahvistamaan esimerkiksi maatalousmaiden hiilinieluja asiantuntijoitten mukaan tämä on täysin mahdollista ja tätä pitää määrätietoisesti myös tavoitella nykyisten ja uusien metsäteollisuuden hankkeiden raaka ainehuolto onkin turvattava ja turvattava ja meillä on suomessa onneksi vireillä monia hankkeita mainitsitte finnpulpin ja meillä myös pohjoisessa ovat sotien jälkeen metsät päätehakkuuikään ja siellä on myös vireillä boreal bioref joka työllistäisi jopa kaksituhattaseitsemänsataa työntekijää rakennusaikana samoin kuin sitten kemissä on metsä konserniin kuuluva metsä fibre tietenkin toivotaan että mahdollisimman moni näistä lähtisi liikkeelle ja uskon kyllä että meillä hyvällä metsänhoidolla ja hiilinielut turvaamalla ovat myös työpaikat turvattavissa

puhemies tässä keskustelussa käydään läpi opposition vaihtoehtobudjettien edut ja puutteet ja korostetaan hallituksen budjettiesitysten etuja on ehkä hyvä todeta hallituksenkin tekemien talousarvioesitysten heikkoja kohtia ikävä kyllä suomen tila tämän hallituskauden päättyessä on se että ilmastopolitiikka laahaa tavoitteista jäljessä oppimistulokset laskevat ja köyhien tilanne on heikentynyt entisestään hallitus ei ole kiristämässä ilmastopolitiikkaa ipccn raportin seurauksena sen sijaan hallitus on leikannut koulutuksesta noin yhdeksänsataa miljoonaa euroa hallitus on jatkanut sosiaaliturvan leikkauksia jatkaa myös ensi vuonna vaikka talous kasvaa ja jaettavaakin jo löytyisi ja hallituksen talouspolitiikka on tuoreiden vaikutusarvioiden mukaan myös heikentänyt sukupuolten välistä tasa arvoa

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoroa siinä vaiheessa jolloin keskusteltiin pk yritysten tilasta pk yrityksien toimintaedellytyksiä pitää suomessa parantaa heidän kansainvälistymistään pitää edistää yrittäjävähennystä vaikuttavampia toimia on yrittäjävähennys ei täytä hyvän yritystuen kaikkia keskeisiä kriteereitä me olemme esittäneet tässä vaihtoehtobudjetissa alvin alarajan nostamista ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvää verokannustinta

valtiovarainministeri orpo toivoitte oppositiolta uudistuksia ainakin vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti pitää sisällään monia uudistuksia verouudistuksen perhevapaauudistuksen sosiaaliturvauudistuksen yritystukiuudistuksen ja niin edelleen ja sama koskee myös muita oppositioryhmiä oikeastaan kysymys kuuluu kuinka paksu kirja tulee teidän uudistuksistanne tältä vaalikaudelta ei taida tulla maailman

rouva puhemies ei ole uutinen se että demarit kiristävät yrittäjien verotusta ja antavat eläkeläisille katteettomia lupauksia ei ole uutinen se että perussuomalaiset leikkaavat kehitysyhteistyöstä eikä ole uutinen se että vasemmistoliitto aikoo tulonsiirtoihin laittaa satoja miljoonia lisää mutta se on uutinen että vihreät esittävät sellaista varjobudjettia joka vähentää työllisyyttä kahdellakymmenellätuhannella siis työttömiä lisää kokoomuksen mielestä työttömiä on liikaa eikä liian vähän kuten vihreiden mielestä olen ollut pitkään eduskunnassa enkä muista tilannetta jossa mikään oppositiopuolue olisi esittänyt sellaista varjobudjettia jossa kymmenillätuhansilla lisätään työttömien määrää tästä vihreiden varjobudjetista ei ole riittävästi uutisoitu ehkä se vanha mies puri koiraa teoria ei enää pidä paikkansa kysyn nyt puheenjohtaja haavistolta tai kuka teistä on nyt omien mokien selitysvuorossa miksi te esitätte työttömyyden lisäämistä
arvoisa puhemies edustaja zyskowiczilta ehkä jäi minun aikaisempi puheenvuoroni kuulematta viittasin silloin ministeri orpon huoliin vihreät nostavat köyhyydestä yli kaksikymmentäkuusituhatta ihmistä tällä budjettiesityksellä muun muassa lisäämällä työttömän peruspäivärahaa erittäin tärkeä asia samaan aikaan kerron kerron teille meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä toimii niin että siinä on näitä kannustinloukkuja kuten te edustaja zyskowicz erittäin hyvin tiedätte ja vihreät ovat esittäneet totta kai koko perusturvajärjestelmän uudistamista me olemme kannattaneet perustulon tapaista kannustavaa mallia totta kai nämä kulkevat yhdessä mutta tämä laskelmapohja jota tietopalvelu esittää tulee näistä näistä luvuista jotka ovat nykyisten mallien mukaisia me esitämme mallien muutosta te tiedätte sen hyvin

rouva puhemies edustaja haavisto kyllä minä tiedän mistä tietopalvelun laskelmat tulevat ja ne ovat ne samat laskelmat ja se on se sama tietopalvelu jota te aina kehutte edustaja alanko kahiluoto käyttää täällä harva se kuukausi puheenvuoron missä hän ylistää sitä miten eduskunnan tietopalvelu on pystynyt laskemaan hallituksen tekojen seuraukset samoin te vihreät aina vaaditte etulinjassa että hallituksen tekemät vaikutusarviot eivät ole riittäviä

miksi te esitätte niin te selittelette jotain eri tulonsiirtomalleista ei se ole mikään vastaus kertokaa miksi te esitätte sellaista varjobudjettia nyt tänne jolla työttömien määrä kasvaa kahdellakymmenellätuhannella mitä tällä työttömien määrän kasvattamisella saavutetaan ja kun puhutte köyhyydestä eikös se ole pahin köyhyyttä luova tekijä että työttömien määrää kasvatetaan

edustaja zyskowicz minusta tuntuu että te ette kuitenkaan oikeasti ole huolissanne köyhien määrän lisääntymisestä siitä tilanteesta joka köyhillä perheillä suomessa tällä hetkellä on

tämän vuoksi esitämme omassa vaihtoehtobudjetissamme että myöskin köyhyyteen aivan suoraan puututtaisiin tällä esitetyllä tavalla samaan aikaan puhutaan nyt eikö niin heti sote uudistuksen jälkeen perusturvamallin uudistuksesta toivottavasti seuraavalla hallituskaudella ja sen pitää olla kannustava perusturvamalli jotta sitten kaikki ottaisivat vastaan myöskin tilapäistä työtä satunnaisempaa työtä ja muuta tällä hetkellä malli ei ole tämä tämän kaiken olemme tässä vaihtoehtobudjetissamme sanoneet hyvin selkeästi samaan aikaan kun esitämme köyhien tilanteen helpottamista esitämme tätä kannustavaa mallia ei kai siinä ole mitään kummallista

ei kuitenkaan ole

tietopalvelun tekemä työ on äärimmäisen arvokasta ja tärkeää samaten on syytä kiinnittää huomiota siihen mitä arvioidaan kun näitä arvioita tehdään

sosiaaliturvaan arvioidaan vähentävän työllisten määrää se tarkoittaa sitä että niiden puolueiden osalta jotka ovat esittäneet tuntuvia parannuksia sosiaaliturvaan köyhyyden vähentämiseksi työllisten määrä näyttää miinusmerkkiseltä mutta kysyn edustaja zyskowicz onko maailma teidän mielestänne näin yksinkertainen oletteko samaa mieltä siitä niin kuin tietopalvelun laskelmien logiikan mukaan että panostukset koulutukseen eivät ole relevantteja relevantteja työllisyyden parantamisen näkökulmasta sitähän ei ole huomioitu tässä laskemiskaavassa ei ole myöskään huomioitu niitä esityksiä mitä me olemme tehneet sosiaaliturvan

arvoisa puhemies ministeri puhua ilmastonmuutoksesta koulutuksesta perhevapaajärjestelmästä kaikista niistä suomalaista yhteiskuntaa kestävällä tavalla kaksituhattakolmekymmentä luvulle valmistavista asioista ja niitten käyntiin laittamisesta mutta aivan yhtä tärkeätä on kyllä puhua eläkeläisten asemasta meillä on toistasataatuhatta eläkeläistä jotka ovat tehneet pitkiä työuria ja rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kyllä näille ihmisille kuuluu kunnioitus suomalaisessa keskustelussa olen tosi pahoillani siitä että

myönnän teille viisi minuuttia ja sitten ministeri saarikolle kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies minusta on ikävä väittää että allekirjoittanut tai hallitus tai edustamani kansanliike ei välittäisi niistä ihmisistä jotka rakentamassa suomea edustaja rinne me lähdemme vastuulliselta pohjalta kestävältä pohjalta paras tapa huolehtia ikääntyvistä ihmisistä pitää huolta senioreiden palveluista turvallisesta yhteiskunnasta on se että me pidämme huolta työllisyydestä ja julkisen talouden tasapainosta valitettavasti teidän lupauksenne eri puolille kaikkea hyvää tarkoittavat sitä että julkiset menot nousevat kattoon teidän täytyy korottaa verotusta eri puolilta jotta saatte rahoitettua tämän yhtälönne mikä tarkoittaa työllisyyden ja kasvun tyrehtymistä tämä yhtälö ei toimi meidän pitää katsoa tulevaisuuteen meillä on satojen miljardien eläkelupaus meillä on satojen miljardien palvelulupaus tässä maassa ja me emme voi tuhota sitä vastuuttomalla politiikalla vaan korkealla työllisyydellä dynaamisella yhteiskunnalla ja kasvulla mutta edustaja rinne mainitsitte näitä tärkeitä asioita kuten ilmastopolitiikan ja se on totta on totta että se on todella tärkeää mutta annan esimerkin kuinka vaikeaa tämän budjetin tekeminen teillekin näyttää olevan te ilmastomarssilla kuukausi sitten lupasitte ajaa fossiiliset tuet alas te olette esityksessänne nostamassa energiaveron palautuksen teollisuudelle korkeimpaan tasoon eli kaksikymmentä miljoonaa lisää fossiilisten tukeen ja samaan aikaan nostamassa voimalaitosveroa kahdeksankymmentäviisi miljoonaa eli vesivoiman tuulivoiman ydinvoiman

aivan oleellista katsoa koko ajan tulevaisuuteen minä olen todella tyytyväinen siitä että hallitus omassa esityksessään pystyy nyt kun meillä on vahvempaa maata jalkojen alla panostamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen suomen akatemian pysyviä valtuuksia viisikymmentä miljoonaa euroa lisää business finlandille yritysten kanssa tehtävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen yliopistoyhteistyöhön toistasataa miljoonaa

ei teitä varmasti yllätä mutta kunnia sille että esitätte sdpn vaihtoehdosta sieltä löytyy perhevapaa ja sotu uudistukset ne ovat hyviä reformeja niistä lohdutan ja kerron että sotu uudistusta valmistellaan tämä hallitus tekee vastuullisesti pohjaa sotu uudistuksen toteuttamiselle seuraavalla vaalikaudella teemme teemme vastuullista työtä sen toteuttamiseksi ja perhevapaauudistus pitää tasa arvon vuoksi saada aikaan valitettavasti myöhemmin kuin ennemmin mutta se on saatava aikaan koulutus on kaiken perusta mutta me olemme joutuneet tekemään sen että me tasapainotamme ja tervehdytämme suomalaisen talouden jotta me voimme taas panostaa tulevaisuuteen mutta tulevaisuudesta kun puhutaan tässä niin on todella vastuutonta käyttää tulevien sukupolvien piikkiin rahoja varsinkin vaalilupausten täyttämiseen sitä minä en hyväksy
ja sitten ministeri saarikko kolme minuuttia sen jälkeen debatti jatkuu

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitoksia sosiaalidemokraateille

islannin mallin mitä tulee nuorten syrjäytymisen torjuntaan tuomisesta vahvasti suomalaiseen keskusteluun on erittäin hyvä että että uskallamme katsoa suomen rajojen ulkopuolelle vaikka olemme monin tavoin erinomainen maa niissä asioissa joissa huomaamme jonkun tekevän jotakin meitä paremmin me olemme kaikki täällä jakaneet yhteistä huolta pikkulapsivaiheesta ja perhevapaista mutta huomio niihin kriittisiin vuosiin yläasteella toisen asteen ensimmäisinä vuosina on islannissa osoittautunut oleelliseksi muutokseksi nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä mikä parasta sen mallin toteuttaminen kansallisesti ei ole automaattisesti edes budjettikysymys vaan yhteisen tahdon kysymys kunnissa ja valtion tasolla jatkan mielelläni kaikkien puolueiden kanssa aiheesta keskustelua jossa pohdimme perheiden tukemista erityisesti yläastevuosina ja nuoruuden alkuvuosina siinä on löydetty jotakin hyvin oleellista sitten arvoisa puhemies peruspalveluista erityisesti vasemmistoliitto nosti paljon huolia esiin te te teette esityksiä selkeästi resurssien lisäämisestä oma ajatukseni joka kyllä aidosti on taloudellisesti kestävämmällä pohjalla ja niiden vaikuttavuuden lisääminen on kaikkein oleellisinta tehdään oikeita asioita oikeille ihmisille oikeaan aikaan kaksi ratkaisua vahvistamme työnjakoa ammattilaisten välillä mitä voi tehdä hoitaja mitä voivat tehdä lääkäri ja muut ammattilaiset toinen huomio josta te ette pidä valinnanvapaus lisää peruspalveluiden saatavuutta se lisää saatavuutta ja takaa sitä kautta nopeamman hoitoonpääsyn ja paineiden vähentämisen erikoistason kalliimmissa palveluissa totean asiakasmaksuista jotka myöskin nostitte esiin se on hallituksen esitysten listoilla ja tarkoitus tuoda eduskuntaan lähiviikkoina se on sosiaali ja ja terveysvaliokunnasta kiinni ehdittehän tuon laajan ja tärkeän kokonaisuuden käsitellä arvoisa puhemies viimeisimpänä perhevapaista jotka nousevat tässäkin keskustelussa esiin ei minua harmita tunnustaa että tämän hallituksen painopistevalinta hallitusneuvotteluissa oli lapsiperhepalvelut me yhdessä totesimme että se on kaikkein kiireellisin muutos karkaavat kustannukset ja ja lisätarve lastensuojelussa inhimillisesti katsoen suunta on käännettävä ennaltaehkäisyn ja ajoissa auttamisen suuntaan siksi kaikki resurssit kohdennettiin perhepalveluiden parantamiseen perhekeskuksiin lastensuojelun uudenlaiseen otteeseen on ollut vaikutusta se näkyy kaikissa suomen tulevissa maakunnissa jo nyt ja me teimme satsauksen myös siihen että kuntien rahoitusta vahvistettiin viime hallituksen laatiman sosiaalihuoltolain pohjille niin että lapsiperheiden kunnallista kotiapua olisi saatavilla helpommin mitä tulee perhevapaaseen arvoisa puhemies niin on ihan hyvä että kaikki puolueet kannattavat sitä mutta pitää tunnistaa että se ei ole hokkuspokkustemppu työllisyyteen

tarkoittaa suomeksi

on tärkein ainesosa tulevan kasvun luomisessa laadukas koulutus koulutettu väestö ja kunnolliset panostukset tutkimukseen tuotekehitykseen ja innovaatioihin ovat ihan avainasemassa me olemme pitäneet suomessa näitä aika itsestäänselvyyksinä tähän asti mutta nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa olemme tilanteessa jossa tulevien sukupolvien koulutustaso uhkaa jäädä matalammaksi kuin aikaisemmin ilman toisen asteen tutkintoa jää lähes viisitoista prosenttia ikäluokasta ja samaan aikaan näistä pelkän perusasteen varassa olevista vain alle puolet on töissä tilanne on erittäin huolestuttava sillä muun muassa teknologian murroksen ja ja digitalisaation mukanaan tuoma työelämän murros ja kansainvälinen kilpailu edellyttävät meiltä entistä parempaa osaamista kaikilla koulutusasteilla osaamisen pitää olla suomen tulevaisuusteema kaikkein tärkein niistä luo edellytykset ihan kaikelle hyvinvoinnillemme sdpllä on tämä meidän osaamispolkumme josta täällä onkin jo ollut keskustelua mutta on aika vaikea ymmärtää miksi sipilän hallitus ei näytä olevan samoilla linjoilla meidän kanssamme tähän olisi kiva saada vastauksia

on ollut paljon keskustelua maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta vihreät ja vasemmistoliitto arvioivat sen noin kahdeksankymmentä miljoonaa kuntaliitto arvioi niiden olevan satoja miljoonia mutta sosiaalidemokraatit rakentavat tämän kahdellakymmenellä miljoonalla sisällyttäen tähän myös oppivelvollisuuden laajentamisen tämä tuntuu varsin erikoiselta ja en malta tässä yhteydessä olla sanomatta sitä kun edustaja andersson nosti tuon tiettyjen käsityöammattien suutarien ja polkupyöräkorjaajien arvonlisäveron alemman kannan että viime kaudella kun te te olitte hallituksessa te ajoitte tämän alennuksen pois

hallituksen ajatuksia koulutuspolitiikan parantamiseksi keskustan esitys on muun muassa oppioikeus me esitämme perusopetuksen jälkeiselle ajalle oppivelvollisuuden takarajan nostamista nykyisestä seitsemästätoista ikävuodesta kahdeksantoista ikävuoteen nykyisen peruskoulun oppimäärän lisäksi uutena kriteerinä tulisi vaatimus jatko opintovalmiuksista opinnot keskeyttänyt nuori ohjattaisiin vapaan sivistystyön kymppiluokan työpajatoiminnan tai esimerkiksi valmentavan koulutuksen piiriin ja perhevapaauudistuksesta vielä se että on moneen kertaan selvitetty että

ei ole työpaikkaa odottamassa eli tämä perhevapaauudistus tarkoittaa myös sitä että naisten työmarkkina asemaa on parannettava koulutuksella jos halutaan järkevä perhevapaauudistus

puhemies on hienoa että ministeri orpo toteaa että ainakin perhevapaauudistuksessa ja sotu uudistuksessa löytyy yhteistä tavoitetilaa tulevaisuuteen nähden on tärkeitä tulevaisuusinvestointeja jotka täytyy laittaa liikkeelle jotta tehdään vastuullista politiikkaa tuleville sukupolville sama koskee oppivelvollisuuden pidentämistä maksutonta toista astetta se koskee myöskin niitä satsauksia jotka pitää laittaa tieteen tekemiseen tutkimuksen kunnian palautukseen sinne tarvitaan vahvaa perusrahoitusta jota pitää viedä eteenpäin näissä asioissa varmaan löytyy yhteisymmärrystä tulevaisuudessa monen puolueen kesken mutta puhutaan vielä hetki noista eläkeläisistä ministeri orpo te ette vastannut äsken siihen onko mahdollisuutta käyttää

käyttämätöntä varausta eläkeläisten tilanteen korjaamiseksi on selvää että työllisyysasteen nostaminen on tärkeätä mutta ei näitä köyhiä eläkeläisiä ja työllisyysastetta pidä laittaa vastakkain pitää korjata näitten köyhien eläkeläisten toimeentulotilannetta olkaa inhimillinen älkää olko ylimielinen

arvoisa rouva puhemies on hienoa kuulla että nykyinen hallituskin haluaisi uudistaa perhevapaita on kuitenkin aika aika uskomatonta että teillä on nyt ollut kohta neljä vuotta aikaa mutta sehän ei syntynyt ja silloin syntyy kysymys että miksi se ei syntynyt nyt täällä ollaan ollaan nähty se että siniset ministerithän loistavat poissaolollaan kyse on sitten siitä onko tässä ollut ongelmia hallituksen sisällä kun kerran sekä pääministeri että valtiovarainministeri ovat peräänkuuluttaneet perhevapaauudistusta kysyn sen takia mistä kiikasti ja missä ovat olleet tämän hallituksen tasa arvosilmälasit jäivätkö nekin sinne peräkonttiin jonnekin roikkumaan vai minne ne se mitä nyt tarvitaan on enemmän tasa arvoa meidän yhteiskuntaan ja sen takia rkp haluaa nähdä kunnon perhevapaauudistuksen johon myös panostetaan ja että se myös tehdään niin että samalla lisätään kaikkien lasten jotka ovat täyttäneet kolme vuotta mahdollisuutta osallistua neljä tuntia päivässä ilmaiseen varhaiskasvatukseen mihin se perhevapaauudistus oikein tyssäsi

pienempiä summia valitettavasti vuonna kaksituhattakolmetoista kyberturvallisuusstrategiassa suomi asetti itselleen tavoitteen olla vuonna kaksikymmentä maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varustautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa mutta miten tämä strategia on näkynyt käytännössä kuinka paljon hallitus esittää varoja kyberturvaan tutkimukseen ja viranomaisille juhlapuheet ja strategiat eivät riitä jos niiden takana ei ole tahtoa tahtoa ja resursseja vihreiden tulevaisuusbudjetissa kyberturvallisuuskeskukselle esitetään neljää miljoonaa euroa lisäpanostusta pieni summa etenkin tarpeeseen verrattuna mutta tarpeeseen verrattuna sekin on tervetullut arvoisa puhemies digitalisaatio läpäisee meidän yhteiskunnan kaikki sektorit ja olemme täysin riippuvaisia näiden verkkojen toiminnasta siksi onkin käsittämätöntä että me edelleen laiminlyömme nämä resurssit vuodesta toiseen

arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä sanoi että hallituksen työ tuottaa hedelmää ja näin se on tänään danske bank julkisti ennusteensa jonka mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden osingot nousevat uuteen ennätykseen

hallituksen työ tuottaa siis hedelmää omistajille samaan aikaan kilpailukykysopimuksella leikattiin julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja ilman palkankorotuksia pidennettiin työaikaa eli tavalliset työntekijät maksavat nyt sen että osingot omistajille kasvavat arvoisa rouva puhemies vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa osinko pääoma ja varallisuusveroa kiristettäisiin kun on tämmöinen osinkoilotulitus käynnissä

arvoisa puhemies sdpn puheenjohtaja rinteen lehdistölausunto tällä hetkellä tehtävät seitsemänkymmenenkahden pilkku neljän miljoonan kuution hakkuut vuodessa ovat sellaisella tasolla ettei siitä voi mennä yli jos haluamme säilyttää maapallon aika vahvaa sanontaa minun mielestäni tällä pyritään torjumaan kaikki uudet metsäteollisuuden investoinnit luonnonvarakeskuksen mukaan vuoteen kahdessakymmenessäneljässä mennessä suomi voi kestävästi hakata neljätoista miljoonaa ja vuonna kolmekymmentäneljä jo kaksikymmentäneljä miljoonaa kuutiota enemmän kuin tänä vuonna pohjois suomessa missä metsät ovat juuri järeytymässä vastaavat luvut ovat pilkku viisi ja viisi pilkku yhdeksän miljoonaa kuutiota metsäteollisuuden taannoisen alasajon johdosta pohjoisessa hakataan tällä hetkellä puolet kestävästä kasvusta kysynkin antti rinteeltä ovatko pohjoisen suomen hankkeet investoida metsäteollisuuteen epärealistisia
edustaja lindtman vai edustaja rinne kumpi vastaa tähän arvoisa puhemies

meillä on noin miljoona hehtaaria suomalaista metsää huonossa hoidossa tai peltomaata jota metsittää otetaan nämä käyttöön huolehditaan siitä että hiilinielu vahvistuu otetaan ne asiantuntijoitten kertomat välineet käyttöön jolloin voidaan maapohjaa ylipäätään saada hiilinieluille vahvistettua tätä kautta päästään kiinni siihen että voidaan hakata metsää niin paljon että voidaan raaka ainehuolto turvata mutta kyllä tämä yhteen pilkku viiteen asteen lämpeneminen on äärimmäisen tärkeä tavoite se että sen yli ei mennä se on tavoite jolla sivilisaation

pitää olla hiilineutraali ja nopeasti sen jälkeen hiilinegatiivinen sdp tavoittelee sekä työtä että ilmaston lämpenemisen estämistä

rouva puhemies on hienoa että te vasemmisto ja kristilliset olette myös perussuomalaisten linjoilla me olemme myös esittäneet että hoitotakuun tulee olla kiireellinen ja erityisesti ikäihmisen tulee päästä välittömästi hoitoon olemme tehneet myös lakialoitteen saattohoitolain aikaansaattamisesta on hienoa että se on myös teillä siellä kuin myös hoitajamitoituksesta arvoisa puhemies edustaja ben zyskowicz te sanoitte ettei ole mikään uutinen että perussuomalaiset leikkaavat kehitysavusta ei ole myöskään mikään uutinen että me antaisimme vanhuksille edustaja elo te mainitsitte luvun kuusisataaviisikymmentäyksi miljoonaa säilöönotosta minäpä kysyn teiltä yhdenvertaisuuden nimissä jos suomalainen vanhus hoidetaan kahdeksallakymmenellä eurolla vanhustenhoivalaitoksessa kun hinnat on kilpailutettu niin alas niin miten on mahdollista että säilöönoton hinta voi kivuta satoihin euroihin jopa vuorokaudessa missä on yhdenvertaisuus perussuomalaiset antavat suomalaisille me pidämme huolen vanhuksista me haluamme hoitajamitoituksen me haluamme kotihoidon kuntoon mitä te muut haluatte joku raja suomi kuntoon

arvoisa rouva puhemies joku raja erilaiselle populismille oli se sitten vasemmistosta tai oikeistosta esitettyä kyllä faktojen pitää edustaja harakkakin olla kunnossa ajatellaan säilöönottoa kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat te olette esittäneet puolueena että kaikki heidät pitäisi ottaa säilöön mitä se maksaa sillä asiantuntijatiedolla mikä meillä on käytettävissä piditte te siitä tai ette edustaja kaksisataaviisitoista euroa vuorokaudessa kahdeksantuhannenkolmensadan kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa eli tästä voi elon laskuopilla saada kuusisataaviisikymmentäyksi miljoonaa euroa vuodessa jota teidän varjobudjettiinne niin varjo kuin se onkin ei ole laitettu lainkaan täyttä höttöä teidän budjettinne ja täytyy sanoa että edustaja vähämäki tässä salissa kuudes marraskuuta sanoi hallituksen suuntaan että kun tilanne on menossa taloudessa huonompaan suuntaan niin meillä pitäisi olla takataskussa jonkinlainen leikkauslista arvoisat perussuomalaiset kertokaa teidän leikkauslistanne kun vaaditte sitä

nyt pitää tietenkin huomioida se että nämä turvapaikanhakijathan jotka ovat saaneet käännytyspäätöksen maksavat jo tälläkin hetkellä täällä eli karrikoiden sanottuna jos heidät otettaisiin säilöön niin se lähinnä maksaisi sen että lukko oveen ja sitten kun ajatellaan näin että kun nämä ihmiset tietäisivät että tulee säilöönotto niin silloin he myös todennäköisesti vapaaehtoisesti lähtisivätkin maasta helpommin helpommin ulos kuin jäisivät tänne meidän kustannuksellamme vuosikausiksi elämään kuten tuntuu tämä sininen sininen linja olevan eli ei todellakaan näin suuri se kustannus ollut

arvoisa rouva puhemies varsin hajanaisen opposition eri varjo varjo ja vaihtoehtobudjettien kohdalla kyllä on helppo todeta että hallituksella on oikea linja hallitus on onnistunut tukemaan yrittäjyyttä vahvistamaan julkista taloutta ja parantamaan työllisyyttä ymmärrän kyllä että vasemmiston ja vihreiden taholla kyllä kismittää eduskunnan tietopalvelun tiedot siitä että kaikki ei olekaan ihan kohdallaan työttömyys pahenee se on aika aika paha asia nimenomaan nimenomaan vaihtoehtobudjettiin menemättä tässä yksityiskohtiin mutta arvoisa puhemies tiedustelen nyt kyllä edustaja puheenjohtaja rinteeltä kun teidän vaihtoehtobudjettinne ei ainakaan näytä siltä että se sitoutuisi ensi vaalikaudelle parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän esityksiin teidän sata miljoonaa lisäyksenä on tuossa ikään kuin murunen siihen mutta ei kerro siitä haluatteko te parantaa todellisuudessa suomalaista

minä menen nyt näiden työllisyysvaikutusten yksityiskohtiin taloustieteilijät tuntevat asian ja ovat myös meitä poliitikkoja valistaneet siitä että talouden ja työllisyyden kehityksen ydinasioita ovat panostukset koulutukseen ja tutkimukseen juuri näin vihreiden vaihtoehtobudjetti tekee mutta tämän vaikutusta työllisyyteen eduskunnan tietopalvelu ei ole arvioinut ei myöskään sen vaikutusta että

mikä se tällä hetkellä on että meillä on työttömien osaamisen ja yritysten työvoimatarpeen välillä suuri aukko juuri tätä me parannamme ja sen lisäksi haluaisin muistuttaa kaikkia kollegoita siitä että pahin kestävyysvajeemme on ilmastovelka ja sitä me meidän vaihtoehtobudjetillamme korjaamme

arvoisa puhemies ymmärrän että se on hieno tilaisuus hallituspuolueiden edustajille että kerran vuodessa pääsee kritisoimaan oppositiota mutta kyllä jonkin verran nyt oman pesän pitäisi olla puhtaana ennen kuin ryhtyy sdpn vaihtoehtoa näistä liikennerahoista kritisoimaan kun hallitus antaa nolla euroa tähän parlamentaariseen sopuun niin sdpllä on sentään sata miljoonaa nolla euroa sdpllä se on edes sata miljoonaa lähempänä sitä mitä on sovittu ja ensi vaalikaudella voidaan jatkaa niin kuin rossi aikaisemmassa istunnossa sanoi

ovat luotettavia ja voitteko silloin tunnustaa että sdpn vaihtoehdossa työllisyys kasvaa hallituksen vaihtoehtoa enemmän oletteko tässä zyskowiczin kanssa eri vai samaa mieltä mutta arvoisa puhemies se mihin ei ei ole saatu vastausta pääministeri sipilä lupasi että tätä jakamatonta varaa voidaan käyttää lämpenisikö teidän sydämenne nyt heille jotka tämän maan ovat aloitetaan askeleet täältä eduskunnasta rakennetaan paketti jolla torjutaan eläkeläisköyhyyttä käännetään tämä suunta jossa eläkeläiset ovat köyhtyneet rikkaat rikastuneet pidetään huoli että kasvu kuuluu myös eläkkeensaajille heille jotka tämän maan ovat rakentaneet aloitetaan se täältä eduskunnasta jo tänä vuonna kävisikö tämä
ja sitten ministeri orpo paikalta kolme minuuttia arvoisa puhemies

kyllä meidän yhteinen tehtävämme on torjua torjua eläkeläisköyhyyttä meidän yhteinen tehtävämme on pitää huolta siitä että suomi on hieno maa myöskin ikääntyville ihmisille virkeille senioreille palvelut pelaavat me pystymme pitämään huolta suomen eläkkeenmaksukyvystä meidän eromme ajattelussa on se että meidän täytyy tässäkin tapauksessa ensin saada ne eläkevarat leivottua ja myöskin sitä kautta huolehtia tulevasta eläkkeenmaksukyvystä ja ja siihen me tarvitsemme sitä korkeata työllisyyttä me olemme tehneet sen varan puitteissa mitä meillä on toimia olemme korottaneet takuueläkettä kolmeen otteeseen me olemme pitäneet huolta että kun työn työn tekemisen verotusta on kevennetty niin samat on viety myöskin eläketuloon me laskimme perusvähennystä keventää myöskin pienituloisen eläkeläisen verotusta ennen kaikkea me olemme mielestäni hyvällä politiikalla ja ja sadallakahdellakymmenellätuhannella uudella työllisellä pystyneet takaamaan hyvinvointiyhteiskunnan perustan hyvinvointiyhteiskunnan perustan joka takaa tuleville vuosikymmenille eläkkeenmaksukyvyn ja sen että me pystymme pitämään huolta meidän meidän eläkeläisistämme takaamaan heille hyvän elämän on aivan absoluuttisen selvää että se on näin se vaihtoehto ei voi olla se että ensin luvataan satanen ja sitten todetaan että se onkin kolmekymppiä minusta se on vähän kevyttä heittelyä

arvoisa puhemies mitä tulee tähän seitsemääntuhanteen työlliseen niin tässä on taas vähän sama logiikka te lisäätte miljardeilla ja sadoilla miljoonilla julkisia menoja julkisia menoja pysyviä menoja toki näin suuri julkisten menojen lisäys tuottaa työllisyyttä jos me käytämme niitä varoja tulevaan kasvuun kasvun ylläpitämiseen kilpailukykyyn dynaamiseen yhteiskuntaan niitä työpaikkoja tulee paljon paljon enemmän mutta rahoja ei voi käyttää tässäkään tapauksessa ennen kuin ne ovat olemassa niitä kun ei ole olemassa vielä viimeisenä asiana puhemies te edustaja rinne ette vastannut tähän te puhuitte taas kauniisti ilmastonmuutoksesta te lupasitte ilmastomarssilla ajaa alas fossiiliset tuet te te olette lisäämässä kaksikymmentä miljoonaa nostamalla kattoon teollisuuden energiaveron palautuksen ja sen lisäksi tuomassa voimalaitosveron joka rokottaa päästötöntä energiatuotantoa tuulivoimaa vesivoimaa ja ydinvoimaa tämähän toimii aivan päinvastaiseen suuntaan voisitteko te puolestanne vastata tähän kun teidän budjetistanne tässä tällä kertaa on kyse varmasti myöskin tiedätte sen kun olette ollut valtiovarainministerinä että että niiden lukujen pitää perustua johonkin esimerkiksi edustaja ihalainen nosti esille tämän kolmesataa miljoonaa harmaa talous ja veronkierto kuudentoista miljoonan panoksella kun tiedän että me toteutamme tällä hetkellä ministeri urpilaisen aikanaan alulle laittamaa hanketta veronkierron estämiseksi ja täydellä voimalla eilen täydentävässä lisättiin henkilötyövuosia tänne me teemme koko ajan niin minun on vaikea uskoa että tätäkään kolmeasataa miljoonaa saadaan kasaan

puhemies ministeri orpo minulla oli hyvin yksinkertainen selvä kysymys kun pääministeri lupasi että tätä jakamatonta varaa voidaan käyttää hyviin ideoihin niin pidättekö hyvänä ideana sitä että lähdetään täältä eduskunnasta liikkeelle jo tänä vuonna näitten pienten eläkeläisten tulotasoa korjaamaan nostetaan köyhyydestä pikkuhiljaa se vähintään viisikymmentäviisituhatta eläkeläisköyhää sdpn vaihtoehtobudjeteissa on kahtena vuonna peräkkäin ollut tämä kolmenkymmenen euron korotus nyt on kuusikymppiä menossa jo jos te vain lähdette meidän kanssamme mukaan niin tämä homma pelaa näin arvoisa puhemies vielä tähän harmaaseen talouteen kun ministeri orpo peräänkuulutti niitä asioita jotka voisivat toteuttaa käytännössä tätä tuloarviota mitä on tehty niin totean että sähköiset kassajärjestelmät teidän oman hallinnonalanne arvion mukaan toisivat satakaksikymmentä viiva sataneljäkymmentä miljoonaa euroa vuodessa lisää rahaa pelkästään tämä veronumerot toisivat lisää rahaa jos laajennetaan esimerkiksi ravintola alalle majoitusalalle ottakaa näistä kiinni sieltä löytyy se kaksisataa miljoonaa euroa

valtiovarainministeri orpo te puhuitte kauniisti eläkeläisköyhyydestä mutta tarkastelkaa niitä päätöksiä mitä tämä hallitus on tehnyt olette leikanneet pienituloisilta eläkeläisiltä tämä hallitus on leikannut kansaneläkeläisiltä minkä lisäksi tämä hallitus on korottanut asiakasmaksuja ja omavastuita tavalla joka on iskenyt kaikista pahiten pienituloisiin sairastaviin eläkeläisiin kuinka te kehtaatte puhua täällä eläkeläisköyhyyden torjumisen tärkeydestä kun käytännön päätökset ovat olleet tämänkaltaisia

täytyy vihreitä kiittää ihan hyvästä tärkeästä asiasta nostitte liikkumisen puheeksi ja liikkuminenhan on todella tärkeä asia työvoiman pitää päästä pitää päästä liikkumaan työpaikoille ja näin poispäin hallituksen tavoite on on kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja ikään kuin tämän tavoitteen kanssa on linjassa vihreiden tavoite sähköautojen vapautuksesta auto ja ajoneuvoverosta nyt kun esitätte tätä määräaikaisesti viidelle vuodelle niin se on aika kova kova siirto ja mielelläni kuulisin valtiovarainministerinkin näkemystä siitä minkälaiset vaikutukset tällä voi olla markkinoihin onko tämä oikea tapa onko muita tapoja olen ymmärtänyt että valtioneuvosto on joitain selvityksiä tekemässä esimerkiksi talousarviossahan on jo nyt ja oli viime vuonna latauspistokkeiden latauspistokkeiden tuesta ja tällaisista

arvoisa rouva puhemies vihreillä on tulevaisuuteen katsova budjetti ja aivan oikein kuten edustaja kiuru totesi siellä on paljon ilmastonmuutoksen etenemistä hillitseviä toimia siellä on myös luonnonsuojelun edistämistä panostamme lapsiin ja nuoriin osaamiseen koulutukseen tulevaisuuteen palautamme päivähoidon jokaiselle lapselle kustannamme maksuttoman toisen asteen jotta nuorille löytyy tulevaisuudessa työtä tulevaisuuden työ tässä budjetissa on todella keskeinen me esitämme perustulomallia ja me esitämme myös teidän massiivisten koulutusleikkaustenne paikkaamista yliopistoille tutkimukselle ammattikoululle jo nyt varmasti näkyvät teidän tekemänne miljardin leikkaukset koulutuksesta ne näkyvät

liikenteen asiat ovat kohtalaisen liki kyllä tässä voisi pitää pitkänkin puheen siitä että täällä on puolueita jotka esittävät polttoaineveron nostoa täällä on puolueita jotka esittävät lentoveroa ja ja monia muita mutta kuitenkaan en ole ikävä kyllä nähnyt ammattidiesel termiä se ei ole tullut vastaan missään ja autoveron alentamista on ikävän harvassa paperissa eli eli näistä voisi keskustella pitkään kasvia kiitän tästä kyberturva asiasta mutta se mistä olen huolissani

mitä edustaja rossi nosti esille on totta että tämäkään hallitus ei saanut ensi vuodeksi täytettyä sitä parlamentaarisen ryhmän kolmensadan miljoonan tavoitetta mutta tätä ei ole mistään muualtakaan ja nyt olen huolissani siitä pitävätkö tässä talossa syntyneet parlamentaariset päätökset toivon ettei valehdella tai käytetä väärää todistusta tällä vuodella on panoksia se ei ole nolla älkää lausuko väärää todistusta älkää lausuko väärää todistusta ottakaa

kiitos edustaja jalonen että etsimme totuutta ja aluksi täytyy todeta että on totta että hallitus on valmis panostamaan liikennehankkeiden suunnitteluun kyllä turun tunnin juna neljäkymmentä miljoonaa onneksi olkoon ministeri orpo mutta esimerkiksi päärata yhtenä miljoona se on se suomen ydinverisuoni jota te aiotte suunnitella yhdellä miljoonalla eurolla mitä bryssel ajattelee kun se miettii tulevaa ten t verkostoa tätäkö te heille tarjoatte arvoisa ministeri sen summan pitäisi olla viisikymmentä tämän lisäksi kun katsotaan sitten sitä aivan kuten edustaja jalonen sanoi että jos tässä talossa jotain sovitaan niin eikö olisi hyvä pitää siitä kiinni sdp on edes lähempänä sitä kolmeasataa miljoonaa eikö se ole hyvä asia mutta mitä tapahtuu tulevalle hallitukselle se joutuu laittamaan sinne viisisataa miljoonaa jotta nämä perusväylät pysyisivät jotenkin kunnossa mitä mieltä olette orpo voisitteko vielä lisätä suunnittelurahaa päärataan ja muihinkin avainhankkeisiin

puhemies työllisyyden parantamisen tulee olla seuraavan vaalikauden päätöksenteon keskiössä sillä pystytään myös köyhyyttä parantamaan ja se on se on tärkeä asia onkin ihmeellistä että sosiaalidemokraatit ovat lähteneet hyökkäämään juuri sen tahon kimppuun joka on luonut uusia työpaikkoja suomeen pienet yrittäjät ovat ottaneet kopin tästä yrittäjävähennyksestä ja se näkyy myös työllisyystilastoissa tämä on hämmästyttävä asia toinen ihmeellinen asia minusta on se että kun maakuntien elinvoiman näkökulmasta tänä päivänä metsäteollisuus on hyvin keskeisessä roolissa niin minä en saa selvää sosiaalidemokraattien oikeasta linjasta pystytäänkö hakkuita lisäämään vai eikö pystytä puheenjohtaja rinne mainitsi aikaisemmin että pitää miljoona hehtaaria saada metsän alle mutta ette maininnut sitä mahdollistaako tämäkään lisähakkuut koska me tarvitsemme lisähakkuita että pystymme työllistämään myös siellä teollisuuslaitoksissa ihmisiä minkä teollisuuslaitoksen laitatte kiinni ensimmäisenä

jäi vastaamatta äsken ministeri orpolle liittyen näihin veromuutoksiin jotka liittyvät voimalaitosveroon ja sitten tähän energiaveron palautuksen muutoksiin voimalaitosvero on tarkoitettu veroksi niille ylisuurille syöttötariffeille jotka

tämä on on ollut meillä vaihtoehtobudjetissa useamman kerran täällä olette kuullut tämän selityksen varmaan aikaisemmin sama koskee tätä kahtakymmentä miljoonaa euroa joka liittyy energiaveron palautuksiin siellä on lähtökohta se että mennään energiaveron palautuksissa pikkusen ylöspäin sinne eun määrittelemälle tasolle mutta aletaan muuntaa sitä veroa pikkuhiljaa tämmöiseksi innovatiiviseksi vientiveroksi jossa puhdasta teknologiaa viedään eteenpäin tämä löytyy näistä meidän papereistamme olkaa hyvä ja lukekaa

arvoisa puhemies ministeri orpo sanoi että sadankin miljoonan euron löytäminen on erittäin haastavaa kannattaa kaivaa esiin perussuomalaisten hallitusohjelmaan liittämä maahanmuuton kahdeksankymmentä kohtainen ohjelma jolla aikanaan laskettiin noin miljardin euron verran säästöjä

jää käteen kaksisataa euroa enemmän kuin suomalaiselle keskituloiselle se että elintasoa nostetaan tarkoittaa sitä että rahaa jää kulutukseen tämä luo kasvualustaa yrityksille ja joistain niistä yrityksistä tulee myös vientiyrityksiä kysyisin nyt orpolta minkä takia me emme ota mallia ruotsista niissä asioissa missä ruotsi on onnistunut minkä takia me otamme mallia vain niissä asioissa kuten maahanmuutossa joissa ruotsi on surkeasti epäonnistunut
vastauspuheenvuoro ministeri orpo

käyttää tämän puheenvuoron tämä hallitus teki ensimmäisenä hallituksena korjausvelan purkamissuunnitelman käytti siihen miljoonaa euroa te tiedätte tämän edustaja skinnari arvostamani edustaja erittäin hyvin se korjausvelkaohjelma plus perustienpidon rahat plus hankkeet on huomattavasti suurempi summa meidän liikenneverkkoon kuin esimerkiksi viime hallitus käytti se lienee suurimpia summia mitä koskaan on suomessa käytetty nyt on kyse siis alkuvuoden ajan rahoituksesta korjausvelan purkamiseen viisikymmentä miljoonaa lisärahoitusta perustienpitoon ensi vuodelle ja kun hallitusohjelmaneuvottelut käydään keväällä niin siitä on sitten hyvä jatkaa mutta kun korjausvelan purkuun mitä todennäköisimmin tarvitaan niin sanotusti omaisuustuloja ne ovat niin suuria rahoja että minusta olisi vastuutonta sitoa tulevan hallituksen käsiä vaan meillä on parlamentaarinen tahto me rakennamme sen sillan viidenkymmenen lisärahoituksella ja ja siitä seuraava hallitus jatkaa ja tekee tekee oman korjausvelan purkusuunnitelman kyllä kunnioittaen parlamentaarista tahtoa siitä mekin olemme lähteneet ilmeisesti te ette pidä tunnin junasta minun täytyy sanoa että minä pidän tunnin junasta pääradasta ja itäradasta me yritämme tällä hetkellä muun muassa valtiovarainministeriön ja liikenneministeriön työryhmässä löytää rahoitusratkaisuja joilla pystytään rahoittamaan nämä suuret kansalliset strategiset raidehankkeet jotka ovat myöskin ilmastoteko mutta mitkään budjettirahat maailmassa eivät tähän riitä paitsi demareitten budjettirahat riittävät kyllä varmaan tähänkin ilman että me löydämme budjetin ulkopuolista rahoitusta näitten toteuttamiseen

jos me pystymme nämä isot strategiset hankkeet hoitamaan niin silloin meillä on varaa hoitaa maakunnallisia hankkeita korjausvelkaa ja perustienpitoa minusta tämä on aivan selkeä kysymys ja minusta tuo ylimielisyyden huutelu alkaa mennä jo ylimielisyyden puolelle

arvoisa puhemies on todella tärkeää että puhumme nyt joukkoliikenteestä ja rataratkaisuista myöskin suhteessa ilmastonmuutokseen tiedämme kaikki että jos haluamme siihen yhteen pilkku viiteen asteen tavoitteeseen pitää ilmastonmuutoksen siinä joudumme myöskin liikennejärjestelmäämme muuttamaan mielestäni se mitä ministeri orpo juuri sanoi että joudumme ehkä kehittämään uusia rahoitusratkaisuja muun muassa näihin isoihin ratahankkeisiin katsotaan vain miten finavialla ja muualla on näitä malleja on seuraavan hallituksen hyvin tärkeä tehtävä miettiä millä isot ratahankkeet saadaan liikkeelle ja nopeutetussa aikataulussa edustaja kiuru nosti esille vihreiden vaihtoehtobudjetista myöskin tämän sähköautojen verotuen autoveron laskun tai vapautuksen näiltä osin jotta saataisiin tämä nopea liikennevälineiden muutos liikkeelle ja mielestäni tämäntyyppisiä keinoja tarvitaan jotta saataisiin nopea ilmastonmuutokseen vastaavuus myöskin liikenteen puolella puolella aikaan tässä tarvitaan nyt vähän luovuutta ja uusia ratkaisuja

arvoisa puhemies ottaen huomioon että vuosikausia tässä maassa on tehty sote uudistusta ja että vieläkään maan sosiaali ja terveyspalveluiden osalta kukaan ei tunnu tietävän oikein mitään sen suunnasta yllättävän vähän niistä palveluista on puhuttu tämän kaksituntisen aikana arjen todellisuus näyttäytyy kuitenkin edelleen vaikeutena päästä lääkäriin tai saada tarvitsemiansa vanhuspalveluita tai lapsiperheiden ahdinkona ahdinkona sdp panostaisi tässä ja nyt siihen että ihmiset pääsevät hoitoon me esitämme tuhatta lääkäri ja hoitajatehtävää lisää peruspalveluihin kiristäisimme määräaikoja hoito ja hoivatakuissa esimerkiksi kotihoidon palveluihin on päästävä nykyistä nopeammin lisäksi poistaisimme asiakasmaksut terveyskeskuksen lääkärin ja hoitajan vastaanotoista nämä ovat sote sopan keskellä selkeitä panostuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin

talman äsken puhuttiin junaliikenteestä ja tunnin junahan on on sanotaan nyt hohdokas projekti tunnin juna kuulostaa kuulostaa paljon paremmalta kuin tunnin ja kahdenkymmenenseitsemän minuutin juna joka taitaa olla se nopein aika millä nykyajan nopeimmalla kalustolla päästäisiin helsingistä turkuun sillä rataosuudella panostamalla rantarataan saataisiin sen sijaan

poistettu käytöstä ja etan ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta siellä on myöskin huomattavasti helpompi siirtää sukupolvenvaihdoksessa yritystoimintaa seuraavalle sukupolvelle näillä molemmilla on ollut hyvä vaikutus sekä työllisyyteen että yrittäjyyteen noin yleensä sen lisäksi me olemme ehdottaneet monenmoista muuta

rouva puhemies pyysin aikaisemmin puheenvuoroa edustaja lindtmanin puheenvuoron johdosta hallituksella pitäisi olla oma pesä ensin kunnossa viitaten näihin liikennemäärärahoihin arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo tuossa totesi aivan oikein juuri tuon tilanteen hallitushan on panostanut tällä vaalikaudella itse asiassa yhteensä liki miljardi euroa perusväylänpidon korjaukseen ja on pystynyt ainakin kahden pilkku viiden miljardin euron korjausvelan kasvun ja paikoin jopa alentamaan sen määrää tämän hallituskauden päätöksillä mennään edelleenkin pitkälle tulevaa vuotta niillä korjausinvestoinneilla jotka jotka ovat siirtymässä ja siirtyvät tältä vuodelta joten voi sanoa että tämän hallituksen omatunto on kyllä puhdas tässä asiassa edustaja lindtman teidän puolueenne oltua viimeksi hallituksessa suomen tiet olivat retuperällä rautateillä myöhästeltiin radat eivät olleet kunnossa ja näin edelleen sen vuoksi kyllä olen mielelläni kuulemassa että te te olette myös sitoutumassa ensi vaalikaudella riippumatta siitä ketkä ovat hallituksessa siihen parlamentaarisen työryhmän yhteiseen tahtotilaan että tätä määrärahaa voidaan

arvoisa puhemies lyhyt kysymys edustaja rossi kelpaako ensi vuodelle sata miljoonaa lisää perusväylänpitoon voitteko vastata heti
arvoisa rouva puhemies kelpaisi vaikka enemmänkin itse esitin parlamentaarisessa työryhmässä että vähintään kolmesataa miljoonaa siis vähintään se oli se minun esitys mikä oli siellä kysymys on tietysti aina koko hallituskauden linjasta ja budjetista minkä viime kädessä valtiovarainvaliokunta omalta osaltaan tulee hyväksymään kaikki hyvät liikenne esitykset parannukset totta kai kelpaisivat meille on pidettävä myös kiinni julkisen talouden vakaudesta ja meidän budjettikirjan tasapainosta tämä on se ongelma joka liittyy nyt sitten ensi vuoden eksaktiin budjettiin ja teidän lisäykseenne mutta nyt on kysymys seuraavasta hallitusohjelmasta ja hallitusohjelmasta ja sen liikennepoliittisesta liikennepoliittisesta linjasta kuten hyvin

arvoisa puhemies nyt tuosta ei ihan käynyt ilmi onko se vastaus kyllä vai ei vai onko se vaarinhousut siitä väliltä mutta haluan tulkita positiivisesti ymmärrän että ainakin keskustassa olisi halua sille että tähän sdpn esitykseen ensi vuoden perusväylänpidon määrärahojen lisäämiseksi tartuttaisiin mutta ehkä tämä riittää luulen että katselijat ja kuulijat osaavat tehdä tehdä tästä oikean johtopäätöksen arvoisa puhemies

missä on kaikkein suurin rajaveroaste siirtyä esimerkiksi sosiaaliturvalta työhön juuri satsaisimme siellä lisäisimme kannustamista kelpaako tämä teille arvoisa puhemies kun tässä tämä kokoomuksen ympäristölinja jäi vähän epäselväksi eikä korkeasti kunnioitettu edustaja salolainenkaan ole paikalla niin kelpaako tämä kipsiohjelman laajentaminen merkittävästi

puhemies pidän myös erittäin tärkeänä että nämä isot raideliikennehankkeet saadaan eteenpäin ja erityisen tärkeää on se että päärata saadaan ten ten t ydinverkkoon ja sitä kautta myös eurooppalaisen rahoituksen piiriin mutta tätä vaihtoehtobudjettimenettelyä voisi sillä tavalla vielä kehittää että arvioitaisiin myös ne puolueiden aiemmin ottamat kannat nyt kun me tiedämme että etla on kertonut että yli viisikymmentätuhatta työpaikkaa on tullut hallituksen tekemillä linjauksilla lähes kaikkia niitä täällä vasemmisto oppositio on arvostellut tai vastustanut äänestämällä jos nämä asiat niin te aloittaisitte jo niin paljon takamatkalta siinä mikä on työllisyystilanne mikä on valtion verotilanne että vaikka te lopettaisitte koko suomen pankin ja sitran niin rahat eivät riittäisi mihinkään perussuomalaisilta haluaisin vielä kysyä siitä että kun te haluatte eu jäsenmaksusta säästää säästää kolmesataa miljoonaa euroa ja viime vuonna nettomaksu oli kaksisataaseitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa niin onko se asia nyt sitten sillä tavalla että te uskotte että jäsenmaksupalautuksia voi saada enemmän kuin mitä sinne on maksettu vai aiotteko te lähteä pois euroopan unionista ja uskotte että saadaan vielä rahaa mukaan kun lähdemme pois

arvoisa puhemies kyllä hallituksella on hyviä hankkeita monessa suhteessa ei pidä moittia niitä mitkä ovat hyviä hankkeita mutta haluaisin nostaa vielä tämän oikeudenmukaisuuden paketin esille elikkä perussuomalaiset kuitenkin haluaisivat oikeudenmukaisuutta niille vähävaraisille joita suomessa kuitenkin on kaikki eivät ole valtiovarainministeri päässeet nauttimaan tästä talouskasvusta ja työllisyyden kasvusta meillä on edelleenkin hyvin paljon ihmisiä jotka elävät niin vähillä varoilla että he ovat viikoittain leipäjonoissa tuolla kaduilla mukaan jopa kaksikymmentäviisituhatta ihmistä joka viikko minä toivoisin että hallituksella olisi näin joulun alla hiukan sydäntä heitä kohtaan ja jollakin tavalla tasaisitte heidän apuaan siten että ne järjestöt voisivat jatkaa työtä ja osoittaisitte sinne jonkun verran määrärahoja joulurahoista valtiovarainministeriltä olisin kysynyt siitä kun sdp haluaisi osinkoverosta vapautettuja yhteisöjä lähdeveron piiriin ja tämä koskisi myös työeläkeyhtiöitä ja ja sijoitusrahastoja ja ja ammattiyhdistyksiä kysyn jos nämä työeläkeyhtiöt joutuisivat osaltaan maksamaan tätä neljääsataa miljoonaa euroa lähdeverona niin johtaisiko osinkojen verottaminen siihen että se pienentäisi eläkeyhtiöiden tuottoja tämänkö maksaisivat sitten työntekijät

tämä on ensinnäkin selvitetty eläkeyhtiöiden kanssa ja kyseessä on vain neljänkymmenen miljoonan euron summa joka on täysin mitätön verrattuna siihen kahdenkymmenenseitsemän miljardin euron rahavirtaan joka eläkeyhtiöiden läpi menee toisin sanoen tämä ei vaikuta eläkemaksuihin mitenkään mutta nyt kun pääsin kertomaan tästä aiheesta niin eikö ole erinomainen ajatus se että kun jokainen meistä piensijoittajista maksaa kaksikymmentäviisi pilkku viisi prosenttia osinkoveroa

tätä veropakoa ja tätä veroporsaanreikää tilkitäksemme ansaitsisimme edustaja arhinmäen siteeraamiin kolmentoista miljardin euron osinkoihin suhteutettuna noin neljäsataa miljoonaa euroa ilman että taloudellinen toiminta mitenkään vahingoittuu sen sijaan verosuunnittelu hiukan hankaloituu

arvoisa puhemies haluan palata vielä viime vappuun jolloin antti rinne lupasi sadan euron korotuksen alle tuhatneljäsataa euroa kuussa saaville eläkeläisille puhe oli varmasti mukavaa kuultavaa mutta oliko laskettu mitä tämän toteuttaminen tulisi maksamaan hintalappu tälle sataselle on nimittäin yksi pilkku neljä miljardia euroa koska keskusta on vastuullinen puolue niin puheiltaan kuin teoiltaan haluaisimme sosiaalidemokraattien kertovan suomalaisille millä tavalla tämä vappusatanen olisi rahoitettu tämänkaltaiset ehdotukset nimittäin murentavat uskottavuutta myös muilta budjettiehdotuksiltanne

sosiaalidemokraateille vastaan itämeren suojelusta että juuri valtiovarainministeri petteri orpon pyynnöstä hallitus valmisteli itämeri ohjelman viisitoista miljoonaa euroa on ensi vuoden budjetista historiallisen suuri määrä ja on tärkeää että sitä käytetään kipsiin ja siihen että vähennetään päästöjä itämereen on rouva puhemies mainiota että käymme läpi näitä ja karmaisevia lukuja vihreät työpaikkaa vähemmän eikä edes edustaja haavisto vaivaudu vastaamaan miksi näin esitetään ja sosiaalidemokraatit kun katsomme teidän lukujanne niin luvut eivät täsmää katsotaanpa koulutusta koulutuslupauksen luvut eivät täsmää te toteatte että kaksikymmentä miljoonaa ja ja saataisiin oppivelvollisuuden pidentäminen kuntaliitto on laskenut yli sata miljoonaa vasemmistoliitto kahdeksankymmentäviisi ja vihreät kahdeksankymmentä tietopalveluako te tästä syytätte on sanottava että unelmahöttöä on teidän koulutuslupauksenne ja pidän sitä aika koulutusvihamielisenä että lupaatte kaikkeen rahaa ja sitten koulutukseen ei oikein näytä jäävän euroakaan olennaista on se että me teemme toimia sen eteen että varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta jokainen nuori saa sellaiset taidot että ne kantavat toisella asteella tähän hallitus panostaa

miljardien aukot on siinä ensi vuonna mutta jatkossa toinen suuri kuva on se että jokainen työllisyysasteprosentti tuo niin kuin edustaja juhantalo mainitsi yksi pilkku neljä miljardia liikkumavaraa julkiseen talouteen neljä prosenttiyksikköä tuo viisi pilkku kuusi miljardia liikkumavaraa ja se on erittäin tärkeää myöskin muut uudistukset ovat tärkeitä me emme pääse juustohöyläämällä enää eteenpäin vaan tarvitaan näitä rakenteellisia uudistuksia joissa on kysymys miljardien säästöistä minä ymmärrän että vasemmisto ei tätä tarjoa valitettavasti sdpn tulopuoli tutkin sen on höttöä emme voi joka vuosi sitraa ryöstää emmekä suomen pankkia joka on itsenäinen järjestelmä ekp järjestelmässä ei voi ei voi yksittäinen jäsenvaltio mennä sanomaan mitä sieltä pitää tulouttaa valtion budjettiin se on laitonta miksi te esittelette laittomia ratkaisuja täällä eduskunnassa

rouva puhemies sdp haluaa sinänsä varmasti vilpittömästi toisen asteen maksuttomaksi ja oppivelvollisuuden pidemmäksi siihen arvioitte käyttävänne kaksikymmentä miljoonaa euroa mutta jopa tässä omassa varjobudjetissanne toisaalta toteatte että sen hintalappu olisi sata miljoonaa ei tässä nyt kaikki täsmää kyllähän tällä tietysti skepsis ryn huuhaa palkinnon voi saada mutta ei välttämättä ääniä vaaleissa tämä hallitus sinistenkin aloitteesta on tehnyt jo oppimateriaalilisän vähävaraisille se on sitä kohdentamista mitä tällaisissa kysymyksissä pitää en minä ymmärrä miksi niille vuorineuvostenkin lapsille pitää saada maksuton koulumateriaali eikö ole nimenomaan järkevämpää täsmentää sinne vähävaraisille ja näin on toimittu perussuomalaisten osalta täytyy sanoa että tässä on tullut aikaisemmin tämän säilöönoton hinta kuusisataaviisikymmentä miljoonaa edustaja satonen toi esille eu jäsenmaksun ja kolmantena on vielä tämä eläkeläisten puoliväli indeksi josta sanotte täällä että haluaisitte siihen muuttaa teillä ei ole mitään hintalappua tällekään jo kolme asiaa näin lyhyellä katsannolla löytyy teiltä täysin pohja mennyt varjobudjetilta

arvoisa puhemies sdpn pitkä linja on se että koulutuspolitiikka on pitkäjänteistä sen vaikutuksia arvioidaan ja sitä tehdään tutkimuksen pohjalta siksi olemme tehneet osaamispolku kaksituhattakolmekymmentän investoivan kokonaisuuden ja siksi katsomme nimenomaan jo kaksituhattakolmekymmentä luvulle koko koulutuspolitiikassa ja yksi uudistus osana tätä on todella sellainen jonka voisi toteuttaa jo ensi vuodesta eteenpäin ja se on se talouspolitiikan arviointineuvoston tärkeimmäksi koulutuspoliittiseksi uudistukseksi nostama oppivelvollisuuden laajentaminen mitä tulee tähän hintalappuun voisiko edustaja zyskowicz kuunnella

on tietenkin niin että kun aloitetaan joku koulutuspoliittinen uudistus me vaikkapa aloitimme peruskoulun pohjoisesta etelään niin tässä tietenkin aloitetaan ikäluokka kerrallaan ja lukuvuoden alusta eli tässä tapauksessa tämä oppivelvollisuus tietenkin laajenisi ensi elokuusta eteenpäin ja kyllä se hintalappu tulee sitten kun meillä kaikki ikäluokat elikkä kolme vuosikurssia ovat mukana sinne noin sadan miljoonan joukkoon mutta ei se tietenkään heti ensi elokuussa sellaista budjettia tarvitse

puhemies tämä metsäpolitiikka on varsin mielenkiintoista kun edustaja antti rinne esitteli rinteen mallia metsäpolitiikassa seitsemänkymmentäkaksi pilkku neljä miljoonaa mottia hakkuuta eikä yhtään yli niin se nyt on päivänselvää että joka ainoa motti on varattu nykyiselle teollisuudelle sahoille ja sellutehtaille yhtään mottia ei siitä enää minnekään muuanne riitä

jos me itse emme hoida metsiämme ja sitten annamme muualla maailmassa metsien tuhoutua meillä on omat metsät jotka on pidetty hyvässä kunnossa ja sitten on rakennettu tähän maahan metsäteollisuutta en ymmärrä että demareitten nykyinen metsälinja on tämä kauas on siitä kadottu mitä aikanaan oli

pieni ja keskituloisia eläkeläisiä koskevan puoliväli indeksin käyttöönoton nyt täytyy kyllä tässä todeta että tämä rahoitushan ei tule valtion varoista se tulee eläkeyhtiöiden varallisuudesta jota on yli kaksisataa miljardia euroa ja joka jatkuvasti kasvaa miljardeittain mikäli näin tehtäisiin hyötyjiä eivät olisi pelkästään eläkeläiset vaan myös

hoida läheisiään rahan takia niin omaishoitajien taloudellista asemaa tulee ehdottomasti vahvistaa onko hallitus valmis ryhtymään toimenpiteisiin omaishoitajien aseman parantamiseksi ja ruoka apujärjestöjen

puhemies edustaja sarkomaa joka näyttää jo poistuneen salista vielä provosoi minua kun sanoi että en ole vastannut kun olin mielestäni jo kaksi kertaa vastannut zyskowiczille tiedä olenko vastannut hyvin mutta olen sanonut että tässä tilanteessa jossa meillä on köyhyyttä meidän on tehtävä jotakin näiden köyhien ihmisten eteen vihreiden on esitetty muun muassa työttömän peruspäivärahan korotusta mikä mielestäni on oikein työttömien perheitä ajatellen nyt sitten kun katsotaan tästä eteenpäin niin tiedämme kaikki että meidän sosiaaliturvamme on oltava kannustavampaa ja toivottavasti seuraavan hallituksen aikana päästään niihin reformeihin joista vihreät ovat paljon puhuneet sosiaaliturvan kannustinloukkujen ja ja sen osalta että kaiken työn vastaanottaminen olisi kannustavaa olen aikaisemmin ajatellut että kokoomuskin olisi tätä mieltä en en enää tiedä mitä mieltä he ovat kun näin kovasti kritisoidaan sitä lähtökohtaa joka vihreillä näissä kysymyksissä on köyhyys köyhyys voitetaan mutta samaan aikaan on pidettävä huolta siitä että meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme uudistetaan kannustavaan suuntaan

puhemies kun erityisesti kokoomuksen edustajat nyt ovat innostuneet puhumaan näistä tietopalvelun laskelmista ja tuloksista niin haluan nostaa myöskin sellaisen luvun esille

se on se määrä ihmisiä jotka vasemmistoliiton vaihtoehdossa nousevat köyhyysrajan yläpuolelle johtuen siitä että me olemme valmiita myöskin tekemään panostuksia sosiaaliturvan parantamiseen kaikista pienituloisimpien osalta täällä edustaja ala nissilä sanoi aikaisemmin että juustohöylällä ei enää pärjätä mutta nimenomaan juustohöyläähän käytetään edelleen ensi vuonna kaikista pienituloisimpien suomalaisten osalta sosiaaliturvan indeksijäädytykset pidetään voimassa vaikka työllisyys ja taloustilanne ovat kehittyneet parempaan suuntaan ja vaikka pääministeri jopa itse pohti lehtihaastatteluissa että tulikohan leikattua liikaa eli tämä on se keskeinen arvovalintaero vasemmiston ja myöskin vihreiden sekä hallituksen välillä me olemme valmiita panostamaan rahaa pienituloisten toimeentulon parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi toisin kuin kokoomus joka vain ilkkuu näille panostuksille

edustaja andersson moitti tietopalvelun laskelmia kun ne osoittavat että vihreiden vaihtoehtobudjetti tuottaa kaksikymmentätuhatta työtöntä lisää ja vasemmistoliiton vastaava tuottaa kolmetoistatuhatta työtöntä lisää mutta tietopalvelun laskelmat kelpaavat kun ne kertovat että viisikymmentäkahdeksantuhatta ihmistä vähemmän on köyhyydessä jos vasemmistoliiton varjobudjetti toteutetaan enkä epäile sitä koska totta kai satojen miljoonien laittaminen tulonsiirtoihin tuottaa tulosta

miljoonaa jota esitätte ja te lupaatte kolmesataa miljoonaa takaisin annatte omavelkaisen takauksen sille vaikka teollisuusliitolta joka on tunnetusti vakavarainen minä olen valmis tämmöiseen kauppaan vaikka heti

puhemies olisin juuri tähän asiaan tullutkin harmaan talouden torjunnassahan on pohjimmiltaan kysymys rehellisten yrittäjien aseman vahvistamisesta ja yhteiskuntamoraalista ja liittyy monia tavoitteita kerron nyt muutaman tavoitteen joilla tämä saavutetaan ensinnäkin kansainvälisen veronkierron ohjelmasta voidaan löytää rahoitusta toiseksi veronumeron ulottaminen rakennusalan ohella muillekin aloille kuten kuljetuksiin ja niin poispäin tuo merkittäviä verotuloja tämä rakennusalan veronumero toi satakuusikymmentä miljoonaa euroa tuloa julkiseen talouteen toinen olisi tyyppihyväksyttyjen kassakoneitten käyttöönottaminen ravintoloissa se tuo noin satakaksikymmentä viiva sataneljäkymmentä miljoonaa valtiovarainministeriön arvion mukaan yhteiskunnalle toteutetaan sitä paitsi eduskunta alkoholilakia uudistettaessa edellytti että sähköisiin kassakonejärjestelmiin pitäisi mennä tilaajavastuulain kehittäminen niin että viimeinenkin yritys ketjussa maksaa veronsa sitten sanoisin uuden asian ja se on alustatalouden haasteet globaalit alustatalouden firmat tulevat tänne maahan ja toimivat ja ei tiedetä mihin verot menevät ja suomi menettää verotuloja yli sata miljoonaa vuodessa

haluan nyt ehdottomasti korjata edustaja zyskowiczin virheellistä väitettä minä en ole moittinut tietopalvelun laskelmia sen sijaan olen ainoa edustaja täällä joka on tuonut esille ja pyrkinyt avaamaan mikä mekanismi siinä taustalla on joka johtaa näihin tuloksiin mitä liittyy työllisyysvaikutuksiin siitä huolimatta se ei ole mikään salaisuus että köyhyyden torjunta ja eriarvoisuuden vähentäminen on meille ydinkysymys se on vasemmistoliiton tekemän politiikan ytimessä ja meidän vaihtoehtobudjettiimme tämänkaltaiset panostukset luonnollisesti sisältyvät

ovat aivan keskeisessä roolissa yksi heikkous tässä laskelmassa on se että esimerkiksi koulutuspanostukset eivät näy niitä ei ole arvioitu työllisyysnäkökulmasta vaikka varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä että nimenomaan koulutus ja osaaminen työllisyyden näkökulmasta suomen kaltaisessa maassa ovat aivan avainasemassa

arvoisa rouva puhemies todella toteaisin sen että nyt on juustohöylän tie käyty sillä voidaan säästää kymmeniä miljoonia miljardit ovat suurissa rakenteellisissa uudistuksissa millä me voimme todella suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa parantaa jos jokainen työllisyysasteprosentti tuo liikkumavaraa julkistalouteen yksi pilkku neljä miljardia se on iso nyt me olemme eri tilanteessa me olimme vaalikauden alussa menossa kreikan tielle edustaja harakka meille tuli kuusi miljardia velkaa jokaista syntyvää lasta kohden satakaksikymmentätuhatta euroa pantiin äitiyspakkaukseen silloin edellisen hallituksen jälkeen nyt me olemme saaneet tämän julkistalouden paljon parempaan kuntoon ja nyt voidaan miettiä just eläkeläisasioita ja muita mitä voidaan tehdä mutta ei voida ei voida edetä edetä ellei osata tehdä uudistuksia kun te olette kaatamassa sotea se tuo taas miljardien aukon pitkällä aikavälillä julkistalouteen ja kun te ette ole uudistamassa työllisyyttä aidosti niin se jättää miljardien miljardien liikkumavaran saamatta siitä on tässä kysymys eikä mistään

minä olen tyytyväinen ja kannatan sitä että tunnin junaan panostetaan edustaja meri nosti varjobudjettimme esille ja siitä monta monta hyvää asiaa nostan esille nyt eläkeläiset eläkkeissä on indeksiturva että eläkkeen ostovoima säilyisi sehän tiedetään että suomalainen eläkeläinen laittaa rahansa kotimaiseen kulutukseen aina sitä rahaa indeksi tuli yhdeksänkymmentäkuusi se on kirosana hallitukset ovat vaihtuneet vuodet ovat kuluneet miksi sitä ei ole korjattu eläkerahastojen sijoitukset voitot niihin ei millään ilmeisesti pystytä vaikuttamaan vaikka pitäisi siellähän on paljon mistä voitaisiin eläkeläisille antaa lisäpanostuksia takuu ja kansaneläkkeellä elävät ovat hyvin tiukoilla meillä on suuri joukko mittavan työuran tehneitä henkilöitä jotka ovat kovasta työstä saaneet minimaalisen palkan viidenkymmenen vuottakin työuraa saavat tuhatkaksisataa euroa kuussa ja siitä verot pois sehän on täysin epäoikeudenmukaista eläkeindeksin korjaus omaishoito verovapaaksi lääkkeiden omavastuu pois

edustaja elomaa on varmasti ihan vilpitön siinä että haluaisi puuttua esimerkiksi eläkeläisten indeksiin liittyen tähän indeksijäädytykseen mikä on tässä taloustilanteessa täytynyt valitettavasti tehdä mutta sitten täytyy ihmetellä että miksei tässä perussuomalaisten varjobudjetissa tätä esitetä teillä ei puututa millään tavalla seuraavan vuoden indeksijäädytyksiin joidenkin muiden puolueiden vaihtoehtobudjetissa näin tehdään mutta teillä siihen ei puututa

olisi ollut paljon pienempi tämän kautta korotus on ollut melkein kahdeksantoista euroa suurempi kuin olisi ollut näitten indeksien kautta eli eikö oleellisinta ole se mitä eläkeläiselle esimerkiksi takuueläkeläiselle jää loppupeleissä käteen kuin sitten muut kysymykset ja vasemmistoliiton osalta täytyy sanoa että

arvoisa puhemies tämän keskustelun perusteella voi ainakin todeta sen että yksi suuri ero sdpn ja hallituksen ajattelussa on se että sdp haluaa tehdä tulevaisuusinvestointeja panostukset koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen ovat kaikkein parhaimpia tulevaisuusinvestointeja joita voisimme tehdä toki kaikkiin investointeihinhan liittyy riski mutta meillä lienee jo riittävästi näyttöä siitä että näihin asioihin kyllä kannattaisi panostaa ja tämä investointeihin liittyvä riski ottaa hallitus on leikannut juuri näistä tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista ja siten heikentänyt samalla tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia nyt nämä ensi vuoden budjettiin tulevat pienet lisäykset koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen ovat kyllä tehtyjen säästöjen kevyttä laastarointia ja kaikkein pahin asia tässä on tietysti se että on hyvin todennäköistä että maksamme näitä säästöjä tulevaisuudessa moninkertaisesti

arvoisa rouva puheenjohtaja työllisyys paranee vihreiden vaihtoehtobudjetissa perhevapaauudistuksen ansiosta mutta myös koulutukseen panostamalla panostukset osaamiseen luovat pohjaa talouden tulevalle menestykselle mutta ne auttavat myös kohtaanto ongelmaan ja siihen että yritykset saavat osaavaa työvoimaa myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan suomi pärjää nimenomaan korkeaan koulutukseen panostamalla vihreiden vaihtoehtobudjetissa työllisyys paranee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen avulla me parannamme myös monin tavoin päivähoidon laatua ja houkuttelevuutta mikä helpottaa naisten siirtymistä työelämään itse olen hyvin tyytyväinen siitä että vihreillä on rohkeutta nostaa työttömien peruspäivärahaa lähemmäs köyhän minimibudjettia jonka alle se jää nyt erittäin merkittävällä tavalla ja minusta se on hyvinvointivaltiossa häpeäpilkku

rouva puhemies en tiedä eduskunnan pöytäkirjoista voi tarkistaa eduskunnassa toista kansanedustajaa joka niin usein olisi vedonnut eduskunnan tietopalvelun laskelmiin kuin on edustaja alanko kahiluoto hän on lukemattomia kertoja tässä salissa vedonnut eduskunnan tietopalvelun laskelmiin mutta annas olla kun eduskunnan tietopalvelu omalla kiistattomalla ammattitaidollaan laskee että vihreiden vaihtoehtobudjetti lisää työttömyyttä kahdellakymmenellätuhannella

työllisyyttä jos esimerkiksi takuueläkettä korotetaan ei se tietystikään vähennä työllisyyttä ja puhemies vielä tästä harmaasta taloudesta esitin tosiaan että hallitus laittaisi sen kaksikymmentä milliä siihen jos demarit takaavat että se kolmesataa milliä saadaan takaisin

edustaja andersson on tässä nyt kahteen kertaan kertonut mihin tämä eduskunnan tietopalvelun laskelma perustuu ja me olemme täällä aika monta kertaa kertoneet mitä se malli huomiotta en esimerkiksi tiedä mikä on se laskentatekninen seikka jonka perusteella eduskunnan tietopalvelu esimerkiksi on ottanut työllisyyttä parantavana arviona sdpn ehdottaman päivähoitomaksujen alennuksen mutta ei ole kyennyt malliinsa saamaan sitä että me muuttaisimme viisi vuotiaiden varhaiskasvatuksen ilmaiseksi myös valtiovarainministeri orpo on moneen kertaan korostanut sitä että perhevapaauudistus olisi tärkeä työllisyyden parantamisen näkökulmasta tätä me ehdotamme me ehdotamme vaihtoehtobudjetissamme siihen satakaksikymmentä miljoonaa rahaa mutta myöskään sen

arvoisa

puhemies olemme hyvin tietoisia että ahvenanmaan itsehallintolaki edellyttäisi perustuslain mukaista vaikeutettua käsittelyjärjestystä ja mahdollisesti myös kiireellistä käsittelyä ja meillähän on täällä esimerkiksi tällä hetkellä tiedustelulait jotka menivät tosi jouhevasti eteenpäin tämähän edellyttää vain

on hyvä muistaa tämä asia että ahvenanmaan maakunta on täysin velaton jos ajatellaan suomen valtionvelkaa se on sata miljardia itse tulen hyvinkäältä meillä on neljäkymmentäkuusituhatta asukasta ja meillä on sata miljoonaa velkaa kun ahvenanmaalla on mahdollisuus ilmaiseen julkiseen kulkemiseen yle veroa ei makseta niin miettisin tätä että miksi katsotte edustaja että ahvenanmaalla tulisi elää jotenkin paremmassa asemassa emmekö me ole samaa maata sitten kuitenkaan enää
annan nyt seuraavat kolme puheenvuoroa ja sitten kuullaan ministerin vastauspuheenvuoro

arvoisa puhemies myöskin minua häiritsee se että tehdään sellaisia ehdotuksia täällä jotka eivät ole suomen lainsäädännön mukaisia kuten kuten tämä ahvenanmaan keissi ja kuten tämä suomen pankin pankin pääomien pääomien tulouttaminen kansallisella päätöksellä sitten puhemies minulla on salaliittoteoria myöskin koskien koskien sitran pääoman jokavuotista ryöstämistä sitra sitra koskevat työelämää järkeviä uudistuksia joita suomi välttämättä tarvitsisi ne eivät ehkä ole sitten sdpn ja sen taustayhteisön mukaisia ja sen takia sitran toiminta pitäisi halvaannuttaa
arvoisa rouva puhemies edustaja hassi teki juuri hyvin selkoa siitä millä eri tavoin vihreiden vaihtoehtobudjetti kasvattaa työllisyyttä ja että eduskunnan tietopalvelulla on on rajansa vaikka hyvin paljon arvostan tätä palvelua ja olen paljon sitä itse oppositiotyössäni hyödyntänyt muun muassa tässä eduskunnan tietopalvelun vaikutusarviossa osoitetaan että että hallituksen politiikka hyödyttää enemmän miehiä kuin naisia ja että tässä hallituksen politiikassa tasa arvo ei toteudu sillä tavoin kuin sitä politiikassa tulisi edistää edelleen eduskunnan tietopalvelu todistaa että että vihreiden vaihtoehtobudjetissa sukupuolten tasa arvo paranee niiden muutosten ansiosta joita me teemme sosiaaliturvaan vaikka tämä valtion talousarvioesitys olisi kaikkein tehokkain väline suomessa parantaa sukupuolten tasa arvoa niin valitettavasti hallitus jättää tämän välineen käyttämättä

puhemies edustaja zyskowicz ja muutamat muutkin ovat oikein hartaudella paneutuneet näihin eduskunnan tietopalvelun taustalaskelmiin osoittaakseen että että vihreiden malli tuottaa kaksikymmentätuhatta työtöntä lisää mutta inhimillistä että tämä lukutapa on ollut valikoiva ja ette samassa yhteydessä ole kehaisseet sosiaalidemokraatteja siitä että meidän mallissamme seitsemäntuhatta työpaikkaa tulee lisää lisäksi voin kertoa kotitalouksittain lapsiperheet hyötyvät sataneljäkymmentäseitsemän euroa opiskelijat kolmesataakaksikymmentäkaksi euroa palkansaajat satakuusikymmentäkahdeksan euroa eläkeläiset keskimäärin kaksisataakahdeksan euroa

viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies näin puheenvuoron aluksi rakentava kiitos kaikille oppositioryhmille näistä varjobudjeteista ja ja keskustelusta muutamia kommentteja kuitenkin aloitetaan tästä veropuolesta ja todetaan että sdpn vero ohjelmassa on kiitettävää halu tiiviiseen ja laajaan veropohjaan ja varmasti siellä toimenpiteiden joukossa joista olen joitakin tässä joutunut kritisoimaan on myöskin sellaisia jotka ovat hyvin harkitsemisen arvoisia mutta tavoite päättäväinen asenne siihen että haetaan laajaa tiivistä veropohjaa on kaiken a ja o koska se mahdollistaa sen että verokannat pysyvät matalalla tasolla en palaa nyt uudelleen tähän yrittämisen ja työn verotukseen laajemmin mutta ehkä sieltä pari poimintaa siellä oli uutena ajatuksena työtulotuki pienille alle viidentoistatuhannen euron palkkatuloille ensimmäisen arvion mukaan valtiovarainministeriön vero osaston arvioiden mukaan se ei välttämättä kohdennu parhaalla mahdollisella tavalla koska alle viisitoistatuhatta euroa tienaavista suurin osa on opiskelijoita tai yli yli kuusikymmentäviisi vuotiaita jos oikein muistan sen lisäksi kun nyt meille on tulossa ensi vuoden alusta tulotietorekisteri se siis tuo joustavuutta mutta tämä palautus tulisi ilmeisesti jälkikäteen mikä tekee siitä jonkin verran kankean ja hintalappu olisi yli kaksisataa miljoonaa mutta kannattaa miettiä ja arvioida ja tutkia tämäntyyppisiä asioita joilla me pystymme kannustamaan ihmisiä ottamaan töitä tekemään aina työnteosta kannattavampaa se on veropolitiikan ja sosiaalipolitiikan keskeisiä tavoitteita aina työnteon pitää kannustaa aina kannattaa ottaa töitä ja mielestäni kun sosiaaliturvajärjestelmää lähdetään uudistamaan ensi kaudella tämän pitää olla yksi tärkeitä periaatteita kestävän kehityksen budjetointia on mielestäni turhan vähän täällä mainittu tai jos olen ihan tarkka niin en ole kuullut kertaakaan opposition puhuvan siitä minusta se on oivallinen työväline jatkoon nyt se on kaksi kertaa ollut käytössä se on ajettu määrätietoisesti budjettikirjaan se antaa työvälineen siihen että voidaan jatkossa arvioida pääluokka ja menokohtaisesti miten ne eurot toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteita resurssiviisasta hiilineutraalia suomea aivan erinomainen asia mutta sitten minulla on yksi suuri huoli palaan vielä tähän sdpn ohjelmaan te olette nostamassa marginaaleja

paremmin ansaitsevien osalta se on varmasti robinhood ajatuksena kannatettava mutta joku tolkku tässäkin täytyy olla

kun hyvin ansaitseva asiantuntija asemassa oleva henkilö maksaa jo noin viisikymmentä prosenttia veroa ja kun meillä on kuitenkin samaan aikaan avainhenkilölaki joka mahdollistaa ulkolaiselle työntekijälle joka tulee avaintehtävään kolmenkymmenenviiden prosentin verokaton niin tämä ero alkaa nousta aika hurjaksi vaikka se olisi kuinka ehkä populististakin minä kuitenkin haluaisin ja uskallan sanoa ääneen sen että meidän pitää pitää huolta siitä että suomalaiset asiantuntijat pysyvät tässä maassa tekevät täällä työtä ja

tuottavat lisäarvoa suomalaisille yrityksille mutta heitä ei voi verottaa täältä karkuun ulkomaille tämä on aivan oleellinen asia no mitä sitten tulee vielä näihin työllisyyslukuihin ja arviointeihin niin minun on kyllä pakko sanoa kun minä olen niin monta kertaa joutunut täällä vastaamaan kun tietopalvelu on kertonut että muutaman euron ovat liikkuneet tulonjakovaikutukset sinne tänne ja kun olen koettanut kertoa että me olemme tehneet panostuksia esimerkiksi työllisyyteen ja työllisyys on parantunut että kyllä täällä on yhdessä kuorossa kerrottu että ei niitä oteta siinä laskelmassa huomioon

työpaikkaa en huomannut että sdpn vaihtoehtobudjetissa olisi peruttu hallituksen tekemiä toimia eli se on hyvä että ne nyt tässä vaiheessa kelpaavat mutta kaiken kaikkiaan arvoisa rouva puhemies eduskunta jatkaa varsinaisen budjettiesityksen käsittelyä ja toivottavasti rakentavassa hengessä

debattia on nyt käyty yli kolme tuntia kolme tuntia viisitoista minuuttia ja vielä tuntuu olevan halukkuutta muutamaan

arvoisa rouva puhemies kävin hoitamassa parlamentaarisia tehtäviä edustaja töllin tiedustelulakityöryhmässä ja siellä kaksi pilkku viisi tuntia istuin kun aloitin aloitin tämän eduskuntapäivän täällä salissa niin kuuntelin sdpn puheenjohtaja edustaja rinteen hän aloitti puheenvuoronsa sanomalla että toivottavasti tämä päivä ei mene väärinymmärryksen tarkoituksellisen väärinymmärryksen puolelle ja kun tulen sieltä töllin työryhmästä tänne saliin niin huomaan että kylläpä vain meni päivät ovat siltäkin osin perätysten niin kuin tässä valtiovarainministeri sanoi

puhemies haluan puolestani kiittää edustaja karia hyvästä yhteistyöstä tässä matkan varrella vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien yhteinen huoli on ollut se että turvallisuuden tekijöiden eli eli poliisien rajavartijoiden

pystytään vakiinnuttamaan ilman hallituksen tämän kauden aikana tekemiä toimia se määrä mistä mistä liikkeelle liikkeelle lähdettiin olisi laskenut dramaattisesti lähemmäs nyt me olemme tehneet isoja satsauksia jos katsotaan suhteellisesti mihin hallinnonaloille on lisätty määrärahoja hallitusneuvottelujen jälkeen niin varmasti yksi suurimmista jollei suurin on sisäasiainministeriön hallinnonala on pystytty vakiinnuttamaan poliisien määrä seitsemääntuhanteenkahteensataan rajavartijoiden määrä itärajalle helsinki vantaalle ja niin edelleen olen pitänyt tätä aivan välttämättömänä tässä turvallisuustilanteessa varmasti enempäänkin olisi tarvetta ja siinä mielessä ymmärrän teidän esityksenne mutta minä olen myöskin ylpeä ja tyytyväinen siihen että me olemme pystyneet nämäkin satsaukset tässä tilanteessa tiukassa taloustilanteessa tekemään

sdp esittää tässä vaihtoehtobudjetissaan jos olen ymmärtänyt oikein viiden prosentin osinkoveroa kaikille yleishyödyllisille yhteisöille ja sitten kaikille institutionaalisille sijoittajille esimerkiksi kotimaisille eläkelaitoksille ja yhtiöille tämä viiden prosentin vero tuntuu noin äkkiä ajatellen hyvin kohtuulliselta mutta kun tiedetään että monet yleishyödylliset yhteisöt käyttävät varansa varsin tärkeisiin humaaneihin tarkoitusperiin niin niin tämä esitys vähän yllättää ja mielellään kuulisi perusteluja miksi tällaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä pitäisi lähteä uudella tavalla verottamaan samoin myöskin eläkeyhtiöitten verottaminen on hiukan outo ajatus kun tiedetään että eläkkeiden turvaaminen

arvoisa puhemies varsin kiinnostava päivä kun täällä suuressa salissa on käyty ja käydään edelleen keskustelua oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista mielenkiintoa lisäävät vielä vauhdilla lähestyvät vaalit ja näistä vaihtoehtobudjeteista voikin jo päätellä millaista politiikkaa puolueet tulevat keväällä äänestäjilleen tarjoamaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti heijastaa selvästi meille tärkeitä arvoja välitämme tavallisen suomalaisen hyvinvoinnista ja elämänlaadusta ratkaisumme tähtäävät vakaaseen turvalliseen ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan jossa on hyvä elää työskennellä ja yrittää miksi perussuomalainen vaihtoehto on hallituksen budjettiesitystä parempi ja oikeudenmukaisempi ensinnäkin ajattelemme budjettilinjauksissamme pitkän aikavälin vaikutuksia samaa ei voi sanoa läheskään kaikista hallituksen me tarkastelemme ratkaisujen vaikutuksia tavallisten suomalaisten ihmisten näkökulmasta emme kansainvälisten suuryritysten eun tai edes ammattiyhdistysliikkeen edun kautta olemme tilivelvollisia vain äänestäjille emme muille tahoille toisin kuin kuin vanhat puolueet suomen kansallinen etu on se mikä on tärkeää perussuomalaisille keskeisimpiä vaihtoehtobudjettimme linjauksia ovat valtion velkaantumisen taittaminen ja talouskasvun edistäminen kansallisomaisuuden varjeleminen julkisen sektorin oikeudenmukainen varojen kohdentaminen haittamaahanmuuton rajoittaminen sisäisen turvallisuuden edistäminen ja asumiskustannusten alentaminen sekä energiaverotuksen kohtuullistaminen hyvä ja tarkka suomen etua palveleva taloudenpito mahdollistaa hyvinvoinnin kehittämisen pitkällä aikavälillä on myös tärkeää että tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan puhtaasta ilmasta ilmastotullit puhtaasta vedestä ja monimuotoisesta luonnosta verovaroja tulee käyttää suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja maahanmuuttoon uppoavista miljardiluokan kustannuksista tulee karsia arvoisa puhemies turvallisuus on tärkeä asia jokaiselle ihmiselle ja yhteiskunnan toimivuudelle sekä yhteiselle luottamukselle ehdottammekin vaihtoehtobudjetissamme kahdeksansadan poliisin kouluttamiseen ja palkkaamiseen viidenkymmenen miljoonan euron lisäpanostusta myös suojelupoliisille keskusrikospoliisille puolustusvoimille hätäkeskukselle rajavartiolaitokselle ja tullille ehdotamme viidenkymmenen miljoonan euron lisäystä henkilöresurssien vahvistamiseksi

jaksaminen sekä ympäristön terveellisyys turvallisuus ja viihtyvyys ovat tärkeitä teemoja aina varhaiskasvatuksesta työelämään valmistavaan koulutukseen saakka kiusaamisen kitkemisen tueksi ehdotamme koulurauha asiamiehen kuntiin ehdotammekin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen yhteensä sadankahdeksankymmenen miljoonan euron lisäpanostusta paremman turvallisuuden ja tulevaisuuden varmistamiseksi pieni ja keskituloisten eläkeläisten tilanteen helpottamiseksi ehdotamme niin sanotun puoliväli indeksin käyttöönottoa terveydenhuollossa hoitajamitoitus on saatava kuntoon ja laitoshoito turvattava sitä tarvitseville omaishoidon tuki on saatava verovapaaksi perussuomalaiset haluavat vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta kotimaisen maatalouden ansiosta voimme nauttia puhdasta lisäaineetonta ja gmo vapaata ekologisemmin ja eettisemmin tuotettua lähiruokaa ehdotamme muun muassa kymmenen miljoonan euron lisärahoitusta lomitusjärjestelmän turvaamiseksi ja miljoonaa euroa satovahinkojen kattamiseksi asumisen halpuuttaminen on on yksi tämän vaihtoehtobudjettimme keskeisistä teemoista ehdotamme sähkönsiirron hintoihin puuttumista sähkönsiirtojen hinnat ne ovat pöyristyttäviä lämmityspolttoaineiden veronkorotus oli virhe ja se on peruttava arvoisa puhemies verotuksen saralla kohtuullistaisimme perintöverotusta alentaisimme polttoaine ja energiaveroja ja keventäisimme keskituloisen ansiotuloverotusta yrityksille tarjoaisimme arvonlisäveron alarajan noston sekä kannustavan yritysveromallin uusia työntekijöitä palkkaaville pk yrityksille ja melko lopuksi vielä tärkeä asia eläinsuojelujärjestöt tekevät arvokasta työtä eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin eteen että näiden toimintaa voitaisiin tukea veikkausvoittovaroista ja ehdotammekin uudeksi rahapelituottojen käyttökohteeksi eläinsuojelutyön tukemista tämä on osa oikeudenmukaisuuspakettiamme johon kuuluu myös sisäilmasairaiden auttaminen vakuutuslääkärien toimintaan puuttuminen ruoka avun turvaaminen ja puoluetukien karsiminen arvoisa puhemies viimeinen lause edustaja meri esitteli perussuomalaisten varjobudjetin loistavasti se ei ole virtuaalirahaa panostamme vaan siinä esitetään aivan tarkasti mistä otetaan ja mihin panostetaan se on realismia

arvoisa puhemies tässä on ollut

ensimmäinen budjetti se on tulevaisuusbudjetti joka tähtää siihen että juuri nyt kun olemme noususuhdanteen huipputilassa meidän täytyy kantaa vastuu siitä että ensi vuosikymmen on varmasti taloudellisesti kuoppaisempi kuin tämä hetki jota nyt elämme meidän täytyy siis varautua siihen mitä tuleman pitää ja siksi meidän vaihtoehtobudjetissamme toisin kuin hallituksen mallissa panostetaan tulevaisuusinvestointeihin näitä investointeja on käyty tässä läpi mutta lähestyn niitä ehkä nyt hiukan nurinkurisesta perspektiivistä sieltä tulopuolesta käsin hyvän verotuksen periaate on selkeä tiiviit veropohjat matalat kannat me tiivistämme veropohjaa ja tukimme porsaanreikiä ja vastaavasti alennamme pieni ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten tuloverotusta yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista hyötyy meidän mallistamme hallituksen esitykseen verrattuna neljäntuhannenseitsemänsadan euron kuukausipalkkaan asti suomalainen hyötyy sdpn mallista siis olemme keskiluokan asialla toinen tärkeä verotusperiaate on se että otetaan verotuottoa sieltä mistä aiheutuu taloudelle vähiten haittaa ja alennetaan veroja sieltä mikä tuottaa eniten hyötyä työllisyydelle ja kasvulle siksi puutumme aggressiiviseen ja asialliseen verosuunnitteluun sillä verosuunnittelulla ei ole rakennettu suomessa yhtään taloa eikä yhtään laivaa hallitus on kyllä ikävä kyllä jakanut kaksisataa miljoonaa euroa vuosittain veronalennuksia joilla ei edes esitysten mukaan ole ollut havaittavia työllisyys ja kasvuvaikutuksia nämä ovat tuhlattuja miljoonia sen sijaan verotusta on siis alennettava sieltä mistä tulosta toivotaan ja kun meidän yhteinen jaettu tavoitteemme on se että seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen tavoitteen jälkeen on pyrittävä seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja siitä ylöspäin jotta hyvinvointiyhteiskunnan julkiset palvelut voidaan taata niin meidän täytyy katsoa missä kohtaa tutkimukset sanovat että meidän työllisyytemme laahaa muita pohjoismaita perässä koska joka ikinen työllistämisen prosenttiyksikkö jopa kymmenys on vaikeampi kuin edellinen ne helpommin työllistyvät työllistyvät ensin ja vaikeimmin sen jälkeen kahdessa kohtaa olemme jäljessä ja siksi puutumme juuri niihin siksi haluamme korjausta juuri niihin kohtiin joissa työllisyys ja kasvu uhattuna ensiksi näemme sen että vähän koulutetut lähinnä miestyöntekijät ovat suomessa vähemmän työllistyneitä kuin esimerkiksi ruotsissa tässä on tapahtunut valtava työllisyyden rakennemuutos vielä kolmekymmentä vuotta sitten meillä on on ollut lähes miljoona työpaikkaa joihin on riittänyt perusasteen koulutus näistä kaksi kolmasosaa on kadonnut eikä enää koskaan palaa siksi oppivelvollisuuden laajentaminen on aivan välttämätön tulevaisuusinvestointi johon talouspolitiikan arviointineuvostokin on kannustanut

jotka pohtivat ollako etuuksilla esimerkiksi työttömyyskorvauksella vai uskaltaisiko lähteä pienipalkkaiseen ehkä epävarmaan tai osa aikaiseen työhön haluaisimme auttaa työtulotuella ministeri orpo suhtautui lähtökohtaisesti siihen myönteisesti mutta on selvää että muiden etuuksien kuten opinto ja eläke etuuksien saaminen täytyy rajata tästä pois vmn arviot joihin hän viittasi olivat ylimitoitettuja toinen seikka jossa suomalainen työllisyys on jäljessä ruotsin ja muitten pohjoismaiden tasoa on nuorten naisten osallistuminen työelämään siksi uudistuksiin tarvitaan myös varhaiskasvatusuudistus askeleet kohti maksutonta varhaiskasvatusta me olemme nyt jo satsanneet sata miljoonaa euroa varhaiskasvatusmaksujen pienentämiseen nollamaksujen ulottamiseen vähän isompituloisille silti keskituloisille suomalaisille ja siksi perhevapaauudistus on yhtä välttämätön vielä pari sanaa yrittäjävähennyksestä kun se tuntui olevan tässä monille niin rakas luulen että tässä salissa ei löydy erimielisyyttä siitä että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulee tukea mutta puhemies aivan tähän lopuksi kokeillaanpa logiikkaa jos sdpn mallissa on poistettu yrittäjävähennys mutta silti lopputulos on se että puolet yrittäjistä ja nimenomaan se pienituloisempi osa yrittäjistä hyötyy sdpn mallista niin se jo yksin todistaa sen mikä suomen yrittäjienkin tuoreista tilastoista käy ilmi yrittäjävähennys suuntautuu väärin viisikymmentä prosenttia kaikkein ylimpään tuloluokkaan meidän mallimme aidosti auttaa siitä tyytyväinen koska olen pienyrittäjä itsekin

osa suomea meidän kyllä tuolla lounais suomessa on helppo ymmärtää ja tuntea ahvenanmaan tilanne minä ihmettelen perussuomalaisten tekemää leimaamista ahvenanmaata kohtaan pidän sitä melkeinpä häpeällisenä puhemies suuri kuva tahtoo unohtua näissä budjettikeskusteluissa sinällään totean että tämä tapa järjestää tällainen istunto jossa on eri oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit on erittäin hyvä tässä syntyy hyvää keskustelua ja kaikki joutuvat miettimään julkistalouden haasteita yhdessä vähän eri pohjalta mehän lähdimme tähän vaalikauteen tilanteessa jossa julkistalouden velkaantuminen oli yli kuusi miljardia vuodessa ja ja työttömyyskehitys negatiivinen tämä kuusi miljardia niin kuin minä sen lasken minä lasken sen syntyvää lasta kohden joita meillä todella syntyy edelleen liian vähän me jaamme sen kuusi miljardia viidelläkymmenellätuhannella niin siitähän tulee satakaksikymmentätuhatta euroa eli sellainen velkakirja vuosittaisesta velasta laitettiin heti syntyvän lapsen äitiyspakkaukseen mukaan eihän sillä tavalla voida tehdä vaan totta kai julkistaloutta oli saatava kuntoon nykyinen hallitus otti strategisen hallitusohjelman ensimmäistä kertaa suomessa jossa oli viisi strategista aluetta juuri työllisyyden parantaminen ja julkistalouden tasapaino kaksi tärkeintä minusta pääministeri sipilä sanoi täällä silloin avauksessa yhdessä puheenvuorossaan että kolme tärkeintä asiaa suomen taloudessa ovat työllisyysaste työllisyysaste työllisyysaste me emme voi suomessa eteläeurooppalaisella työllisyysasteella joka oli

kahdeksan turvata pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa se on se on mahdottomuus itse asiassa jos otamme harmaan talouden huomioon suomen työllisyysaste on ollut oecd maiden heikoin ja tätä tosiasiaa ei oikein tahdota ymmärtää nyt kun olemme saaneet työllisyysastetta korotettua neljä prosenttiyksikköä se oli erittäin hyvä saavutus jokainen prosenttiyksikkö näin lasketaan tuo sen yksi pilkku neljä miljardia liikkumavaraa julkistalouteen lisää verotuloja tulee lisää työttömyysmenot asumistukimenot vähenevät ja niin edelleen nyt kun meillä on neljä prosenttiyksikköä parantunut työllisyysaste niin tällä elon laskuopilla mitä täällä on mainostettu se tekisi viisi pilkku kuusi miljardia lisää liikkumavaraa valtiontalouden tasapainottamiseen ja se on erittäin erittäin tärkeää tällä tiellä meidän pitää jatkaa nostaa todella se ensi

uudella strategisella hallitusohjelmalla ja ja sitten päästä kohti kahdeksaakymmentä mitä me tarvitsemme minusta pitäisi puhua tämmöisestä niin kuin kuulin edustaja harakan puhuvan modernista uudistumisesta me tarvitsemme osallistavaa talouskasvua inc usive growth niin kuin oecdssä sanotaan mukaansa ottavaa talouskasvua nythän ihmiset eriytyvät alueellisen kehityksen koulutuksen sosiaalisen aseman perusteella syitä on monta globalisaatio valtava keskittyminen työn erittäin nopea muuttuminen muun muassa ovat perussyitä sen takia tässä meidän pitää ottaa ihmisiä paremmin mukaan sen näkee myöskin politiikassa jos katsomme ruotsin vaaleja taikka ranskan vaaleja taikka saksan vaaleja niin siellä juuri niillä missä on osattomuutta ja työttömyyttä sitten populistiset puolueet menestyvät ja ja politiikka joutuu isoihin vaikeuksiin nythän ruotsissa ei tapahdu mitään italiassa menee talous päin seinää britanniassa ei tapahdu mitään yhdysvalloissa mennään yhdysvalloissa mennään tosi hyvin päin seinää tässä kahden vuoden sisällä tällä tällä tyylillä tämä on minun oma näkemykseni ei puolueen näkemys minä olen erittäin huolestunut yhdysvaltain menosta asiantuntijat ovat sitä mieltä yksi ehkä kaikkein pahin donald trumpin linjaus on se että hän ilmastonmuutoksen nulliteerasi ja otti yhdysvallat pois pariisin ilmastosopimuksesta

puhemies todella tarvitsemme tämmöista osallistavaa talouskasvua ja siinä ovat totta kai sosiaaliturvan uudistus yrittäjyys ja koulutus erittäin erittäin keskeisiä me tarvitsemme sosiaaliturvan uudistuksen jotta ihmisten kannattaa tehdä aina aina töitä ja ja se se uudistus on erittäin haasteellinen eikä varmaan yhdessä vaiheessa onnistukaan myöskin aluekehitys on erittäin tärkeää ihmiset eriytyvät alueellisen kehityksen mukaan puhemies tällaista suurta kuvaa me tarvitsemme tässä vaihtoehtobudjettien ääressä myöskin ettemme jää näihin lillukanvarsiin koska nyt meidän täytyy todella suomen hyvinvointia turvata vaativissa oloissa

arvoisa rouva puhemies täällä eduskunnan käsittelyssä ovat nyt opposition vaihtoehtobudjetit niiden osalta minulle ei ollut kovin suuri yllätys se että sdpn vaihtoehto on yhtälönä mahdoton sdpn vaihtoehtobudjetin tärkein anti on se että sdpn vaalilupausten edes osittainen rahoittaminen on mahdotonta tai perustuu massiiviseen lisävelan ottoon ilmaan jää vain leijumaan kysymys siitä paljonko sdp on antti rinteen johdolla valmis ensi kaudella lisäämään valtion velkaantumista sdpn vaalilupausten rahoittamiseksi tähän emme saaneet vastausta sdpn osalta yllätyksiä ei tullut niin vihreiden osalta minulle oli yllätys se että vihreät ovat halukkaita lisäämään työttömien määrää vihreiden varjobudjetti nimittäin vähentäisi työllisyyttä

henkilöllä hyvinvoivaa inhimillistä ja oikeudenmukaista suomea ei rakenneta työttömyyttä lisäämällä ja valtionvelkaa paisuttamalla hyvinvointi lisääntyy vain työllisyyttä lisäämällä

työllisyyttä parantamalla siksi hallituksen linja jolla työllisyys on tällä vaalikaudella lisääntynyt lähes sadallakahdellakymmenellätuhannella henkilöllä on oikea ja hyväksi suomelle tällä viikolla julkaistiin etlan tutkimus jonka mukaan hallituksen toimet selittävät noin puolet työpaikkojen lisäyksestä hallituskaudella myös viennin veto on toki auttanut hallituksen politiikan hyvät tulokset osoittavat että työllisyyttä ja ja kasvua ruokkiva vastuullisen talouden linja on tie laadukkaiden palveluiden kestävään rahoitukseen ja suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen se että noin satakaksikymmentätuhatta ihmistä on saanut työtä on nostanut julkisen talouden tasapainoon tuonut kestävyyttä palveluihin sekä eläkejärjestelmään ja myös kuntataloutta meidän on tehtävä yhä lisää tekoja sen puolesta että yhä useampi suomalainen pääsee töihin ja suomen työllisyysaste saadaan jatkossa nostettua hyvälle pohjoismaiselle tasolle tämä päivän keskustelu on entisestään alleviivannut sitä että oppositiolla ei ole tarjota vaihtoehtoa hallituksen politiikalle hallitus on pystynyt nostamaan suomen työllisyyttä tavoiteltuun seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja tästä on erittäin hyvä jatkaa eteenpäin se on se tie jolla suomen ja suomalaisten hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla edistetään

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on hyvin monipuolinen ja ottaa kantaa moniin niihin asioihin joita me perussuomalaisina ja suomalaisten ihmisten asialla olemme sitoutuneet viemään eteenpäin meillä on lisäpanostuksia turvallisuuteen poliisin toimintamenoihin meillä on veronkevennyksiä perintöverotuksen kohtuullistamiseen alvin alarajan nostoon sekä uuden kannustavan yritysveromallin käyttöönottoon polttoaineveron alennukseen muun muassa meillä on oikeudenmukaisuuspaketti mihin kuuluu sisäilmasairastuneiden tukeminen vakuutuslääkäritoiminta ja muun muassa eläinsuojelujärjestöjen tukeminen ja myös ruoka apua antavien järjestöjen tukeminen meillä on myös kotihoito ja hoivaosio jossa me otamme kantaa muun muassa ikäihmisten asioihin esitämme sitä että hoitajamitoitus kirjataan lakiin me odotamme myös sitä että pitkäaikaishoivapaikkojen laitospaikkojen lakkauttamisbuumi tulisi meidän kaikkien ymmärrykseen niiden lopettaminen on anteeksiantamatonta ja me vihdoin ja viimein laittaisimme pisteen tälle me tuomme esiin sen totuuden että ikäihmisten kotihoito on kriisissä ja huolimatta siitä että hallituksella on ollut kotihoidon ja omaishoidon kärkihanke se ei ole osunut ollenkaan maaliinsa vaan päinvastoin yhä useampi vanhus on siellä kodissa liian vähäisen avun turvin liian vähäisin hoitajien voimavaroin arvoisa rouva puhemies oli todella hienoa kuunnella näitä ryhmäpuheita ja ja keskustelua ja huomata että niin kristilliset vasemmisto kuin vihreät ovat täysin perussuomalaisten linjalla kristilliset esittivät saattohoitolakia siitä perussuomalaiset ovat tehneet jo aikaa sitten lakialoitteen ja se on myös meillä mukana nyt tässä keskustelussa elikkä me esitämme ja vaadimme saattohoitolakia suomeen vasemmisto nosti esiin hoitotakuuaikojen kiirehtimisen olemme ottaneet siihen kantaa ja esittäneet että vanhuksen kohdalla ei ole aikaa odottaa hetkeäkään vaan vanhus pitää vastaanottaa terveysasemalla kuin hän tulisi päivystykseen ja akuuttiin hoitoon välittömästi ikääntyneelle palvelu ja lääkärille pääsy terveysasemalla

viime eduskuntakaudella se sai silloin seitsemänkymmenenseitsemän kansanedustajan allekirjoituksen aivan hilkusta jäi paitsi että ei lähtenyt ministeriöön lausunnolle todellakin kannatettava ja ja hyvä kyllä ympäristötalkoisiin me kaikki voimme lähteä arvoisa rouva puhemies täällä hämmästeltiin sitä että ei ole ihme eikä uutinen että perussuomalaiset leikkaavat kehitysavusta no se ei ole myöskään uutinen että me antaisimme vanhuksille koska me olemme vanhustenhoitoa ajava puolue ja välillä tuntuu että olemmeko me ainoita koska me puhumme näistä asioista muulloinkin kuin vain vaalien lähestyessä me olemme pitkäjänteisesti ja sitkeästi vuodesta toiseen käyneet näitä asioita läpi ja tuoneet myös lukuja muun muassa swot analyysin myötä minkä pari vuotta sitten tein jossa kerrottiin riskikartoittamalla että mitä ihmettä siellä vanhustenhoidossa tapahtuu meillä on täällä myös paluumuutto ohjelma ja sitähän tuossa kommentoitiin että kuusisataaviisikymmentäyksi miljoonaa maksaisi tämä laittomasti maassa oleskelevien säilöönotto minä olen kyllä asiasta ihan eri mieltä jos tällaisia lukuja olisi niin sehän on täysin väärin ja vastoin tätä yhdenvertaisuusperiaatetta mistä eduskunnassa puhutaan päivittäin hämmästelen sitä että suomalainen vanhus hoidetaan kahdeksallakymmenellä eurolla siellä kotona mutta sitten

minä ymmärtäisin jonkin verran jos jos nämä henkilöt jotka esimerkiksi suomalaiseen sosiaaliturvaan nyt sillä tavalla kuuluvat että saavat paperittomana sen ruuan ja ja lääkkeen ja yöpymisen jonnekin rekisteröitäisiin ja kirjattaisiin keitä he ovat tästähän muun muassa viime perjantaina kokoomuksen ben zyskowicz nosti täällä keskustelun ja ihmetteli itsekin sitä että että muun muassa toimeentulotukea voidaan hakea kerta toisensa jälkeen nimettömänä ja tämä jos jokin on pohjaton kaivo suomessa emmehän me suomalaisetkaan näin voi toimia arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset lähtevät siitä ajatuksesta että olemme suomalaisten asialla ja haluamme haluamme hyvää suomalaisille ihmisille me olemme työteliäitä me olemme veronmaksajia ja me olemme ahkera kansa ja minä toivon että sellaisena suomemme myös säilyy tulevaisuudessa työhön pitää panostaa työpaikkoihin suomalaiseen yrittäjään erityisesti kun kierrän tuolla ympäri suomea niin kyllä siellä hyvin moni haalareissa kulkeva pienyrittäjä mies tai nainen tulee tervehtimään ja sanoo että joku raja ja perussuomalaisille terveisiä terveisiä hallitukselle että kuuntelisitte myös meidän vaihtoehtobudjettimme

kyllä hyvä idea mutta niissäkin pitää olla realismia ja rehellisyyttä esimerkiksi demarit ovat aina halunneet nostaa oppivelvollisuusikää ja haluavat myös saada toisen asteen maksuttomaksi mutta esittävät siihen ainoastaan ja vain kaksikymmentä miljoonaa euroa jopa vihreät ja vasemmistoliittokin ovat realistisempia miljoonallaan kuntaliitto on tehnyt huolellista työtä arvioidessaan näitä kustannuksia ja pelkästään materiaalikustannukset materiaalikustannukset sataneljätoista miljoonaa euroa lisää ja oppivelvollisuuden nosto kokonaisuudessaan satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa näihin lukuihin verrattuna se kaksikymmentä miljoonaa on täysin ala arvoinen menot demareilla ovat siis aivan alakanttiin ja myös muut oppositiopuolueet näyttävät olevan samaa mieltä mitä tulee demareihin ihan hirvittää suomen puolesta jos demarit olisivat valtion kirstun vartijoina huomionarvoista on myös se että demareiden suuret lupaukset ja virtuaaliteot eivät vasta ollenkaan toisiaan esimerkiksi eläkeläisille luvattu vappuraha sata euroa korotusta ei näy missään näissä budjeteissa sen sijaan he lupaavat vain parikymppiä

sillä tavalla ne ovat erittäin paljastavia

arvoisa puhemies edustaja vahasalolle täytyy nyt ensin sanoa että se kaksikymmentä miljoonaa on siis ensi vuoden budjetissa se syyslukukauden osuus ja se yksi ikäluokka eli yksi yksi ikäluokka kerrallaanhan tätä tehdään eli siinä mielessä se on ihan totta että jatkossa ne kokonaiskustannukset ovat varmasti enemmän kuin kaksikymmentä miljoonaa mutta nyt ollaan tehty ensi vuodelle sitä vaihtoehtobudjettia

mutta näin se on laskettu koska minä olin itse sitä katsomassa että siitä se tulee se kaksikymmentä miljoonaa suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston köyhyysraportti kaksituhattakahdeksantoista ilmestyi pari viikkoa sitten suomi sitoutui vuonna kaksituhattakymmenen vähentämään köyhyys tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää sadallaviidelläkymmenellätuhannella vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä osana eun eurooppa strategiaa nyt näyttää selvältä ettei tämä tavoite toteudu köyhyys on vähentynyt kaksituhattakymmenen luvulla vain vähän pienituloisten toimeentuloa ovat viime vuosina vaikeuttaneet perusturvaetuuksien leikkaukset ja jäädytykset ajanjaksolla kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaviisitoista sosiaalietuuksiin tehdyt muutokset olivat pienituloisia suosivia mutta vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen tehdyt muutokset ovat heikentäneet pienituloisten asemaa perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen yleisestä kustannusten kehityksestä ja se heikentyy myös tulevina vuosina jos tehtyjä leikkauksia ei kompensoida ja etuuksiin vaikuttavien indeksien jäädytystä peruta sosten selvityksen mukaan leikkaukset ovat osuneet etenkin työttömiin lapsiperheisiin ja opiskelijoihin sairaiden olosuhteisiin ovat vaikuttaneet terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset sekä vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista tehdyt lääkekorvausten leikkaukset lapsiperheisiin on vaikuttanut lapsilisän määrän alentuminen ja lapsilisien indeksisidonnaisuudesta luopuminen lasten ja nuorten tilannetta ovat vaikeuttaneet leikkaukset varhaiskasvatuksesta koulutuksesta ja nuorisotakuusta nuorisotakuun rahoitus on selvästi vähentynyt ja takuu onkin voimassa enää vain nimellisesti sillä siihen ei ole varattu työllisyys ja koulutusmäärärahoja nyt nuorten työttömyys on lähtenyt jälleen kasvuun opiskelijoiden tilanne on myöskin huomattavasti huonontunut kaiken kaikkiaan nämä leikkaukset voivat olla jopa neljännes opiskelijan perustoimeentulosta sdp haluaa parantaa erityisesti heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien tilannetta ja siksi vaihtoehdossamme panostamme köyhyyden vähentämiseen ja osallisuuden lisäämiseen ikäihmisten kohdalla myös palveluilla on tärkeä merkitys inhimillisen elämän varmistajina ja onkin surullista että tämän hallituksen aikana ikäihmisten palvelut ovat edelleen heikentyneet hallituksen hienoista kärkihankkeista huolimatta tarvitsemme siis ehdottomasti vanhusasiavaltuutetun jonka tehtävänä on rohkeasti tuoda epäkohtia esille esille köyhyysraportissa tuodaan esille myös aktiivimallin ongelmat huhti kesäkuussa kaksituhattakahdeksantoista ansiopäivärahaa saaneista joka kolmas sai etuuden alennettuna kelan työttömyys etuuksien saajista kolmekymmentäkahdeksan prosenttia aktiivimallin sijasta työttömiä autettaisiin parhaiten työelämään esimerkiksi ammatillisen työvoimakoulutuksen palkkatukisetelin ja kuntapohjaisen työllisyysmallin avulla erityisen tärkeää olisi palauttaa nuorisotakuu ja vahvistaa sen toimeenpanoa sekä poistaa järjestöihin palkkatuella työllistämistä estävän neljäntuhannen henkilötyövuoden rajoite arvoisa puhemies kuten debatissa sanoin nyt olisi tulevaisuusinvestointien aika ja siksi sdp haluaa panostaa koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen me emme pärjää palkkakilpailulla me pärjäämme osaavalla ja koulutetulla kansakunnalla ja sillä että olemme tieteen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kärkimaita tämän takia sdpn vaihtoehdossa resurssit laitetaan kuntoon kaikilla koulutusasteilla lopuksi arvoisa puhemies on hyvä että hallituksen omassa esityksessä on nostettu esille ilmiöpohjaisen budjetoinnin käsite mutta koko kestävän kehityksen ottaminen tarkasteltavaksi ilmiöksi on liian laaja ilmiöpohjaisessa budjetoinnissa on kysymys lähestymistavasta jossa budjettia ja laajemmin harjoitettua politiikkaa tarkastellaan jonkun ilmiön tai asiakokonaisuuden näkökulmasta ilmiöpohjaisessa tarkastelussa kootaan yhteen samaan ilmiöön tai asiakokonaisuuteen liittyvät määrärahat ja politiikkatoimet tärkeä osa ilmiöpohjaista budjetointia on politiikan vaikutusten arviointi kokonaisuutena budjetin yhteydessä se tarkoittaa että arvioidaan kaikkien määräraha ja muiden relevanttien päätösten vaikutus tiettyyn ilmiöön ja asiakokonaisuuteen esimerkiksi päätösten vaikutus lapsiperheisiin tai hyvinvointiin ilmiöpohjaisessa budjetissa ymmärretään politiikan investointiluonne ja sen vaikutukset pitkällä aikavälillä investoinnit tuovat hyötyjä jotka eivät yksittäisen vuoden budjetissa näy sdpn vaihtoehdossa on useita esimerkkejä ilmiöpohjaisesta budjetoinnista yhden vuoden talousarviossa asiaa on vaikea tuoda esille kokonaisuudessaan mutta esimerkiksi lapsiperheköyhyyden vähentäminen tai digitaalisen osattomuuden torjuminen olisivat niitä ilmiöitä joita tulisi tällä tavalla lähestyä ei suinkaan kokonaan kestävä kehitys se ei ole oikea lähestymistapa ilmiöpohjaisessa budjetoinnissa kiitos

arvoisa puhemies

tätä asiaa koskevassa debatissa toin esille sen että kaikkein pahin kestävyysvajeemme on ilmastovelka vaikka silloin kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli muutama viikko sitten julkisti raporttinsa lähes kaikki poliittiset johtajat vannoivat että nyt pitää aloittaa tositoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi se poliittinen tahto ei näy hallituksen budjettiesityksessä ja myöskin tähänastisessa keskustelussa vaihtoehtobudjeteista asia on ollut valitettavan vähän esillä siksi totean sen mitä vihreät esittävät omassa vaihtoehtobudjetissaan me esitämme merkittävää leikkausta niihin tukiin joita hallituksen budjettiesitykseen sisältyy ja jotka käytännössä suosivat fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaiken kaikkiaan esitämme noin kahdeksansadan miljoonan euron leikkausta näihin tukiin eli toisin sanoen noin kahdeksansadan euron korotuksia fossiilisten polttoaineiden verotukseen kaiken kaikkiaan valtiovarainministeriön arvio ainakin ympäristövaliokunnassa esitetty arvio siitä paljonko hallituksen budjettiesitykseen sisältyy ympäristölle haitallisia tukia on kaksi miljardia euroa eli mekin leikkaisimme näistä fossiilienergiaa edistävistä tuista vain osan harvoin me muistamme sitä kun ilmastonmuutoksen hillintä on kuitenkin tulevaisuutemme rakentamisen ja turvaamisen keskeisimpiä tehtäviä että kaikki se millä

myöskin lisäisimme haittaveroja kuten louhintaveron muoviveron ja ja lentoveron

kerätyillä rahoilla suurin panostuksemme mihin esitämme lisää rahaa on osaaminen koulutus josta kaikkein suurimmat määrärahaerät joita esitämme ovat ovat yliopistot ja ammatillinen koulutus sen lisäksi käyttäisimme yli neljäsataa miljoonaa köyhyyden torjuntaan kuten perustulokokeilun laajennukseen opintotuen tasokorotukseen

tässä keskustelussa kokoomuksen edustajat viimeiseksi edustaja vikman ovat moneen kertaan tuoneet esille sen että eduskunnan tietopalvelun laskentamalli tuottaa sellaisen arvion että tämä lisäisi työttömyyttä no tämä on laskentamallin ominaisuus mutta ne isot panostukset mitä me panisimme koulutukseen tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen ovat työllisyyttä parantavia asioita ne parantavat muun muassa niin sanottua kohtaanto ongelmaa työmarkkinoilla eli sitä että kouluttamalla myöskin työttömiä parantamalla heidän ammattikoulutustaan saisimme yrityksille osaavampaa työvoimaa ja poistaisimme sitä kuilua mikä tällä hetkellä on työttömien osaamisen ja ja yritysten työvoimatarpeen välillä työllisyyttä parantaisivat myös maksuton lukio ja

maksuton varhaiskasvatus ja perhevapaiden uudistus tasa arvoisemmaksi ja naisten työssäkäyntiä edistävämmäksi johon vihreät vaihtoehtobudjetissaan esittävät sadankahdenkymmenen miljoonan panostusta lisäksi esitämme lisärahaa luonnon monimuotoisuuden parantamiseen ja kehitysyhteistyöhön myös tämä kehitysyhteistyörahoitus on osaltaan meidän esittämäämme panostusta ilmastonmuutoksen hillintään

arvoisa herra puhemies perussuomalaisten eduskuntaryhmä kantaa huolta kansalaisten turvallisuudesta globaalissa maailmassa turvallisuusuhat ovat yhä moninaisempia ne saattavat vaihdella yksilöiden yksilöiden suorittamista rikoksista jopa toisten valtioiden harjoittamaan häirintään saakka perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti esittääkin merkittäviä panostuksia suojelupoliisin keskusrikospoliisin puolustusvoimien hätäkeskuslaitoksen rajavartiolaitoksen ja tullin haluamme taata että kansalaisten turvallisuudesta ei tingitä viime viikolla uutisoitiin kuinka joka neljännessä kunnassa poliisi ei ole saanut yhtään varkautta selvitettyä vähäisemmät omaisuusrikokset jäävät käytännössä kokonaan tutkimatta tämä on suoraa seurausta poliisin liian vähistä resursseista poliisien määrä on vähentynyt kaksituhattakymmenen luvulla noin seitsemästätuhannestakahdeksastasadasta nyt vakiinnutettuun seitsemääntuhanteenkahteensataan poliisien määrän kehityksen perusteella suomessa on vuonna kaksituhattakaksikymmentä noin satakaksikymmentäkaksi poliisia sataatuhatta asukasta kohden muissa pohjoismaissa vastaava luku on vähintään kahdennessasadannessa vaihtoehtobudjetissa esitämmekin viittäkymmentä miljoonaa euroa kahdeksansadan poliisin kouluttamiseen ja palkkaamiseen poliisin ja puolustusvoimien resursseihin on tehty tällä vaalikaudella oikeansuuntaisia panostuksia liian suuri osa määrärahoista menee kuitenkin jatkuvasti kohoaviin kiinteistökustannuksiin turvallisuusviranomaisten ei pitäisi joutua heikentämään valmiuksiaan suorittaa lakisääteisiä tehtäviä kasvavien tilakustannusten vuoksi arvoisa puhemies maahanmuuttoa tapahtuu erityisesti sellaisilta kehittymättömiltä alueilta joiden kansalaiset sopeutuvat vaikeasti suomalaiseen kulttuuriin oppivat vaivoin kieltä ja ovat vaikeasti työllistettäviä tämänkaltainen maahanmuutto ainoastaan heikentää huoltosuhdetta ja korostaa vaikeuksia työmarkkinoilla lisäksi näistä kulttuureista tulee usein suomalaiseen yhteiskuntaan sopimattomia tapoja ja käytänteitä tällaisia ovat esimerkiksi uskonnon sukupuolen tai seksuaalisen taipumuksen perusteella tapahtuva syrjintä ja suoranainen väkivalta näiden vahingollisten ilmiöiden rajoittamista ja ehkäisemistä varten perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää kaikkien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden säilöönottoa esimerkiksi parakkimajoitukseen

muiden yhteiskunnallisien etuuksien tarvetta se että ihmisen työpanos menetetään varhaisen kuntoutuksen puuttumisen myötä on sekä tragedia yksilölle itselleen että merkittävä taloudellinen menetys yhteiskunnalle kiitos

arvoisa puhemies

jossa oppositiopuolueiden budjettivaihtoehdot käsitellään yhdessä ja samassa istunnossa on mielestäni kyllä erittäin hyvä ja onnistunut käytäntö siinä on mahdollista vertailla hallituksen vaihtoehtoa ja eri puolueiden vaihtoehtoja ja samalla nähdä minkälaisia poliittisia eroja tulevaisuuden suunnittelemisessa nähdään kun puhutaan tulevan vuoden budjetista niin mielestäni sen vaikutuksia tulisi kuitenkin arvioida pidemmällä tähtäimellä kuin pelkästään niillä vaikutuksilla jotka seuraavat ensi vuonna esimerkiksi hyvän perhepolitiikan sato korjataan vasta lasten aikuistuttua ja perhepolitiikassa on ollut se ongelma ja on edelleen että kun sitä suunnitellaan neljän vuoden tai vuoden tähtäimellä niin lapsethan eivät ennätä edes päästä päiväkodista ulos saatikka sitten aikuisikään ja ja hyödyttämään ikään kuin yhteiskuntaa työpanoksellaan tämän yhden vaalikauden aikana tai yhden budjettivuoden aikana parempi perhevapaamalli josta täällä on käyty keskustelua ei ole sellainen jossa perheiden valinnanvapautta kavennetaan jossa oikeus pienten lasten kotihoitoon rajoitetaan tai tai jopa romutetaan jossa lapselle ei tule oikeutta oman äidin tai isän syliin kyllä isät ja äidit tietävät parhaiten mikä on paras paikka juuri sen oman lapsen päivähoitoon lapsethan ovat yksilöitä toiset lapset tarvitsevat pidempään kotihoitoa ja toiset taas sopeutuvat varhaisemmassa vaiheessa lapsiryhmiin vuoksi mielestäni ei tulisi ikään kuin hallinnosta käsin ohjata sitä millä tavoin perheet järjestävät päivähoitonsa vaan tulisi antaa perheille mahdollisuus tehdä valintoja sen takia se perhevapaauudistus josta täällä on puhuttu jouti todellakin menemään ja annan hallitukselle tunnustuksen siitä että sitä ei ei tänne käsiteltäväksi tuotu mutta hallitusta on kyllä syytä moittia siitä että se ei ole kyennyt reagoimaan syntyvyyden syöksykierteeseen kun perheministeri asetettiin oikein nimeltä perhe ja peruspalveluministeri niin kyllä siihen kohdistui suuria odotuksia ainakin kristillisdemokraattien taholta ja toki on tunnustettava että joitakin pieniä parannuksia perheiden kannalta on tehty mutta pidän surullisena sitä että tällaisena aikana esimerkiksi poistetaan ja luovutaan verotuksen lapsivähennyksestä mikä saatiin viime vaalikaudella aikaan ja myös lapsilisien indeksikorotuksesta on luovuttu lapsilisien reaaliarvo siten jatkuvasti heikkenee ja lapsilisät ovat kuitenkin se kaikkein tärkein perhepoliittinen tuki ja ja etuus nämä ovat huonoja viestejä lapsista haaveileville perheille ja sen vuoksi toivon että ne vaihtoehdot joita kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitetään juuri perhepolitiikan parantamiseksi otettaisiin vakavasti ja ja että ne saisivat kannatusta kun

puhemies edellisvuosien kokemusten perusteella oli arvattavissa että oikeisto hyökkää sdpn vaihtoehtobudjettia vastaan väittämällä sitä taloudellisesti vastuuttomaksi ja kestämättömäksi väitetään ettei tarpeellisten investointien ja menolisäysten kattamiseksi ole uskottavia esityksiä tämä on hallituspuolueiden epätoivoinen yritys mitätöidä sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti vastuullinen kokonaisuus ehdotukseemme aidosti perehtyvä ei voi välttyä faktalta että sdp ei sorru katteettomiin vaalilupauksiin vaihtoehtomme tulevaisuuteen vastuullisesti tässä salissa ei puhuta riittävästi siitä että yksi merkittävin ero oikeisto ja ja vasemmistopuolueiden talouspoliittisissa linjauksissa liittyy siihen millä perusteella verotetaan ja miksi verotus liittyy kiinteästi myös elinkeino ja työllisyyspolitiikkaan niinpä näke myseroja on nähtävissä senkin suhteen sdp haluaa huolehtia siitä että talouspolitiikka on tuloksellista oikeudenmukaista eikä kasvata eriarvoisuutta sdpn verotus on luonteeltaan fiskaalista sillä pyritään siis rahoittamaan hyvinvointia ja kasvua tukevat julkiset palvelut tämä on täysin päinvastainen lähtökohta hallitukseen verrattuna joka ei ole käyttänyt verotusta tehokkaana työkaluna tässä tehtävässä veroratkaisut eivät ole vieneet tavoitteita eteenpäin vielä vähemmän niitä ovat edistäneet leikkaukset koulutukseen sosiaaliseen hyvinvointiin ja palveluihin tämän pitäisi olla itsestäänselvyys finanssipolitiikka on suhteutettava suhdanneodotuksiin ja juuri näin sdp tekee otamme velkaa yli puoli miljardia vähemmän kuin hallitus tuottavuuden kasvun edellyttämiä tulevaisuusinvestointeja ei yksinkertaisesti ole varaa ei taloudellisesti eikä inhimillisesti jättää tekemättä yhteiskunnalliset investoinnit ovat välttämättömiä sillä ilman niitä voimme unohtaa tavoitteet työllisyysasteen nostamisesta ja julkisen talouden turvaamisesta myös pidemmällä aikavälillä sdpn esittämät investoinnit maksavat itsensä takaisin ne maksavat itsensä takaisin hallitus ei ymmärrä eroa kestävyysinvestointien ja käyttömenojen välillä sdpn näkemyksen mukaan elinkeinopolitiikan lähtökohtana tulee olla uuden kasvun luominen osaamispohjan vahvistaminen sekä monipuolisen viennin edistäminen elinkeinopolitiikan tulee luoda uutta työtä kansantaloudellinen kestävyys on monen asian summa se edellyttää aktiivista elinkeinopolitiikkaa oikeudenmukaista ja tuottavuutta lisäävää veropolitiikkaa fiksua työllisyyspolitiikkaa tulevaisuuteen katsovaa koulutuspolitiikkaa sekä ehdottomasti tasa arvoisuutta ylläpitävää sosiaalipolitiikkaa

ole työllisyyttä parantavia vaikutuksia sdpn vaihtoehdossa pääosa tulonlisäyksistä tulee veropohjan tiivistämisestä ja omaisuuden tuoton verotuksesta takertuminen suomen pankkiin tai sitran taseen puhdistamiseen hallituspuolueiden edustajien käyttämiä termejä lainaten on takertumista lillukanvarsiin ja samalla keskustelua ohjataan muualle työryhmää asian selvittämiseen ollaan perustamassa niin kuin tiedetään vaihtoehto nojautuu hyvän veropolitiikan tärkeimpään periaatteeseen tiiviit veropohjat mahdollistavat alhaisemmat verokannat ja vaikka verotuotot kasvavat voimme silti keventää pieni ja keskituloisten palkansaajien eläkeläisten ja muiden etuuksia saavien ihmisten verotusta verosuunnitteluun ja osinkojen verotukseen liittyy paljon aukkoja jotka täytyy tukkia harmaan talouden ja aggressiivisen veronkierron estäminen on välttämätöntä hallitus ja suomen yrittäjät hyökkäävät sdptä vastaan yritysvähennyksen poistamisen takia hallituksen oman esityksen mukaan yrittäjävähennyksellä ei ole vaikutusta työllisyyteen se suosii suurituloisia eikä täytä yhdessä laadittuja yritystukikriteerejä suomen yrittäjät on yrittänyt häivyttää tämän tosiasian esittämällä tilastot ja sen tiedot harhaanjohtavasti lisäksi on syytä todeta että sy ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut tietoja eri tuloluokkiin kuuluvien yrittäjävähennysten saajien tuloista vaikka se olisi enemmän kuin olennaista vaikutusten arvioinnissa sdpn vaihtoehto hyödyttää pieni ja keskituloisia erityisesti pienyrittäjiä sdp ei esitä höttöbudjetteja hallitus pyrkii tietoisesti ohjaamaan keskustelua pois verotuksesta ja sen periaatteista mikäli kokoomus ja keskusta olisivat valmiita edes harkitsemaan luopumista kaikkein suurituloisimpien verohelpotuksista ja muuttamaan painopistettä työn tekemisestä omistamiseen mikäli hallitus olisi aidosti valmis harkitsemaan veropohjan tiivistämistä ja harmaan talouden ehkäisemistä tässä yhteiskunnassa olisi varaa rakentaa kestävää tulevaisuutta

arvoisa puhemies jotain rajaa perussuomalaisilla on isänmaallinen vaihtoehto edustaja ala nissilä otti täällä kantaa euroopan isänmaallisten ja kansallismielisten puolueiden nousuun esimerkiksi itävallassa ne ovat jo vallankahvassa tiedättekö te mistä tämä johtuu se johtuu siitä että asiat ovat menneet pieleen tulokset eivät ole olleet sellaisia mitkä olisivat kansaa miellyttäneet on käsittämätöntä että esimerkiksi pakistanissa kristitty joka pilkkasi muhammedia sai kuolemantuomion hänet vapautettiin siitä mutta esimerkiksi isosta britanniasta hän ei voi hakea turvapaikkaa koska siellä on tehty sellaista maahanmuuttopolitiikkaa että ääri islamilaiset suuttuisivat siitä tähän on

vanhat puolueet euroopassa ovat tehneet peruuttamatonta vahinkoa euroopassa niille valtioille jotka ovat holtitonta maahanmuuttopolitiikkaa harjoittaneet ja nyt me realistipoliitikot yritämme korjata sen mikä korjattavissa on

ryhmäkoot pienemmiksi me haluamme oikeudenmukaisuutta me haluamme että suomalaisten turvallisuus ja elintaso nousevat olemme erityisen huolissamme suomalaisista nuorista haluamme panostaa mielenterveystyöhön ja kiusaamisen ehkäisyyn valitettavasti moni nuori voi pahoin jopa neljänneksellä on diagnosoitu mielenterveyden ongelmia huolimatta panostuksista nuorisotyöhön me emme ole onnistuneet tavoittamaan sitä kohderyhmää joka on eniten tuen tarpeessa nyt me tarvitsemme kouluihin lisää panostuksia ehdottomasti ehkä päiväkoteihin myös perhetyöntekijän me tarvitsemme uusia avauksia ja me tarvitsemme että ne niukat resurssit mitkä meillä on me käytämme suomalaisiin lisäksi isänmaallisena puolueena olemme huolissamme suomen teollisuuspolitiikasta koska meillä ei ole mitään kansallista teollisuuspolitiikkaa me olemme lähinnä ajopuuna kun me katsomme mitä muualla maailmassa on tapahtunut meillä on kymmenen menetettyä kasvun vuotta kun muualla muut maat ympärillämme ovat kasvaneet noin kolme viiva neljä prosenttia me pääsimme tähän viimeiseen junaan mukaan onneksi mutta se tarkoittaa sitä että tähänkin pääsimme liian myöhään koska kohta taas esimerkiksi korot nousevat valtionvelassa ja tämä kasvu on jo pysähtymässä perussuomalainen isänmaallinen politiikka tarkoittaa myös sitä että sen lisäksi että meillä on järkevä energiapolitiikka joka halpuuttaa liikkumisen ja teollisuuden logistisia kustannuksia me haluamme suojella kansallisomaisuutta ja säilyttää sitä jälkipolville puhdas vesi ilma ja luonto ovat kansallisomaisuuttamme

teollisuuden kilpailukykyä lisäksi meidän luonnonvarat eivät voi olla ihan kenen tahansa käytettävissä esimerkiksi kaivosyhtiö hyödyntää malmiesiintymän ja pilaa ympäristön luonnon mutta kaivoksen ehtyessä yhtiö laitetaan konkurssiin ja jätetään ympäristövahinkojen korjaaminen suomalaisten veronmaksajien harteille perussuomalaiset haluavat puolustaa suomalaista työtä ja maataloutta myös maataloutta keskusta on unohtanut maatalouden ja maaseudun perussuomalaisille omavaraisuus on erittäin tärkeä asia esimerkiksi eun seuraava rahoituskehys on yksi kuolinisku lisää maataloudelle

arvoisa puhemies en tiedä jäikö edellisen puhujan paperit mutta niitä ainakaan aio käyttää inhimillisempi ja kestävämpi suomi on kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin otsake ja tällä me tällä me haluamme tosiaankin tuoda esille sen että itse asiassa aika pienilläkin muutoksilla alle miljardin muutoksilla tähän hallituksen budjettiin saataisiin koko lailla erilaista inhimillisempää ja kestävämpää talouspolitiikkaa aikaiseksi aina ei tarvitse välttämättä koko suurta budjettikirjaa myllätä ylösalaisin riittää että tehdään sellaisia oikein kohdennettuja tulonsiirtoja jotka vaikuttavat niihin ihmisryhmiin jotka kipeimmin tässä yhteiskunnassa apua tarvitsevat jos katsotaan läpileikkauksenomaisesti niin kdllä nämä panostukset liittyvät ennen kaikkea ikäihmisiin ja myöskin sitten lapsiperheisiin toisaalta koulutukseen ja turvallisuuteen jos ajatellaan nyt suomalaisen yhteiskunnan tilannetta joka on onneksi se että elämme talouden puolella nousukautta ja ihmiset työllistyvät niin tällaisessa tilanteessa olisi todella tärkeää huolehtia siitä että kaikki eri kansanryhmät pystyisivät tästä nousukaudesta hyötymään ja saisivat sitten myöskin oman osansa kasvun hedelmistä näinhän ei ikävä kyllä ole käynyt koska hallitus heti tuossa ensimmäisen vuoden aikana toki myönnetään silloin talousnäkymät olivat aika synkät

jotka koskevat siis kaikkia näitä perusetuuksia pienituloisimmat henkilöt elävät

tämä on tietysti vähän hämmentävää jotenkin tuntuu että oliko siinä vaiheessa hallituksella ikään kuin semmoinen ajatus että tämä talouden näkymä ei tästä hevin muutu ja betonoitiin tällä tavalla sitten nämä päätökset vähän kummalta tuntui oliko viime viikonlopun sunnuntain vai lauantain hesarissa kun pääministeri sitten aprikoi sitä että tulikohan leikattua liikaa no jos tällaisiakin ajatuksia ajatuksia tulee pääministerin mieleen niin varmasti olisi silloin järkevää ja hyvä pohtia tätä päätöstä ja ajatella niin että entäs jos nyt tehtäisiinkin sitten seuraavalle vuodelle näitä indeksijäädytysten purkamisia jolloinka nämä henkilöt jotka elävät näitten perusetuuksien varassa muun muassa kansaneläkeläiset pääsisivät sitten tästä talouden noususta myöskin hyötymään toinen sellainen ihmisryhmä joka nousee vahvasti tässä esille on lapsiperheet täällä valtiovarainministeri orpo on useaan otteeseen tuonut esille sen että tämän hallituskauden aikana minkään ihmisryhmän verotus ei ole kiristynyt no se ei pidä paikkaansa lapsiperheet on se ainut ihmisryhmä jota tämä hallitus on sitten kurittanut veronkorotuksilla ja ja sehän johtuu siitä että lapsivähennys on poistettu kristillisdemokraatit silloin viime hallituksessa tämän lapsivähennyksen saivat aikaiseksi ja siinä mielessä sitten harmillisesti harmillisesti niin harmillisesti se sitten mentiin poistamaan sitä olisi aivan hyvin voitu jatkaa ja se olisi sillä tavalla ollut sitten myöskin takaamassa nimenomaan

tämän verokannustimen kristillisdemokraatit ovat tehneet myöskin useita kohdennettuja kohdennettuja lakialoitteita ja nostan tässä ihan muutaman esille ensinnäkin omissa nimissäni on lakialoite joka liittyy omaishoidon palkkion korotukseen omaishoitajat tekevät arvokasta työtä mutta ikävä kyllä tuntuu että se arvokkuus usein muistetaan vain niissä juhlapuheissa mutta omaishoitajat todellakin tarvitsevat paremman paremman tuen ja tietysti pitemmällä tähtäimellä olisi tärkeätä että nämä omaishoidon kriteerit olisivat yhteneväiset ympäri suomea ja myöskin että omaishoidon maksatus olisi keskitetty esimerkiksi kelaan ja sitä kautta sitten voitaisiin varmistua siitä että taloudelliset tilanteet mitkä kunnissa vaihtelevat eivät vaikuttaisi sitten tähän omaishoidon tukeen toinen minkä haluan tässä nostaa esille on sitten aloite joka koskee

ja itse asiassa tämä aloite koskee erityisesti vapaata sivistystyötä meillä on aika monta aloitetta jotka liittyvät siihen ja tämän ensimmäinen allekirjoittaja on edustaja räsänen joka tuossa omassa puheenvuorossaan ei kerinnyt tätä asia esitellä me lähtisimme siitä että kansanopistojen kohdalla lakia muutettaisiin siten että ylläpitäjille myönnettäisiin sama valtionosuus kuin opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten ylläpitäjille ja tämä tarkoittaisi sitä että näitten vapaan sivistystyön laitosten taloudellinen tilanne parantuisi tulevalle vuodelle

herra puhemies palaisin tähän sdpn varjobudjettiin ja siellä siellä tähän kohtaan jossa puhutaan tuloista ensi vuodelle siellä on säästöt ja tehostaminen kohdassa hallinnon digitalisaatio ja toimintauudistuksen tuotot ja sinne on merkattu peräti kaksisataa miljoonaa euroa tuloa ensi vuodelle nyt kun tässä nykyhallitus on kyllä perannut tätä hallinnon digitalisaatiota ja toimintauudistuksia ja säästänyt sieltä kyllä mielestäni aika lailla ja jokainen kivi on käännetty ja tuottoa on saatu se mikä saadaan niin olisi todella innostavaa nyt kuulla mikä viisasten kivi siellä sdpllä vielä on että mistä saadaan vielä kaksisataa miljoonaa euroa yhden vuoden aikana tuloa valtion budjettiin hallinnon digitalisaatio ja toimintauudistuksen tuottoina jos täällä on paikalla sdpn edustaja niin kiinnostuksella kuulisin sen yksityiskohtaisen selvityksen sillä olen varma että jos tällainen yksityiskohtainen selostus saadaan niin valtiovarainministeriö ottaa ilomielin budjettiin nämä kaksisataa miljoonaa käytettäväksi ensi vuonna joten kertokaa pyydän sitten tämäkin tulonlähde sitä samaa höttöä ja sitä samaa sdpläistä talouspolitiikkaa joka perustuu lähinnä mielikuvitukseen toiveajatteluun ja siihen että joku muu maksaa

arvoisa

jokaisen muun muassa ala nissilän kannattaa tutustua tarkemmin siihen miten se toimii sitä minä ihmettelen täällä vihervasemmistohan siunaa pitkin seiniä ja on auttavinaan kaikkia ja niin kuin kopra

miten voi olla että kokoomus ja keskustapuolue tekevät tämmöisiä siirtoja niin kuin maahanmuutossa josta edellä huhtasaari hyvin puhui muun muassa zyskowicz otti esille tämän perussuomalaisten kehitysapupolitiikan jossa annetaan kehitysapua kyllä mutta vapaaehtoisuuden pohjalta eilen keskustelussa muun muassa vihreät sanoivat näin että jopa kahdeksankymmentä prosenttia kansalaisista on valmis antamaan kehitysapuun no jos tämä nyt on vapaaehtoisuuden pohjalla niin sehän voi jopa lisääntyä mutta ei oteta valtion budjetista sitä arvoisa puhemies minä olen pikkusen laittanut tänne ylös vuosi toisensa perään valtion budjetista lohkaistaan satoja miljoonia euroja ja siinä on monta kättä välissä ottamassa ennen kuin edes osa menee perille kääriäinen joka oli ollut kehitysapuyhteistyössä neljäkymmentä vuotta sanoi että prosentti menee perille elikkä siellä poppaukko ajelee maasturilla lenkkiä että poro pyörii viidakossa se ei sinne köyhän suuhun varmasti silloin mene ja monta muuta siellä on

kehitysapu on raha automaatti johon suomalaisen veronmaksajan rahoja kipataan vuodesta toiseen onko kehitysavun parissa puuhaavilla järjestöillä minkäänlaista tulosvastuuta minkäänlaista tulosvastuuta vai ovatko veronmaksajien rahat heille itsestäänselvyys tuloksista riippumatta eilen täällä puhuttiin nolla pilkku seitsemästä prosentista että se on väkisin saatava siihen että voidaan ottaa lisää velkaa tuleville sukupolville ja ainoastaan siinä se vastuu on että voidaan sitä omaa kilpeä kiillottaa siellä ja esitellä että me olemme tehneet näin paljon jollekin brysselin herralle taikka jollekin muulle perillemenosta ei ole niin väliä helmikuussa kaksituhattakuusitoista tein kirjallisen kysymyksen maahanmuuttoverosta tuota kysymystä voi soveltaa myös kehitysapuun oikeudenmukaista olisi että tämän avustusmuodon kannattajat vastaisivat kuluista tämä olisi järjestettävissä verotuksen kautta samaan malliin kuin kirkollisveroa maksetaan verolomakkeessa olisi kohta johon henkilö voisi ruksimalla ilmoittaa osallistuvansa osallistuvansa kehitysavun kustannuksiin kirkollisveron tapaan summa olisi lähtökohtaisesti jokin tietty prosentuaalinen osuus tuloista toki enemmänkin voisi halutessaan maksaa jos haluaa niin laittaa vaikka koko omaisuutensa jos siitä hyvä mieli tulee mutta ei ole esteitä eikö ole hyvä realistinen esitys ja siinä tuskin on minkäänlaista populismia ei ainakaan toveripopulismia kiitos

tätä keskustelua itse totesin osattomuudesta että yhteiskunnassa on myöskin paljon osattomuutta on alueellista eriarvoistumista tulonjaon mukaista eriarvoistumista sosiaalista ja koulutuksellista eriarvoistumista onneksi työllisyys on paljon parantunut ja se on parhaita lääkkeitä tähän mutta meillä ja maailmalla tällainen osattomuus on johtanut populistien voiman kasvuun ja minä pelkään että sieltä ei apua löydy näyttää että ruotsissa demokratia on jäätynyt italiassa talous menee päin seiniä ja ja niin edelleen

verolinjasta joka on tässä vaihdellut minä laskin että tämä on nyt jo neljäs veropaperi mitä täällä esitetään meille veropolitiikassa kuitenkin ennustettavuus vakaus on tärkeätä ei saa olla poukkoilevaa kun minä kuuntelen edustaja harakkaa ja kun joku yrittäjä kuuntelee edustaja harakkaa niin minä en tiedä sitten se luo vain epävarmuutta tähän talouteen on hyvä että ollaan aktiivisia mutta me tarvitsemme myöskin vakautta ja pitkäjänteisyyttä sdp kiristäisi verotusta se että kokonaisveroaste on nyt pitkästä aikaa kääntynyt laskuun on hyvä asia edellisellä vaalikaudellahan sitä kiristettiin ja ja tuloksethan olivat taloudessa varsin huonoja me tarvitsemme totta kai verotuloja mutta nyt pitää maltillisesti verotusta uudistaa me teemme verotuksen tiekarttaa tuloverotuksen ja yhteisöverotuksen osalta ja siitä saamme eväitä että voidaan

puhemies on tärkeätä ja kyllä silloin esimerkiksi joidenkin yleishyödyllisten yhteisöjen osinkotulojen verotusta taikka ulkomaisten osingonsaajien verotusta ja sijoitusverotusta voidaan myöskin tarkastella kun seuraavaa hallitusohjelmaa tehdään oikeudenmukaisuus on tärkeää matalat verokannat tiivis veropohja oikeudenmukaisuus ja kannustava verotus ovat ne linjat joita keskusta ajaa ja haluaa todella satsata tähän työllisyyteen koska se on se suuri kuva joka joka sitten yhdessä meidän muiden uudistusten kanssa mahdollistaa talouden tasapainon ja estää sen että tarvitsisi juustohöylällä

säästää arvoisa

arvoisa puhemies

uudistusta tekemään koska sen antamat reunaehdot olivat epärealistiset ja keskenään ristiriitaiset sdp sen sijaan on asian kanssa tosissaan ja olemme valmiita uudistamaan perhevapaat vaikka heti nykyinen perhevapaajärjestelmä ylläpitää sukupuolten välistä rakenteellista epätasa arvoa hoivavastuun kasautuminen lähes yksinomaan äideille heikentää niin naisten asemaa työelämässä kuin isien asemaa vanhempina naisilla perhevapaiden sukupuolittuneisuus näkyy alempana palkkatasona huonompina etenemismahdollisuuksina epävarmuutena työelämässä ja lopulta pienempinä eläkkeinä miehillä se näkyy esimerkiksi heikompana asemana huoltajuusjärjestelyissä erotilanteissa sekä siinä ettei perhevapaita voi välttämättä pitää vaikka haluaisikin millä tavoin perhevapaita sitten pitäisi uudistaa sdpn perhevapaamallin avainsanat ovat joustavuus tasa arvoisuus ja perheiden moninaisuuden huomioiminen mallissa etuudet jaettaisiin kolmeen osaan äitiysrahaan ansiosidonnaiseen vanhempainrahaan ja euromääräiseen vanhempainrahaan äitiysraha takaa äidille kahdenkymmenenkahdeksan päivän ansiosidonnaisen vapaan joka voi alkaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti ajatuksellisesti tämä vastaa sitä osaa nykyisestä äitiysrahasta joka maksetaan ennen lapsen syntymää sdpn mallissa ansiosidonnaista vanhempainrahakautta pidennetään porrastetusti kuuteentoista kuukauteen siihen edetään pidentämällä asteittain vanhemmille korvamerkittyjä päivärahajaksoja ja ja vanhempien kesken jaettavaa jaksoa tavoitteenamme on että vapaat jakautuisivat nykyistä tasaisemmin sukupuolten välillä perheet sopivat itse miten vapaat pidetään yksinhuoltajan on mahdollista käyttää kaikki vapaajaksot itse lähtökohtaisesti kolmen kuukauden kiintiöityä vapaajaksoa ei voi siirtää toiselle vanhemmalle mutta esimerkiksi toisen vanhemman sairastuessa vapaita on mahdollista siirtää joustavasti

pidemmälle ajalle siten että kokonaissumma pysyy samana esimerkiksi siihen asti kun lapsi täyttää kolme vuotta vanhemmat voivat käyttää euromääräistä vanhempainrahaa samanaikaisesti kuukauden ajan euromääräistä vanhempainrahaa on myös mahdollista siirtää esimerkiksi isovanhemmalle hänen jäädessään hoitamaan lasta huomattava parannus nykymalliin on sdpn mallin joustavuus euromääräinen vanhempainraha on kaikilta osin puolitettavissa ja jaettavissa eripituisille jaksoille ja sitä on mahdollista käyttää vapaasti valittuina ajankohtina kunnes lapsi täyttää kymmenen vuotta jako voi olla joustavakin ja mahdollistaa siten vaikkapa työhön paluun osa aikaisesti ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa euromääräisen vanhempainrahan jälkeen tai euromääräisten jaksojen välillä arvoisa puhemies perhevapaamallimme edistää tasa arvoa sekä työn ja perhe elämän yhteensovittamista eniten mallista hyötyvät ne perheet joissa molemmat vanhemmat käyttävät nykyistä tasa arvoisemmin vanhempainvapaita ja perheet joissa lapsi siirtyy päivähoitoon noin kahden ikävuoden jälkeen tämä on toki perheiden itsensä ratkaistavissa mallin joustavuudesta sekä perhe elämän ja työn paremmasta yhteensovittamisesta hyötyvät kaikki perheet perhevapaiden uudistaminen on yhteiskunnallisesti ja tasa arvon toteutumisen kannalta niin merkittävä kysymys ettei sitä ole yksinkertaisesti varaa jättää tekemättä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen sukupuolten välillä parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa ja miesten asemaa perheissä ja vanhempina sekä edesauttaisi lapsen mahdollisuutta molempien vanhempiensa läheisyyteen ja hoivaan pienestä pitäen

alun perin halusin käyttää vastauspuheenvuoron edustaja hakkaraisen puheeseen mutta kun siinä kohtaa ei ollut mahdollista käydä debattia niin vaikka edustaja hakkarainen onkin lähtenyt salista haluan kuitenkin kommentoida muutamia hänen väitteitään hän täällä jyrkästi hyökkäsi kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä kohtaan ja se tuntui todella surulliselta koska uskon että edustaja hakkarainenkin hyvin tuntee muutamia kristillistaustaisia järjestöjä jotka tekevät äärimmäisen arvokasta kehitysyhteistyötä mutta myöskin niin että samat työntekijät toimivat lähetystyön tehtävissä tehtävissä omalla omalla ajallansa ja toimivat paikallisissa seurakunnissa myöskin myöskin avustavina avustavina henkilöinä siinä mielessä tuntui kyllä lähestulkoon pahalta että edustaja hakkarainen tällä tavalla nonsaleerasi näitten järjestöjen tekemän äärimmäisen arvokkaan työn toisaalta sitten perussuomalaisten linjassa on tämmöinen tietty epäloogisuus kun he niin voimakkaasti kehitysyhteistyövaroja kritisoivat koska kuitenkin niitä samoja varoja käytetään myöskin tähän humanitääriseen apuun ja muun muassa pakolaisleirien tilanteen parantamiseen se viesti tuntuu säännöllisesti olevan se että että emme halua ihmisiä tänne mutta emme kyllä myöskään halua auttaa heitä missään muuallakaan ja tämä on jollakin tavalla epäloogisuuden huippu voisi kuvitella että silloin halutaan nimenomaan esimerkiksi näitten pakolaisleirien tilannetta olla helpottamassa jotta sellaista painetta lähteä liikenteeseen ei sieltä tulisi ja sitten toisaalta kiintiöpakolaisjärjestelmää käyttäen olisi olisi kaikkein järkevintä toimia ja voisiko sanoa kaikkein hädänalaisimpien ihmisten auttamiseen parhaat mahdollisuudet silloin otettaisiin ne ihmiset jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja pystyttäisiin heitä auttamaan mutta tietysti jos jos aatteessa on ihmiskuvassa sitä ajatusta että kaikki ihmiset eivät olekaan meidän lähimmäisiämme ja eivät ole samalla tavalla

tiedän että että näissä järjestöissä jos missä tehdään arvokasta työtä todellakin sitten esimerkiksi kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa me olemme lähteneet siitä että nimenomaan näiden kansalaisjärjestöjen panosta tulee lisätä kehitysyhteistyössä koska ne tekevät ruohonjuuritason työtä ne tuntevat paikalliset olosuhteet niillä on ne kontaktit siellä paikallistasolla ja ja itse toivon että meillä pikemminkin tässä suomalaisessa kehitysyhteistyön rahoituksessa näitten järjestöjen rooli voisi tulevaisuudessa olla vielä vahvempi

arvoisa herra puhemies me vihreät haluamme vaihtoehtobudjettimme kirjauksin kääntää suomen suuntaa ja rakentaa tulevaisuutta jossa ilmastonmuutosta torjutaan nykyistä suuremmalla kunnianhimolla me toteamme että tulevat eduskuntavaalit ovat ilmastovaalit ja puolueiden pitää esittää omat ratkaisunsa me haluamme myös tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parasta ja panostamme siksi koulutuksen kaikille asteille tuntuvasti haluamme että köyhiltä leikkaaminen loppuu se on arvovalinta jota ei olisi ollut pakko tehdä haluamme parantaa köyhien ihmisten tilannetta välittömästi ja haluamme rakentaa suomea jossa tehdään inhimillisiä arvovalintoja myös valtion budjetissa niin että siellä näkyvät myöskin suomalaisen luonnon globaalin vastuun ja tasa arvon kysymykset arvoisa puhemies vaihtoehtobudjettimme on tasapainoinen esitys suhteessa hallituksen esitykseen emme siis ota yhtään enempää velkaa se on osoitus siitä että toisenlainen politiikka kuin mitä tällä hallituskaudella olemme nähneet keräämme veroja noin yksi pilkku viisi miljardia enemmän ja kasvatamme määrärahoja saman verran työtä verotamme kuten hallitus kiristämme muun muassa osinkojen perintöjen ja omistusasumisen verotusta mutta kevennämme pienituloisten verotusta ottaisimme käyttöön myös uusia niin sanottuja haittaveroja kuten sokerivero louhintavero lentovero ja muovivero nämä ovat askeleita ylikulutuksen suitsimiseksi ja myös osittain päästöjen vähentämiseksi karsisimme ympäristölle haitallisia ja tehottomia tukia yhteensä yli kahdeksansadan miljoonan euron edestä arvoisa puhemies haluan palata tuohon keskusteluun työpaikoista ja vihreiden vaihtoehtobudjetin työllisyysvaikutuksista eduskunnan tietopalvelu arvokasta ja laadukasta työtä se ei silti tarkoita sitä että laskentamallit olisivat kaiken huomioivia ja täydellisiä niissä on myös kehittämisen varaa ja puutekohtia kuten täällä salissa on keskustelun aikaisemmissa vaiheissa todettu tietopalvelun vaihtoehtobudjettia koskevissa laskentakaavoissa kaikki mahdolliset panostukset sosiaaliturvaan joita vihreiden budjettiesityksessäkin on leikkaavat laskennallisesti työllisyyttä

tietopalvelun laskentamallissa tule huomioiduksi työllisyyden osalta mitenkään me olemme tästä tietoisena tehneet nuo arvovalinnat ja eurovalinnat vaihtoehtobudjetissamme siitä huolimatta arvoisa puhemies vihreiden ihmiskuva ei ole kuva laiskasta työn vieroksujasta vaan mahdollisuuksien arvoisesta ja vastuullisuuteen pyrkivästä kansalaisesta panostukset koulutukseen ja osaamiseen luovat sellaisenaan suoraan pelkästään koulutuskentälle tuhansia työpaikkoja joita ei tietopalvelun laskentamalli huomioi panostukset koulutukseen ja osaamiseen jotka ovat vaihtoehtobudjetissamme kahdeksansadan miljoonan euron luokkaa myös luovat pohjaa tulevalle kasvulle työllisyydelle ja talouden menestykselle vaihtoehtobudjetissamme työllisyyttä edistää myös perhevapaauudistus jonka hintalappu olisi mallissamme noin satakaksikymmentä miljoonaa euroa työllisyyttä edistäisi myös jo mainittu maksuton varhaiskasvatus viisi vuotiaille jota ei laskentamalli huomioi ja työllisyyttä edistäisi myös perustulokokeilun laajentaminen useampiin ihmisryhmiin mikä helpottaisi muun muassa yrittäjyyteen ryhtymistä arvoisa puhemies oletamme myös ja uskomme että ihmiset hakeutuvat töihin laskennallisista työnteon kannustimista riippumatta siitäkin syystä että työ tuo merkitystä elämään se kannattaa pitkällä tähtäimellä se kerryttää eläkettä riippumatta siitä mitä laskennallinen malli osoittaa tai kahtakymmentätuhatta työpaikkaa ei haluta vihreiden mallissa luoda esimerkiksi eläkeläisten selkänahasta kuten nyt tällä hallituskaudella on tehty jo kaksikymmentäneljätuhatta eläkeläistä on tippunut köyhyysrajan alapuolelle tällä hallituskaudella ja vielä seuraavanakin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista köyhyysrajan alapuolelle tippuu viisituhatta ihmistä kun hallitus ei pura indeksijäädytyksiä ja muita pienituloisiin ja eläkeläisten sosiaalietuuksiinkin kohdistuvia leikkauksia jotka me vaihtoehtobudjetissamme puramme se on arvovalinta arvoisa

syytä vastata tähän edustaja essayahin puheenvuoroon jossa hän kieltämättä nyt aika lailla veti mutkia suoriksi arvioidessaan perussuomalaisten ihmiskäsitystä ja myös edustaja hakkaraisen puhetta jossa edustaja mielestäni aivan aiheellisesti kritisoi kehitysavun tehokkuutta tai oikeastaan sen tehottomuutta edustaja essayah myös arveli etteivät perussuomalaiset haluaisi tukea lainkaan suomalaisten järjestöjen tekemää kehitysaputyötä perussuomalaisten näkemyksen mukaan kehitysyhteistyöllä on oma roolinsa esimerkiksi kohdemaiden koulutustason parantamisessa mutta kuten vaihtoehtobudjetissammekin todetaan kehitysavun tehokkuutta ja painopistettä on on muutettava lyhyen sitaatin vaihtoehtobudjettimme sivulta seitsemän perussuomalaiset haluavat että suomalaisten tuloksellisten järjestötoimijoiden painoarvoa kehitysyhteistyörahaston toiminnassa pitää kasvattaa kehitysavun painopistettä siirretään veroporkkanan avulla vapaaehtoisille lahjoituksille ja kehitysyhteistyön läpinäkyvyyttä on lisättävä jotta toiminnan vaikuttavuuden seuranta on mahdollista ja rahat voidaan keskittää tehokkaimmille ja hyödyllisimmille toimijoille mielestäni tästä kyllä varsin hyvin käy ilmi se että olemme nimenomaan näiden suomalaisten järjestötoimijoiden kannalla kehitysyhteistyössä ja näkemyksemme yleisesti ottaen on siis se että kehitysyhteistyötä tulee tulee tehdä jatkossa mutta sitä tulee tehdä huomattavasti tehokkaammin ja kustannustehokkaammin ja siihen arvelemme tämän oman mallimme johtavan mikäli se otetaan

arvoisa puhemies sdpn vaihtoehtobudjetti on todella kestävää kehitystä tukeva se on niin sosiaalisesti taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin kestävä yksi osoitus siitä on tämä meidän vaihtoehtobudjettiimme vahvasti mukaan ottamamme ilmiöpohjainen budjetointi täällä on iso kokonaisuus muun muassa ilmastonmuutoksen torjumisesta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta toivon todella että hallituspuolueiden edustajat ja hallitus perehtyvät

näihin isoihin haasteisiin ratkaisuja me olemme tässä vaihtoehtobudjetissa tuoneet monia vaihtoehtoja monia ratkaisuja näiden isojen kokonaisuuksien ratkaisemiseksi ja olemme käsitelleet tätä asiaa laajasti niin talouden ohjauskeinojen näkökulmasta kuin kuin sitten esimerkiksi asumisen liikenteen kestävän siirtymisen näkökulmasta ja monien muiden kokonaisuuksien kautta tämä on yhteinen iso haaste ja sen takia on tärkeää että että tämä on vahvasti meidän vaihtoehdossamme esillä ja ja toivottavasti muut puolueet jakavat tämän huolen ja ja haluavat myös omien vaihtoehtojensa osalta tarkastella tätä kysymystä erityisesti yhden asian vielä haluan täältä nostaa esiin se ei ole euromääräisesti niin iso panostus esitämme ilmastopaneelin rahoitukseen sadantuhannen euron määrärahalisäystä mutta haluan esittää semmoisen ajatuksen tässä ääneen että tulevaisuudessa ilmastopaneelin roolia olisi kenties syytä laajentaa siihen suuntaan että myös talouspoliittisen tarkastelun ja ja taloustieteellisen tarkastelun ilmastonäkökulma tulisi paremmin huomioiduksi eli ilmastopaneelin roolia voitaisiin laajentaa siihen suuntaan että että se pystyisi tuomaan poliittisille päätöksentekijöille paremmin myös talouspoliittista ja ja taloustieteellistä tietoa

ei vielä ole tässä meidän vaihtoehtobudjetissamme niin vahvasti mukana mutta varmasti tulemme tätä keskustelua jatkamaan ja ja sitten ensi keväänä tätä keskustelua

puhemies todella näillä veroratkaisuilla on tietysti myöskin merkitystä mitä budjettiin on tehty siinähän nostettiin eläketulovähennystä nostettiin perusvähennystä nämä molemmat plus taulukkotarkistukset tulevat nimenomaan veroja maksavien eläkeläisten hyväksi niin että heidän tilanteensa sillä tavalla on tässä huomioitu ja tietenkin takuueläke nousee

tarkastusvirasto julkisti raportin verotuista siinä todettiin että yleisesti ottaen pitää miettiä onko se verotuki verotuki paras vaikuttavuudeltaan usein kun budjettikehykset ovat ahtaat niin mahdollista on verotuksen kautta toimia otan esimerkiksi lentoveron suomi on saari ja ruotsista kokemus osoittaa että sen lentoveron pitäisi olla todella iso jotta sillä olisi vaikuttavuutta voisimmeko saada vaikuttavuutta enemmän panostamalla voimakkaasti biopolttoaineisiin lentoliikenteessä panostamalla voimakkaasti sähkölentokoneisiin ja niin edelleen puhemies ei tässä keskustelussa oikeastaan mitään vaihtoehtoa ole tullut ja luulen että jos näistä eri puolueiden esityksistä pitäisi muodostaa yhteinen kompromissi

kuitenkin hallitus lähti erittäin vaikeasta tilanteesta kuusi miljardia tuli velkaa vuodessa tehtiin strateginen hallitusohjelma on pystytty julkista taloutta tasapainottamaan ja ennen kaikkea työllisyysastetta nostamaan hyvin merkittävästi ja tätä hallituksen linjaa pitää jatkaa nyt meillä on uudella vaalikaudella mahdollisuus tätä linjaa jatkamalla työllisyysastetta nostamalla todellakin saada tämmöistä osallistavaa talouskasvua ottaa ihmisiä mukaan ja myöskin näitä pienempiä etuisuuksia parantaa nyt se on mahdollista kun on tehty tämä iso työ iso myönteinen käänne tällä vaalikaudella itse arvostan sitä erittäin paljon

edustaja saviolle hän hivenen pehmensi näitä kantoja mitä tuolta edustaja hakkaraisen suusta tuli kyllä edustaja hakkarainen totesi että sillä työllä mitä näissä järjestöissä tehdään ei ole minkäänlaista merkitystä vai sanoiko hän minkäänlaista arvoa mutta kyllä se minusta tuntui todella todella kovalta kovalta kommentilta kun on nähnyt sen työn vaikuttavuuden ja sen miten tärkeää se on ollut myöskin näitten paikallisten olosuhteitten ja ihmisten auttamisessa mutta tässä puheenvuorossa ajattelin muutamalla sanalla vielä puhua tästä vaihtoehtobudjetin tulopuolesta koska useimmitenhan tämä keskustelu keskittyy siihen millä tavalla me näitä menoja eri tavalla haluaisimme olla suuntaamassa kristillisdemokraateille on tärkeää osoittaa että verotuksella voi olla myös ohjaavaa vaikutusta ja siksi meille tämmöiset haittaverot ovat aina olleet myöskin se tapa tehdä veropolitiikkaa ja tässä meidän vaihtoehtobudjetissamme sokerivero on mukana täytyy muistaa että tällä hallituskaudella sosiaali ja terveysvaliokunta yksimielisesti antoi lausunnon valtiovarainvaliokunnalle siitä että sokeriveron käyttöön ottaminen pitäisi ottaa tarkasteluun jos ajatellaan että siis todellakin ylitse hallitus ja oppositiopuolueitten tämmöinen lausunto annettiin tällä hallituskaudella niin tämä hämmentää että miksi hallitus ei ole tähän tarttunut miksi tätä sokeriveroa ei ole lähdetty viemään eteenpäin tässä meidän mallissamme on kyse nimenomaan lisätystä sokerista elikkä silloin me emme tällaisia

luontaisesti sokeria sisältäviä tuotteita tietenkään olisi olisi verottamassa verottamassa sitten myöskin näihin energiajuomiin joitten haittavaikutuksista on paljon etenkin nuorten kohdalla ollut keskustelua tällaisen valmisteveron jolla toivottaisiin olevan hinnan kautta myös sitten sitä ohjaavaa vaikutusta alkoholiveron puolelle pientä lisäkorotusta enemmän kuin hallituksella täällä yhtenä iltana käytiinkin ihan hyvä keskustelu näistä työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuudesta ja ja meidän esityksemme on se että työntekijäjärjestöissä jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuutta puolitettaisiin elikkä siinä tulisi tämmöinen omavastuu kun taas sitten työnantajajärjestöjen kohdalla se poistettaisiin kokonaisuudessaan niin kuin täällä käytiin keskustelua kyse ei ole millään tavalla siitä että oltaisiin järjestäytymistä

aivan liian moni ihminen sosioekonomisesta taustasta iästä sukupuolesta katsomatta joutuu elämään keskellä väkivaltaa joko sen uhrina tai muuten jollakin tavalla sen keskellä esimerkiksi väkivaltaisessa perheessä elävä lapsi tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys tämä on iso ihmisoikeuskysymys mutta valitettavasti hallitukset eivät ei tämä hallitus eivätkä aiemmat hallitukset ole tehneet riittävästi tämän ison epäkohdan korjaamiseksi sen takia meidän vaihtoehtobudjetissamme tämäkin kysymys on nostettu esille ja halutaan jatkaa

istanbulin sopimuksen mukaisia velvoitteita joihin suomi on sitoutunut eli vähentää väkivaltaa sitä ja puuttua siihen nykyistä tehokkaammin me tarvitsemme lisää turvakotipaikkoja ja näiden lisäksi me tarvitsemme parempia palveluita ja matalan kynnyksen palveluita väkivallan keskellä eläville ihmisille meidän pitää puuttua näihin ongelmiin ajoissa ja sen tuen pitää olla

aina sitten niihin kaikkein vakavimpiin väkivallantekoihin johtavia jopa noin kaksikymmentä naista vuodessa kuolee lähisuhde ja parisuhdeväkivallan seurauksena tämä on erittäin vakava ja huolestuttava kysymys ja meidän pitää suhtautua siihen poliitikkoina myös suurella vakavuudella ja sen takia resursseja tarvitaan yksinkertaisesti enemmän tämä on myös taloudellinen kysymys lähi ja parisuhdeväkivalta aiheuttaa merkittävät taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle niin sosiaali ja terveydenhuollossa kuin viranomaisten toiminnassa on myös taloudellinen etu tietenkin inhimillinen etu jokaiselle ihmiselle mutta myös

puhemies vielä jatkan jonkun verran tästä tulopuolesta elikkä siitä millä kattaisimme kustannukset kun tuossa edellisen puheenvuoron lopussa jouduin kiirehtimään on tärkeää että tulevalla kaudella niin kuin täällä on käyty keskustelua meidän tulee meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme uudistaa ja yksi sellainen uudistamisen kohde joka on monella tavalla haasteellinen on asumistuen uudistaminen mutta asumistuessa on eräs sellainen asia mikä voitaisiin melko helposti korjata ja se on tämä omaisuusrajojen palauttaminen yleiseen asumistukeen on oikeastaan aika hämmentävää tullut vasta näissä tutkimuksissa esille että todellakaan meillä ei ole sellaista omaisuusrajaa olemassa asumistuessa ja ja näköjään kun katsotaan pääkaupunkiseudullakin kyllä tällaista suoranaista hyväksikäyttöä tämän asumistuen omaisuusrajan puuttumisesta on on nähtävissä elikkä ihmiset ihmiset kikkailevat elämäntilanteensa sellaiseksi että että he pystyvät pystyvät saamaan tulonsa niin pieniksi että he saavat asumistukea kun samanaikaisesti heillä saattaa olla olla asuntovarallisuutta tämä on hyvin hämmentävää miksi ja miten on mahdollista että tällainen aukko on jäänyt asumistuen ehtoihin sitten toisaalta tämä opiskelijoitten asumistuen ehtojen palauttaminen tämä

yleisen asumistuen piiriin tuleminen on johtanut myöskin tämmöisen kimppakämppäasumisen väheksymiseen mikä aikaisemmin oli hyvin yleistä että opiskelijat jakoivat yhdessä yhdessä saman asunnon mutta koska kela lähti tulkitsemaan että nämä samassa asunnossa olevat ihmiset muodostavat myöskin yhteisen parisuhteen ja ja sitä kautta sitten lähti vaikuttamaan näihin näihin tukiin se on aiheuttanut sen että hyvin monet opiskelijat hakeutuvat yksiöihin ja haluavat keskustojen kalliita yksiöitä hankkia itsellensä mikä puolestaan on nostanut vuokratasoa ja on aiheuttanut sen että tämä uudistus minkä piti olla kustannusneutraali

on noin kahdeksankymmentä viiva sata miljoonaa tuonut lisäkuluja valtiolle valtiovarainministeri orpo myönsi sen elikkä tässä ei kyllä tiedetty ihan tarkalleen mitä oltiin tekemässä mutta jotta todellakin sinne opiskelijatalouden puolelle saadaan myöskin kompensaatiota niin olemme sitten tänne opintorahan korotukseen esittäneet sen neljäkymmentä miljoonaa minkä haluaisimme tuoda tuoda ja myöskin sitten oppisopimuskoulutukseen työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön lisäyksiä ja ylipäätänsä voin sanoa että tämä kdn koulutuspaketti on on lähemmäs kaksisataaviisikymmentä miljoonaa jossa on yliopistojen ammattikorkeakoulujen ammatillisten oppilaitosten rahoituksen parantamista ja myöskin sitten näitten yksityisten koulujen kotikuntakorvauksen korottaminen ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myöskin viisikymmentä miljoonaa